käymme keskusteluun

arvoisa puhemies maaliskuussa ajauduimme tuntemattomille vesille kun koronavirusepidemia levisi suomeen olimme muun maailman tavoin uudenlaisen ja vakavan uhan edessä kuitenkaan suostuneet antautumaan koronavirukselle vaan päätimme taistella sitä vastaan tämä päätös edellytti hallitukselta nopeaa reagointia eduskunta teki päätöksen valmiuslain osittaisesta käyttöönotosta ja täysin poikkeuksellisista yhteiskunnan yksilöiden ja yritysten rajoituksista näitä päätöksiä seurasi suomalaisten sisuuntuminen suomalaiset toimivat kansana tässä kriisissä esimerkillisesti rajoituksia noudattaen siksi suomessa tautitilanne on nyt yksi maailman parhaista olemme onnistuneet suojaamaan riskiryhmään kuuluvia ja pitämään huolta terveydenhuoltomme kantokyvystä sen vuoksi voimme alkaa avata yhteiskuntaa asteittain ja hallitusti kiitos siitä kuuluu jokaiselle

arvoisa puhemies yhteiskunnan avautuminen aloitetaan tasa arvoisuutemme ja sivistyksemme kulmakivestä kirjastosta sillä on myös symbolista arvoa se on merkki siitä että olemme vahva sivistysyhteiskunta juuri sivistysyhteiskunnalla on hyvät edellytykset selviytyä myös edessä olevista haasteista meillä on nimittäin edessämme vielä pitkä tie matka on vasta alussa koulut avaavat ovensa lapsille ja nuorille toukokuun puolivälissä samoin ulkoharrastuspaikat työmatkaliikenne sisärajoilla avataan jälleen karanteeniohjeita noudattaen kesäkuun alussa museot teatterit urheilutilat kirjastot ja nuoriso ja kerhotilat avaavat ovensa jälleen kansalaisille vähitellen ja hallitusti rajoituksia puretaan mutta entiseen emme vieläkään palaa elämme koronan uhan alla ja on tärkeää että uudessa arjessamme noudatamme turvavälejä huolehdimme hygieniasta ja noudatamme viranomaisten ohjeistuksia on viisasta myöntää että kaikkea emme vielä tästä viruksesta tiedä on mahdollista että kesällä tauti ei leviä aivan samalla tavalla kuin talvikautena kuitenkin syksyn ja talven edetessä on erittäin todennäköistä että pandemian toinen aalto on siis kaikin tavoin varauduttava siihen että joitakin rajoitustoimia joudutaan syksyn myötä uudelleen kiristämään silloin meidän on oltava heti ensi hetkestä valmiina tartuntaketjujen tehokkaaseen jäljittämiseen ja niiden hallintaan siksi rajoitustoimien hallinnan ja asteittaisen purkamisen ohella hallituksen suunnitelmassa keskeistä on testaa jäljitä eristä ja hoida periaate arvoisa puhemies vaativa tehtävämme on nyt löytää tasapaino jonka avulla pystymme suojelemaan kansalaisiamme vaaralliselta taudilta kuitenkaan aiheuttamatta suomalaisille kohtuuttomasti muita vaikeuksia

kasautunut ja myös se tuo mukanaan terveysuhkia siksi onkin välttämätöntä että ihmiset pääsevät ja hakeutuvat hoitoon myös näinä poikkeuksellisina aikoina kiireettömän hoidon joustot eivät saa vaarantaa kenenkään terveyttä myös huoli ikäihmisten terveydestä ja hyvinvoinnista on suuri ei ole helppoa säätää rajoitustoimia joilla suojaamme hyvin ikääntyneitä koronavirukselta kun kuitenkin tiedämme samalla että rajoitukset voivat myös heikentää yli seitsemänkymmentä vuotiaiden kokonaishyvinvointia sen vuoksi yksi väärinkäsitys on syytä korjata se liittyy liikkumiseen ulkona liikkumista ei ole ikäihmisiltä kielletty päinvastoin ulkoilu on jokaiselle tärkeää sillä se virkistää niin kehoa kuin mieltä vaikka fyysisiä kontakteja on vältettävä sosiaalista läheisyyttä tarvitsevat kaikki myös ikäihmiset yli seitsemänkymmentä vuotiaiden ihmisten kohdalla meidän on seurattava rajoitusten vaikutuksia tarkasti on etsittävä ratkaisuja joilla löydämme parhaan tasapainon arvoisa puhemies lopuksi jokaisella kriisillä on alkunsa ja loppunsa matkaa on vielä paljon edessämme eteenpäin tarpoessamme tarvitsemme kaikki kärsivällisyyttä joustoa ja sietokykyä askel askeleelta pystymme kuitenkin palaamaan takaisin normaalimpaan arkeen sen aika ei ole vielä mutta se tulee kyllä

arvoisa puhemies viikon kuluttua sadattuhannet koululaiset siirtyvät kouluihin koulukuljetukset käynnistyvät julkinen liikenne täyttyy koulumatkalaisista opettajat opettajat siirtyvät lähiopetukseen hallitus päätti avata yhteiskuntaa koulut edellä vain lukuvuoden kahden viimeisen viikon ajaksi samalla kun esimerkiksi ravintolat jäävät vielä viikoiksi odottamaan edes pienimuotoisimpia avaamistoimenpiteitä hallitus on perustellut exit valintojaan eri tavoin koulujen kohdalla esimerkiksi sosiaaliset syyt ovat painaneet vaakakupissa toisin sanoen se että osa lapsista voi kotona huonosti tästä syystä kaikkien lasten pitää mennä kouluun vaikka se hyöty mitä kahdesta viikosta on saatavilla edes huonosti voivien lasten tilanteeseen lainkaan selvä toisekseen hallitus on perustellut exit valintojaan juridisin ja perustuslaillisin syin on sanottu että etäopetus ei voi jatkua kahta viikkoa koska se ei olisi enää välttämätöntä tämä juridinenkin perustelu kuitenkin nojaa terveydelliseen ja itse viruksen leviämistä koskevaan analyysiin koronaepidemiassa ei ole olemassa yksiselitteistä ja kiistatonta asiantuntijuutta johon nojata ja perustaa päätöksensä näin hallitus kuitenkin tekee terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja sosiaali ja terveysministeriön esittämät poukkoilevat näkemykset hidas ja poliittisessa paineessa tehty reagointi aktiivisen ennakoinnin ja varautumisen sijaan sekä vahingot ja selvät virheet ovat tulleet tutuiksi viikkojen aikana lääkärien epidemiologien ja virologien parissa sekä tiedeyhteisön sisällä niin suomessa kuin kansainvälisesti on erittäin paljon vastanäkemyksiä hallituksen ja sen uskottujen asiantuntijoiden edustamaan linjaan hengityssuojista on käyty keskustelua kuukausia moni kysyy miksi niitä edes nyt yhteiskuntaa avattaessa suositella hallitus asiantuntijoineen on vääntäytynyt monenlaisiin akrobaattisiin suorituksiin keksiessään miksi juuri suomalaisten kohdalla maskeista ei olisi hyötyä ja miksi me emme osaisi niitä käyttää tosiasia on että maskeja ei ole riittävästi edes hoitohenkilökunnalle joten niitä ei uskalleta suositella kansalaisillekaan selvityksiä hallitus kuitenkin tekee suojavälineitä koskevan selvityksen on määrä valmistua juhannukseksi kun siis koulut aukeavat viikon päästä viivyttelyä ja saamattomuutta ei voi perustella perustuslailla eikä asiantuntijuudella arvoisa puhemies suomessa kuolonuhrien määrä onneksi ole yhtä suuri kuin länsinaapurissamme ruotsissa siellä virus on levinnyt lähes kuuteensataan hoitokotiin kuolemia on kirjattu lähes kolmetuhatta ja arviot näyttävät hurjilta suoraan sanoen ne näyttävät sellaisen maan lukemilta joka ei suojele elämää ainakaan työiän ylittäneiden elämää

kuin suomi ruotsin talous sukeltaa lähes yhtä paljon kuin suomen vaikka esimerkiksi ravintolat ovat auki ihmiset eivät toimi normaalisti koska virus jyllää ruotsin ja suomen tilanteita analysoineen ekonomisti sanna kurrosen mukaan talouden elpymisenkin ratkaisee kansalaisten luottamuksen palautuminen suomen talous voi nousta nousta nopeasti mikäli epidemia pidetään niin pienenä että ihmiset uskaltavat taas liikkua hallitus kuitenkaan ei valitsemallaan exit strategialla todennäköisesti pidä sitä riittävän pienenä vaan avaa yhteiskuntaa epäjohdonmukaisesti se ei pyri tukahduttamaan virusta kuten monessa maassa on tehty vaan nitkuttaa eteenpäin uskottujen asiantuntijoidensa viitoittamalla tiellä josta kukaan ei todella tiedä mihin sillä pyritään olemme kuulleet jopa että virus on suomessa liian nopeasti ei ole uskottavaa kun tällaisten asiantuntijapuheenvuorojen jälkeen pääministeri jälleen todistaa että suomen strategia on suojella riskiryhmiä arvoisa puhemies perussuomalaiset ymmärtävät että tilanne on ennennäkemätön ja vaikea olemme nostaneet esille virheitä ja vaatineet nopeampaa ja tehokkaampaa toimintaa jotta virus saataisiin mahdollisimman pian nitistettyä sille tasolle että pääsemme avaamaan yhteiskuntaa turvallisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla

kritiikkiin sen linjaa tai linjattomuutta kohtaan avoimuus ei valitettavasti toteudu

arvoisa puhemies kriisin ensimmäisen vaiheen rajoitustoimenpiteistä vallitsi laaja yhteisymmärrys maaliskuun alkupuolella presidentti ja oppositiopuolueet ja monet asiantuntijatkin ehdottivat ja myöhemmin hallitus aloitti tartuntatautilain ja valmiuslain toimeenpanon

suomalaiset ovat sääntöjä noudattaneet ja viruksen torjunnassa on onnistuttu erinomaisesti nyt on alkamassa kriisin toinen vaihe tämä vaihe tulee olemaan vaikeampi kuin ensimmäinen edessä on paljon epävarmuutta ja vaikeita tilanteita on valittavana useita eri polkuja ja vaihtoehtoja ei ole yhtä totuutta arvoisa puhemies se maa selviytyy pienimmillä henkisillä terveydellisillä ja taloudellisilla vahingoilla joka on nyt parhaiten hereillä suomella on euroopan parhaat edellytykset onnistua kaukainen sijainti korkea osaaminen keskinäinen luottamus ja monet muut tekijät antavat meille nyt etulyöntiasemaa muihin maihin nähden se on käytettävä viisaasti kriisin seuraavassa vaiheessa ratkaisevat yhä enemmän toimintatavat ja johtaminen kriisin alkuvaiheen virheistä pitää oppia aivan kuten hallituksen ministerit ovat sanoneet kokoomus esittää rakentavassa hengessä muutaman ehdotuksen valtioneuvostolle jotta kriisin vaikeammassa vaiheessa voitaisi onnistua vielä paremmin ensinnäkin kokoomuksen mielestä on välttämätöntä että hallituksella olisi selkeä ja julkinen suunnitelma yhteiskunnan avaamiseksi koko yhteiskunta ei voi toimia samaan suuntaan jos suunnitelma ei ole kaikkien tiedossa suunnitelman pitää olla kirjallinen kaikkien luettavissa ja kattava eivät riitä vain päivämäärät milloin joku toimenpide poistetaan turvallinen arkielämän palauttaminen edellyttää esimerkiksi sitä että testaus jäljittäminen ja eristäminen ovat täydessä valmiudessa kun rajoituksia puretaan nyt on se vaara että epidemian hallintakeinot myöhästyvät eikä esimerkiksi suojamaskien käyttöön ole kyetty muodostamaan kantaa vieläkään vaikka yhteiskuntaa avataan voimakkaasti suunnitelmallinen ja järjestelmällinen toimintatapa vähentää yllätyksiä ja epävarmuutta arvoisa puhemies suomen johtaminen ulos kriisistä edellyttää myös kirkkaampaa tilannekuvaa ja tietopohjaa tietojen on oltava samat kaikilla toimijoilla koko yhteiskunnassa perustuslakivaliokunta on joutunut antamaan vakavan huomautuksen ministeriöille tietopohjan ja tilannekuvan puutteista kriisin yhteydessä eduskunnan tiedonsaannista on nyt käynnistetty erillinen selvitys tämä on erityisen vakava kysymys myös parlamentarismin kannalta hallitus toimii eduskunnan luottamuksen varassa eduskunta valvoo hallituksen toimintaa ja tiedot ovat olennainen osa tätä valvontaa työrauha on toki tärkeä asia mutta on syytä huomata että hallituksen on nautittava eduskunnan luottamusta joka päivä poikkeusoloista huolimatta jokaisessa asiassa pitää olla selkeä vastuuministeri jos kaikki johtavat kukaan ei johda myös ongelmien ennakoinnin merkitys korostuu kriisin seuraavassa vaiheessa se maa menestyy joka kykenee samaan aikaan hoitamaan akuutteja asioita mutta myös katsomaan horisonttiin ministerien on viritettävä omaa hallinnonalaansa sellaiseen asentoon jossa ongelmat tunnistetaan ennakkoon eikä vasta siinä vaiheessa kun ongelmat ovat sylissä yhtä tärkeää on koko yhteiskunnan johtaminen vain valtionhallinnon johtaminen ratkaisuja löydetään nopeammin jos kunnat yritykset järjestöt ja tavalliset suomalaiset ovat mukana etsimässä ratkaisuja myös maailmalla kehitetään uusia ideoita ja tietoja ja suomen täytyy jokaisella hallinnonalalla aktiivisesti hakea näitä ratkaisuja suomeen pieni mutta hyvä esimerkki on hoiva alan yrityksessä käyttöön otettu tapaamiskontti pieni mutta äärimmäisen tärkeä esimerkki arvoisa puhemies monet demokraattiset oikeusvaltiot ovat nyt poikkeustilassa avoimet yhteiskunnat eivät ole tällaista kokeneet pitkiin aikoihin normaalit olot poistuvat ja hallitus saa ilmatilan ja rajut toimivaltuudet näissä tilanteissa instituutioiden ja oikeusvaltion vahvuus testataan suomessa valtioneuvostolla on johtovastuu kriisissä mutta eduskunnan perustuslakivaliokunnan rooli korostuu kokoomus pitää erityisen tärkeänä että perustuslakivaliokunnan huomiot otetaan täysimääräisesti käyttöön juurikin poikkeusoloissa perustuslakivaliokunta on muun muassa huomauttanut tuesta ravintolayrityksille kestänyt viikkoja eikä vieläkään ole tullut perustuslakivaliokunta on kriisin aikana antanut huomautuksen myös siitä että päätösten haittavaikutuksia ja laajempia yhteiskunnallisia vaikutuksia ei ole kunnolla arvioitu samoin on huomautettu vaihtoehdottomuudesta jota täytyy arvioida perusoikeuksien punninnassa arvoisa puhemies suomella on hyvät edellytykset onnistua tässä kriisinhoidossa

arvoisa puhemies suomalaisten arkea työ ja yrityselämää ja yhteiskunnan on jouduttu viime viikot rajoittamaan kovalla kädellä ihmisillä on ollut ymmärrettävästi myös kestämistä mutta tärkeimmässä on yhdessä onnistuttu suomi on kokonaisuutena päässyt tästä vitsauksesta pelättyä vähemmällä ihmishenkien menetyksiltä ei ole kuitenkaan kokonaan pystytty välttymään jokainen kuolemantapaus on äärimmäisen murheellinen menehtyneiden läheiset tarvitsevat tukemme nyt rajoituksia päästään purkamaan jostain luin että suomi on seuraamassa ruotsia kyllä jokainen maa on toiminut ja toimii omalla tavallaan suomalaisten on tärkeää ymmärtää että tilanne on edelleen vakava siksi tärkeintä myös tästä eteenpäin on huolenpito ihmisten terveydestä samalla suomea on kuitenkin vähitellen avattava vastuullisella tavalla virusta ei saa vahingossakaan päästää hallitsemattomasti jylläämään siksi on perusteltua että poikkeusolot maassa jatkuvat ja että nyt eduskunnan käsiteltäväksi tulevat valmiuslain jatko asetukset hyväksytään on ollut merkittävä arvo sinällään että päätöksiä on viime viikkoina kyetty tekemään yhteisymmärryksessä yli hallitus oppositio rajan tarvitsemme edelleen yhteistä näkemystä ja myös yhteistä tilannekuvaa keskusta on omalta osaltaan valmis tätä rakentamaan rajoitustoimiin liittyviä asetuksia käsiteltäessä olemme huomanneet myös että lainsäädäntömme ole kaikilta osin toimiva tällaisiin pandemioihin tarvitsemme perusteellisen valmistelun pohjalta lainsäädäntöuudistuksia niiden aika on kuitenkin akuutin kriisin jälkeen arvoisa puhemies sanomattakin on selvää että vahingot suomen taloudelle ovat mittavat siksi myös yhteiskunnan vastaantulo on mittaluokaltaan poikkeuksellinen maamme yritykset tarvitsevat edelleen hätäapua jotta ihmisten toimeentulo turvataan ja jotta konkursseja ja työpaikkojen menetyksiä tulisi loppuviimein mahdollisimman vähän tänään saatiin aikaan ratkaisu kausityövoiman järjestämisestä maatalouteen ja on erittäin tärkeää että myös ravintoloille kohdistetusta erillisestä tuesta on sovittu ja yritysten yleistuen valmistelu etenee tarvitsemme myös yhteistä näkemystä siitä että ei suomi nouse tästä kriisistä verottamalla eihän meillä kohta ole mitä verottaa suomi nousee tästäkin kriisistä ainoastaan työnteolla ja yrittäjyydellä ja siksi meidän on luotava tälle edellytykset myös rakenteellisilla uudistuksilla hallitus on onnistunut kriisinhoidossa isossa kuvassa hyvin kiitos siitä totta kai virheitäkin on varmasti tullut ja on tarvittu korjausliikkeitä mutta on hyvä muistaa että yllättävässä ja äkillisessä tilanteessa yritystukienkin osalta on jouduttu pelaamaan niillä korteilla mitkä ovat olleet käytettävissä olen vakuuttunut että että pääosin tuet ovat kuitenkin kohdistuneet niin kuin pitääkin eri puolilla suomea työllistäville tuhansille yrityksille jotka ovat joutuneet ahtaalle epidemian kurissa pitämisen ja myös talouden uudelleenstarttaamisen kannalta on välttämätöntä että testiin pääsee matalalla kynnyksellä koko suomessa kaikki mahdolliset julkiset yksityiset ja tutkimuslaitosten voimavarat on tavalla tai toisella saatava käyttöön arvoisa puhemies kun suomea nostetaan takaisin jaloilleen kyse ei ole yksinomaan taloudesta kyse on myös siitä että suomi pysyy tasa arvoisena ja oikeudenmukaisena yhteiskuntana on kaikin tavoin pyrittävä estämään se että vakava terveydellis taloudellinen kriisi johtaisi myös laaja alaiseen osattomuuteen tässä maassa keskusta pitää tärkeänä että seitsemänkymmentä vuotiaiden toimintaohje pysyttäytyä karanteeninomaisissa olosuhteissa muuttuu suositukseksi ja samalla korostetaan riskiryhmiin kuuluvien omaa harkintaa arvioida mikä on viisasta meille kaikille on tärkeää tavata läheisiä ja osallistua yhteiskunnan toimintaan iso osa seitsemänkymmentä vuotta täyttäneistä on hyväkuntoisia ja aktiivisia kansalaisia he he haluavat elää omannäköistään ja mielekästä elämää pitäen samalla huolta omasta ja läheistensä terveydestä arvoisa puhemies suomalaiset ovat lainkuuliaisia ja harkitsevia yhteiskuntamme on hajautetumpi ja huoltovarmempi kuin monet euroopan maat olemme omavaraisia sekä terveydenhuollon muiden yhteiskunnan kannalta kriittisten toimintojen osalta suomalaisesta pidättyväisyydestäkin näyttäisi nyt olevan etua siksi yksi on varma suomi tulee tämän viheliäisen viruksen selättämään se voi viedä aikaa mutta me selviämme varmasti tästä ja me selviämme yhdessä

arvoisa puhemies olemme edenneet suomessa tilanteeseen jonka saavuttamiseksi poikkeustila otettiin käyttöön maaliskuussa epidemian kasvu on suomessa pysähtynyt ja paikallinen tarttuvuusluku on saatu painettua alas siitä kuuluu kiitos paitsi riittäville ja oikea aikaisille myös jokaiselle niitä noudattaneelle suomalaiselle laajamittaisilla rajoitustoimilla saimme ostettua lisäaikaa terveydenhuollon iskukyvyn varmistamiseksi kun kiireetön leikkaustoiminta keskeytettiin tehohoitopaikat onnistuttiin moninkertaistamaan ja sairaaloiden valmiustasoa nostamaan samoin toimittiin vuonna kaksituhattakymmenen sikainfluenssapandemian aikana jolloin työskentelin turun yliopistollisen keskussairaalan teho osaston lääkärinä edellisen pandemian opeista rakennettiin varautumissuunnitelma kaksituhattakaksitoista ja sen pohjalta suomi lähti koronan vastaiseen taisteluun alkuvuodesta toisin kuin nyt kymmenen vuotta sitten meillä oli rokote apuna taistelussa arvoisa puhemies hallitus linjasi toissapäivänä koronarajoitusten jatkosta ja valitsi suomen exit suunnitelmaksi niin sanotun hybridistrategian epidemian kasvun pysähtyminen ei kuitenkaan tarkoita paluuta tai vaaran poistumista poikkeusolot jatkuvat mutta suomessa on nyt mahdollista siirtyä asteittain ja hallitusti laajoista rajoitustoimista tartuntatautilain mukaiseen tehostettuun epidemian hallintaan viruksen leviämisen estäminen terveydenhuollon kantokyvyn turvaaminen ja ennen kaikkea elämän suojeleminen ovat jatkossakin hallituksen tärkeimpiä tehtäviä hybridistrategian tavoitteena on että epidemiaa onnistutaan hillitsemään tehokkaasti niin että sen haitat ovat mahdollisimman vähäisiä ihmisten yritysten ja yhteiskunnan toiminnan sekä perusoikeuksien toteutumisen suhteen käytännössä hybridistrategia tarkoittaa viruksen leviämisen vahvaa kontrollointia testauskapasiteettia lisätään entisestään tartuntaketjuja jäljitetään altistuneita eristetään ja kaikkia sairastuneita hoidetaan mobiilisovellus joka auttaa sairaanhoitopiirejä tartuntaketjujen jäljittämisessä on jo suunnitteilla ja sen testaus on käynnissä vaasan keskussairaalassa lisäksi tartuntojen jäljittäjiä koulutetaan jatkuvasti lisää arvoisa puhemies jokaisen on ymmärtää että vaikka rajoituksia nyt osin puretaan fyysisten kontaktien välttäminen on edelleen ensisijaisen tärkeää kuten ministeri ohisalo sanoi elämme toistaiseksi niin sanotussa kahden metrin yhteiskunnassa etäisyyden pitäminen toisiin ihmisiin sekä käsi ja yskimishygieniasta huolehtiminen voi pelastaa ihmishenkiä rajoitukset ovat välttämättömiä kunnes koronavirukseen on saatavilla toimiva ja turvallinen rokote olennaista on se minkälaisia rajoituksia missäkin vaiheessa on pidettävä voimassa nyt ilmoitetut toimet jatkuvat alkukesään viruksen leviämistä tarkkaillaan ja kokonaiskuva tarkentuu jatkuvasti eduskunnalla on oltava henkinen ja lainsäädännöllinen valmius tehdä uusia rajoituksia ja ottaa askelia taaksepäin mikäli tilanne niin vaatii päätöksenteon avoimuus ja tutkittuun tietoon perustuvat toimenpiteet ovat nyt suuremmassa arvossa kuin koskaan arvoisa puhemies tämä pandemia ei kohtele ihmisiä samalla tavalla yhdelle on vaikeampaa olla kotona kuin toiselle joillakin on suuri huoli omasta toimeentulosta joillakin suunnaton pelko omasta tai läheisen terveydestä jotkut joutuvat jo suremaan läheisensä poismenoa meidän tulee kaikin tavoin auttaa heitä joihin tämä kriisi osuu kovimmin arvoisa puhemies akuutin kriisinhallinnan ohella meidän on kyettävä katsomaan tulevaisuuteen ja tehtävä päätöksiä siitä millaisen yhteiskunnan haluamme koronan jälkeen rakentaa vanhaan palaamisen sijaan meidän on rakennettava tulevaisuuden suomea kestävälle pohjalle on luotava uutta työtä uutta hyvinvointia ja uutta vaurautta ekologisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla ilmastonmuutosta ei ole peruttu eivätkä lajikato tai luonnonvarojen ehtyminen ole kadonneet mihinkään viisailla päätöksillä voimme koronakriisin selättämisen lisäksi vauhdittaa myös ilmastokriisin ratkaisua tie koronan jälkeiseen aikaan ja yhteiskunnan kriisistä toipumiseen on valittava tarkasti tutkimustietoon perustuen ja asiantuntijoita kuunnellen elämä jatkuu poikkeuksellisten aikojen keskelläkin mutta ei ehkä sellaisena kuin olemme tottuneet sen tuntemaan koko maailma on uuden edessä ja me selviämme tästäkin kriisistä yhdessä

arvoisa puhemies koronapandemia on globaali kriisi mutta vastauksissa siihen on ollut eroja suomessa laajoihin rajoitustoimiin ryhdyttiin varhain toimet vaikuttavat purreen tärkeintä on että olemme sisäistäneet vastuumme suojella toinen toistamme erityisesti riskiryhmiä suomessa on onnistuttu epidemian hoidossa esimerkillisesti vaikka virheitäkin on tehty asiantuntijoiden suosituksia voidaan arvioida myös kriittisesti demokratiassa päätöksenteon avoimuus on keskeistä ja päätösten taustojen on oltava jokaisen nähtävillä epidemiaa ei kuitenkaan torjuta huutoäänestyksin ja lisääntynyt asiantuntijuuden politisointi on huolestuttava ilmiö asiantuntijat ovat joutuneet kohtaamaan myös täysin asiatonta kohtelua suomalainen strategia on ollut tasapainoinen ja toimiva viruksen leviämistä on estetty terveydenhuollon kantokyky turvattu ja riskiryhmiä suojeltu koronavirus on kavala myös siksi että vaikka se joillekin aiheuttaa hengenvaarallisia oireita on se toisilla oireeton se että suomi olisi täysin turvassa koronavirukselta ei ole realistinen vaihtoehto kun rajoitustoimia asteittain puretaan kyky tehokkaaseen testaamiseen jäljittämiseen eristämiseen ja hoitamiseen on ensiarvoisen tärkeää arvoisa puhemies hallitus suosittelee huom suosittelee yhä muun muassa yli vuotiaiden välttävän fyysisiä kontakteja mahdollisuuksien mukaan kyse on suosituksesta jonka tavoitteena on suojella niitä joille virus on vaarallisin on ymmärrettävää että suositukset tuntuvat monista raskailta ja kohtuuttomiltakin on syytä miettiä miten tilannetta voidaan helpottaa erityisesti hoivakotien asukkaiden osalta oikeus tavata lähimmäisiä pitäisi turvata myös poikkeusoloissa

mielenterveysongelmista tai väkivallasta sekä lapset joilla on vaikeuksia koulunkäynnissä kriisi on synnyttänyt myös täysin uusia avuntarvitsijoiden ryhmiä myös terveydenhoidossa tilanteella voi olla kohtalokkaita seurauksia kiireettömän hoidon määräajoista poikkeaminen on jo pitkittänyt hoitojonoja kun hoito viivästyy tilanne voi pahentua vasta tulevaisuudessa nähdään millaisia nämä vaikutukset tulevat olemaan ja kuinka mittavasta hoivavelasta on kyse koska rajoituksilla on raskaita seurauksia on tärkeää että niitä puretaan heti mahdollista tämän on tapahduttava tapahduttava hallitusti ja tilannetta on seurattava herkeämättä silti poikkeusolot jatkuvat ja hallitus on antanut jatkamisasetuksia eräistä valmiuslain pykälistä perustuslakivaliokunta punnitsee onko näille yhä välttämättömät perusteet esimerkiksi terveydenhoidon työntekijöiden työsuhteen ehdoista poikkeaminen on painava toimi aina elintärkeää työtä tekevät hoitajat venyvät nyt normaaliakin kovemmin ja he ansaitsisivat työstään kiitoksen lisäksi paremman palkan mahdollisuudesta velvoittaa terveydenhoidon ammattilaisia työhön päästään nyt luopumaan vaikka työvelvoitetta ei lopulta jouduttu soveltamaan on hyvä että tästä raskaasta puuttumisesta perusoikeuksiin luovutaan arvoisa puhemies kiitos kaikille jotka ovat pitäneet yhteiskunnan pyörimässä terveydenhuollossa kouluissa päiväkodeissa kaupoissa siivoojina tehtaissa ja muualla ensi viikolla moni lapsi pääsee pitkästä aikaa kouluun tai päiväkotiin tapaamaan ystäviä ja kohtaamaan monen elämässä elintärkeitä opetuksen ja varhaiskasvatuksen ammattilaisia tilanne voi myös pelottaa mutta olen suunnattoman kiitollinen suomalaiselle koululle ja kasvattajille siitä että tässäkin onnistutaan arvoisa puhemies epidemiaan vastaamisen on perustuttava parhaaseen asiantuntijatietoon perustuslaki ja lainsäädäntö asettavat ehdot hallituksen ja viranomaisten toiminnalle elämme onneksi maassa jossa hallitukset eivät tee mitä tahansa vaan kaiken toiminnan on perustuttava lakiin kun puututaan perusoikeuksiin vain välttämättömät oikeasuhtaiset ja ihmisoikeuksia kunnioittavat ratkaisut ovat mahdollisia

tähän tulokseen ei ole päästy ilman uhrauksia monet ovat menettäneet läheisensä hoitohenkilökunta on tehnyt pitkää päivää opettajat ovat yhtäkkiä joutuneet opettelemaan paljon uutta ja monet yrittäjät jotka ovat vuosikaudet rakentaneet tulevaisuuttaan ovat vaarassa menettää kaiken vaikka olemme saattaneet onnistua epidemian hillitsemisessä emme voi kaikilta osin olla tyytyväisiä siihen miten olemme huolehtineet yrittäjistä joiden pitäisi taas aikanaan laittaa suomen talouden pyörät pyörimään ravintoloiden tukemisella on kiire samoin business finlandin rahanjakokriteerien korjaamisella terveystilanne on kuitenkin pääasia hetemäen raportti osoittaa toinen epidemia aalto on väistämätön meidän on varauduttava myös siihen lopullinen arvosana koronakriisin hoidosta annetaan vasta muutaman vuoden kuluttua vasta silloin tiedämme lopulliset terveysvaikutukset vasta silloin tiedämme lopulliset talousvaikutukset ja sen miten onnistuimme uhkien torjumisessa haasteita pahempaa on epätietoisuus siksi on hyvä että hallitus nyt on laatinut koronakriisille selkeän purkustrategian meillä on nyt selkeät askelmerkit maan asteittaiselle avaamiselle meillä on toimenpiteet joilla mahdollistetaan yrittäjien paluu töihin ja esimerkiksi se että ravintolat vähitellen ja varovaisesti voivat jälleen avata ovensa lapset voivat taas tavata ystäviään ja kesäkuussa mahdollistetaan myös kulttuuri ja liikuntaharrastukset

testaa jäljitä eristä hoida

eikä siitä pääse mihinkään että tässä on osittain kyse myös psykologiasta on kyse uskaltamisesta ja uskosta ja tässä työssä meillä poliitikoilla on erityinen vastuu vastuu siitä että luomme uskottavan ja vakaan kuvan suomesta maana jossa virusta ei ehkä täysin ole voitettu mutta joka silti katsoo eteenpäin arvoisa puhemies ei mitään niin pahaa ettei jotain hyvääkin maamme koulut ovat ottaneet giganttisen digiloikan monet yritykset ovat oppineet tapaamisten takia ei tarvitse matkustaa olemme osoittaneet joustavuutta kotona kouluissa ja työpaikoilla yritetään pysyä yhtä joustavina myös sitten kun palaamme nykyistä normaalimpaan arkeen joustavuutta tarvitaan enemmän kuin koskaan työelämän uudistamiseen uusien työpaikkojen luomiseen ja talouden nostamiseksi jaloilleen tänä keväänä yhteiskunnassamme on jouduttu tekemään useita kovia toimenpiteitä sekä rajoitusten käyttöön ottamisessa että nyt niitä purettaessa on aina noudatettava oikeusvaltioperiaatetta ja niin me olemme tehneet koska vain siten voimme selvitä kriisistä suhteellisen pienin vaurioin ja samalla olla entistä vahvempia tulevien koettelemusten varalta
arvoisa herra puhemies suomalaiset odottavat hallitukselta rehtiä vastuunkantoa näin erityisesti kriisitilanteissa koronakriisin aikana suomalaisten luottamus hallituksen kykyyn kantaa vastuuta päätöksistään on kuitenkin valitettavasti horjunut kansalaisten piirissä on suurta epävarmuutta siitä hallitus pyrkii ja mikä sen strategia on nyt tarvitsemme yksiselitteisiä vastauksia onko hallituksen tavoitteena todellakin laumasuojan muodostaminen höllennetäänkö rajoituksia jotta tarttuvuusluku saadaan nousemaan hidastellaanko maskien käyttösuositusta ja testattavien määrää tarkoituksella jotta tartuntamäärä saadaan kasvamaan hallitus tavoittelee toimenpiteillään niin sanottua uutta normaalia käytännössä tämä hieno ilmaisu tarkoittaa että suomalainen yhteiskunta tulee olemaan vielä pitkään kuin löysässä hirressä talous ei näin tule toipumaan ja ihmisten elämää rajoitetaan rajoitustoimia tullaan höllentämään ja kiristämään vuoron perään kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän mielestä suomen ei tule tavoitella uutta normaalia vaan pyrkiä saamaan yhteiskunta takaisin ihan oikeaan normaaliin tämä onnistuu vain jos tavoitteena on koronaepidemian tukahduttaminen tehohoito ja hengityskoneet auttavat monia mutta ainut varma keino selvitä hengissä covid yhdeksäntoista viruksen riehuessa on se että välttää virustartunnan rajoitusten purkua mietitään tilanteessa jossa terveydenhuollon hoitokapasiteetti suomessa toistaiseksi riittänyt sairaanhoidossa on ehditty tehdä järjestelyjä ja henkilökuntaa on ehditty kouluttaa rajoitusten isku talouteen on iso paine ja tarve rajoitusten purkamiseen on kova kristillisdemokraatit eivät vastusta rajoitusten hallittua purkamista mutta kun niitä puretaan tarvitaan muita toimia tilalle valmiuslain jatkamisasetuksia myös kannatamme on hyvä muistaa että covid yhdeksäntoista viruksen leviämistilanne on tällä hetkellä paljon pahempi kuin maaliskuussa jolloin meillä oli kolmesataakahdeksankymmentäseitsemän varmistettua tautitapausta kun nyt todettuja tautitapauksia on viisituhattakuusisataa riski tartunnan saamiseen on nyt suurempi kuin silloin kun rajoitukset otettiin käyttöön jotta rajoitukset voidaan purkaa meidän pitää lisätä testausta ja parantaa ihmisten henkilökohtaista suojausta hallituksen toimissa on ainakin neljä asiaa jotka ovat valitettavasti jatkuvasti vuotaneet ja joihin on saatava pikaisesti muutos ennen rajoitusten purkua ilman sitä emme pysty nujertamaan tautia ensinnäkin testejä on tehtävä laajemmin ja testeihin pääsyä on helpotettava ja yksinkertaistettava toiseksi tartuntaketjujen jäljittämisestä ja eristämisestä on päästävä tartuntaketjujen lyhentämiseen ja katkaisemiseen kolmanneksi suu nenäsuojien käytöstä on tehtävä velvoittavaa julkisilla paikoilla kuten kaupoissa apteekeissa julkisissa kulkuneuvoissa ja muualla ihmisten läheisyydessä liikuttaessa neljänneksi ikäihmisten suojelussa pitää onnistua paremmin ja on että terveydenhuollossa toimiville on oltava riittävästi asianmukaisia suojia stm on käynnistämässä selvitystyön maskien käytöstä julkisilla paikoilla sen pitäisi olla valmis juhannukseen mennessä kun suurin osa rajoitteista ollaan purkamassa jo ennen sitä on aivan käsittämätöntä että tästä itsestään selvästä terveydenhuollossa vuosikymmeniä käytetystä ja kaukoidän maiden lisäksi nyt jo monissa euroopan maissakin laajalti käytettävästä suojasta tarvitaan vielä erillinen selvitys selvityksiä on tehty muualla maailmassa ja ilman tutkimustakin on selvää että laajasti käytettynä maskien käyttö vähentää merkittävästi taudin tarttumista ja tutkimusten mukaan se vaikuttaa merkittävästi taudin kulkuun ja sen mahdolliseen toiseen aaltoon

puhemies ärade talman tähän mennessä hallitus on onnistunut hyvin viruksen torjunnassa nyt jää kuitenkin epäselväksi mikä hallituksen strategia on hetemäen paperit viittaavat laumasuojaan mutta hallituksen ministeriöiden ja virkamiesten puheet kuitenkin viittaavat siihen että laumasuoja ei ole päämäärä koko suunnitelma on vähän puolitiessä ravintolat tullaan avaamaan puoliksi sitä ravintolayrittäjät eivät ymmärrä että kaupoissa ja mitään rajoituksia avoimuus on puolittaista tuntuu ettei monessakaan asiassa linjaa uskalleta tai osata valita väitetään ettei taudin tukahduttaminen ole mahdollista mutta joissain maissa kuitenkin se on tehty nyt tautia on monin paikoin suomessa erittäin vähän tampereella vähän yli sata tapausta turussa vähän yli sata ja etelä karjalassa ei melkein yhtään tapausta viikkoon uskon että siellä jäljittämisellä ja testaamisella olisi voitu tukahduttaa tauti uudellamaalla pitäisi huolehtia tauti ei leviä muualle suomeen ja täällä se pitäisi saada minimoitua olisiko mahdollista tehdä joitakin ratkaisuja jotka koskisivat pelkästään helsinkiä ja uuttamaata pääministeri on täällä eduskunnassa moneen kertaan sanonut että suomi on varautunut hyvin epidemiaan ja että meillä on maailman paras sairaanhoito jälkimmäiseen on helppo yhtyä mutta suojavaruste lentokenttä ja laivaterminaalisotkut antavat sen kuvan että tautiin ei oltu varauduttu tarpeeksi hyvin se on ilmiselvää kysynkin pääministeriltä miten hän uskalsi sanoa niin kuin hän sanoi mihin konkreettisiin mihin konkreettisiin asioihin hän perusti väitteen että tautiin

farssi koskee suojamaskien käyttöä jota pidetään välttämättömänä ympäri eurooppaa vaan ei suomessa on olemassa monta tutkimusta siitä että ne ovat hyödyllisiä onko tämä jonkinlainen arvovaltakysymys ministeriölle ettei niitä voida ottaa käyttöön vaan pitää tehdä kahden kuukauden mittainen tutkimus aiheesta monien muiden maiden perusteella tiedetään jo nyt että ne ovat varmasti hyödyllisiä oikein käytettyinä kuten esimerkiksi kaupoissa ja julkisessa liikenteessä miksi sellaista linjaa ei voitaisi nopeastikin ottaa käyttöön varautuminen on oma asiansa sitäkin isompi kysymys on se mitä on tehty talouden turvaamiseksi sen jälkeen kun kriisin laajuus esimerkiksi tanskassa ja ruotsissa saatiin heti liikkeelle monenlaisia tukimuotoja yrityksille lainoja maksuhelpotuksia ja suoraa palkkatukea toisin kuin suomessa yksin tukipaketin päättäminen ravintoloille on kestänyt jo kuusi viikkoa mihin muilla meni pari viikkoa aikaa hyvin erikoista ja ennen kaikkea tuhoisaa yhtä hitaasti hallitus on toiminut kun on kyse ollut aiempien tukipäätöksien aikatauluista jakoperusteista niistä ei ole kerrottu mitään yritysten auttamisessa on tehty iso joukko suuria ja pieniä virheitä otan esimerkin avustusta ei voi saada esimerkiksi

jolla on iso yritys joka käyttää alihankkijoita mutta ei ole palkannut ihmisiä se ei mahdu tukikriteereihin

yksinyrittäjät ovat jääneet totaalisesti ulkopuolelle

toivon että tässä hallituksen uudessa paketissa on lääkkeitä näihin asioihin jotta emme menetä monia yrittäjiä vihdoin ja viimein pitää saada kunnon avustuspaketti yrittäjille hallituksen päätökset kestävät aivan liian kauan arvoisa puhemies ärade talman

lopuksi haluaisin vielä sanoa jos hallitus olisi luonut johtoryhmän jossa olisi ollut mukana yritysväkeä ja yksinyrittäjiä olisi monet asiat yritystukien kohdalla pystytty ratkaisemaan jo aikaisemmin niin kuin muissa maissa on tehty ja käytetty instrumentteja jotka antavat

sekoilemaan ja se on ainoa apu joka on annettu yrityksille yritysmaailman avulla myös maskiongelmat olisi varmasti paljon nopeammin saatu hallintaan eikä

kiitoksia arvoisa puhemies ensimmäisenä tähän kysymykseen siitä missä on hallituksen suunnitelma no tämänpäiväinen periaatepäätös joka hyväksyttiin sisältää suunnitelman siitä miten

ja se on myös kirjallisena tänään mahdollista saada kun se valtioneuvoston istunnossa on käsitelty äsken jo puheenvuorossani kuvasin sen keskeisen sisällön me teemme myös toisen suunnitelman jälleenrakennukseen koronakriisistä ulos eli emme suinkaan tyydy siihen että kuljemme kriisistä nyt nopein askelin ja annamme sen suunnan vaan haluamme tietenkin myös hahmottaa millä tavalla tämä iso yhteiskunnallinen jälleenrakennus tehdään tämä kokonaisuus tulee hallituksen pöydälle toukokuun jälkeen edustaja häkkänen viittasi myös perustuslakivaliokunnan tutkintaan

näin on ja on erinomaisen hyvä asia että perustuslakivaliokunta huolellisesti tämän kokonaisuuden arvioi haluan kuitenkin selvennykseksi tässä koko kansalle kertoa että minun käsitykseni on se että pitkälti kyse on viime vaalikaudella olleista tiedonsaantiongelmista joita nyt tutkitaan toki myös niistä asioista mitä tällä vaalikaudella on valtioneuvoston kanslia on antanut ohjauskirjeen ministeriöille siitä että eduskunnalle on toimitettava oma aloitteisesti sen tarvitsema tieto täällä myös viitattiin siihen että tämä ikäihmisten toimintaohje olisi jotain muuta kuin suositus koko ajan edustaja honkasalo viittasi omassa puheenvuorossaan kysymykseen hoitajien palkoista varmasti me kaikki tässä salissa olemme sitä mieltä että suomalainen terveydenhuoltohenkilökunta hoitajat mukaan lukien on palkkansa ansainnut eduskunnalle on nyt myös toimitettu kansalaisaloite näihin palkkoihin liittyen ja tämän osalta taas toteaisin että onneksi suomessa on järjestelmä jossa työntekijät itse sopivat neuvottelujen kautta palkoistaan ja ehdoistaan pitäisin erittäin vaarallisena sitä että poliittisesti lähtisimme tässä salissa ja tässä talossa käsittelemään yksittäisten työntekijäryhmien palkkoja se olisi erittäin vaarallinen tie vaikka tarkoitus ja tavoite varmasti olisi hyvä sitten tähän testaa jäljiltä eristä ja hoida ajatteluun

erittäin perusteellisesti ja hallitus kyllä tiedostaa sen että tähänkin kokonaisuuteen liittyy haasteita olemme sitoutuneet siihen että suojavarusteiden osalta teemme parhaamme että niitä saadaan riittävästi testausvälineitä saadaan riittävästi näitä tarvitaan testauksessa resurssit jäljittämiseen ja terveydenhuoltoon on varmistettava ja myös tämä mobiilisovellus pitää saada mahdollisimman pian avuksi tässä kokonaisuudessa vielä ihan viimeiseksi näistä kasvomaskeista joista kysyttiin ensinnäkin totean sen että minun tietojeni mukaan yksikään pohjoismaa ei tällä hetkellä suosita kaikille käytettäväksi näitä kasvomaskeja jos olen väärässä niin voitte toki korjata

ei tietenkään tarkoita sitä että ihmiset eivät saisi käyttää tämänkaltaisia suojaimia tai maskeja totta kai saavat ei sitä valtio kiellä mutta me emme sitä suosita koska näiden kankaisten kasvomaskien hyödyistä ja haitoista ei ole kiistatonta tietoa siitä on ristiriitaisia arvioita esitetty ja sen vuoksi me haluamme tämän selvityksen teettää nimenomaan näihin kankaisiin kasvomaskeihin liittyen kirurgisista suu ja nenäsuojaimista olisi ehdottomasti hyötyä mutta näitä ei ole riittävästi koko väestön tarpeisiin tarvitsisimme jopa viisitoista miljoonaa tällaista suojainta päivässä ja olisi hallitukselta täysin vastuutonta tilanteessa jossa meillä ei tällaisia määriä ole tällaista suositusta kansalaisille antaa

oppositio näkyy olevan hyvin yhtenäinen siinä että sen mielestä hallituksella ei ole selvää strategiaa samoin näihin suojamaskeihin

että on keksitty hieno suomalainen innovaatio jossa vetyperoksidikaasulla puhdistetaan käytettyjä maskeja näitä suojaimia voidaan uusiokäyttää jopa kymmenen kertaa peräkkäin ja niistä voidaan rakentaa jopa uusi varmuusvarasto sen lisäksi huomauttaisin että on myös muita vaihtoehtoja kuin näitä mihin pääministeri äsken viittasi on olemassa tällaisia pm kaksi pilkku viisi aktiivihiilisuodatinsuojia jotka ovat huomattavasti edullisempia ja joita voitaisiin paremmin hyödyntää kansalaisten parissa nimenomaan niin että sitten nämä varsinaiset suojat jäisivät sinne hoitohenkilökunnan ja esimerkiksi kotihoidon käyttöön haluaisin hallitukselle vielä mainita tästä te teette näitä selvityksiä

omaa selvitystä älkää tehkö omaa selvitystä maskeista älkääkä näistä applikaatioista niitä on maailmalla aivan riittävästi te voitte katsoa oppia maista joissa tämä on onnistuttu tekemään arvoisa

puhemies tämä koronakriisi ei ole palapeli jossa kaikki palaset sopivat vain yhdellä tavalla ja saadaan muodostettua siten täydellinen kokonaiskuva tähän ei ole olemassa yhtä yksittäistä

on juuri siinä että kun liikutamme yhtä osaa niin se vaikuttaa taas toiseen osaan ja koko ajan kokonaiskuva muuttuu sen vuoksi jälkiviisaus on aina helpointa viisautta niin kuin tänäänkin olemme kuulleet suomalaiset ovat nähneet hallitukselta rehtiä vastuunkantoa ja hallituksella on edelleen tavoitteena pyrkiä estämään viruksen leviäminen yhteiskunnassa turvata terveydenhuollon kantokyky ja suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä ja se tavoite on aivan

arvoisa puhemies

suunnitelmasta se on hyvä että näköjään kahdelta on tullut kirjallisena suunnitelma on hyvä että kahden kuukauden jälkeen sellainen on julkisesti kirjallisena se pitää tietysti katsoa missä muodossa se on ja onko se kattava ja riittävä eihän se ongelma ole ollut pelkästään se että oppositiopuolueet eivät näe mikä on hallituksen suunnitelma suomelle tai että sitä ei ole kunnolla ollut vaan se ongelma on se että asiantuntijat laajasti tiedemaailmassa ja muualla eivät ole myöskään tienneet sitä

perustuslakivaliokunta selvittää yhtenä osana myös tähän kriisiin liittyen miksi valtioneuvostolla ei ole omassa päätöksenteossaan ja eduskunnalle toimitettuina ollut riittävästi tietoja ja on ollut puutteellinen tilannekuva kun on päätöksiä tehty tästä perustuslakivaliokunta on antanut vakavia huomautuksia vielä palaisin pääministeri siihen onko nyt ministerien toimivaltuudet varmasti selvitetty jotta johtamisongelmia ei enää tule hallinnonrajojen ylittävissä tilanteissa

rajoitustoimista luopumista nyt me kuulimme täällä että tämä ei ihan ongelmaton asia ole ja tästä tehdään selvitystä mutta samaan aikaan varmasti moni riskiryhmään kuuluva ja ikäihminenkin kipuilee sen kanssa miten he voisivat turvallisesti tavata niitä läheisiään se on äärettömän tärkeää henkisen hyvinvoinnin kannalta että pystytään tapaamaan ja silloin he miettivät myös sitä olisiko osa sitä ratkaisua se että he suojaisivat itseään paremmin meillä ei ole valmiutta näitä suosituksia antaa mutta kysyisin ministeri kiurulta voisiko tässä tilanteessa kuitenkin olla paikallaan kun osa ihmisistä käyttää näitä omatoimisesti että annettaisiin ohjeistus siitä mikä on turvallinen ja tehokas tapa käyttää näitä suojaimia jos ihmiset niitä

ja talouden asiantuntijoita jotka ymmärtävät pandemian tukahduttamisen tärkeyden sen mahdollisuuden ja tekevät työtä sen eteen että myös yhteiskunta päästäisiin paremmin avaamaan kysyisinkin saadaanko myös heidän äänensä kuuluviin ja kestävien päätösten pohjaksi entä nämä maskit osana muita toimia maskien laajan käytön merkitys taudin tukahduttamisessa ja toisen aallon lievittämisessä on jo todettu myös tieteellisissä tutkimuksissa myös meidän oma väestöliiton tutkija on on ollut sellaisessa mukana ja tuloksia ja suosituksia voi saada vaikka meiltä tulevaisuusvaliokunnan dokumenteista sitten tartuntaketjut on päästävä tartuntaketjujen lyhentämiseen ja katkaisemiseen toisin sanoen altistuneita ei vain laiteta karanteeniin vaan kaikki heidät myös testataan jotta heidän keskuudestaan saadaan esiin viruksen kantajia ja heitä voidaan edelleen jäljittää ja asettaa altistuneita karanteeniin kysyisinkin voitaisiinko näihin kolmeen asiaan saada parannusta
arvoisa puhemies kriittisesti sairaalle koronapotilaalle ei ole parannuskeinoa joten teho osastolla yritetään pitää potilas hengissä pahimman yli mitä paremmin ihmiset oppivat elämään koronariskin kanssa ja omilla toimillaan estämään sen leviämistä sitä paremmin suomi tästä nousee käsienpesu sosiaalisen etäisyyden noudattaminen ja oireisena karanteeniin jääminen ovat ne tärkeimmät keinot virus ei leviä kun katkotaan reitti ihmisestä toiseen kun rajoitteita puretaan nuo kolme pysyvät joten pese kädet pysy turvavälin päässä toisista ihmisistä ja sairasta kaikki oireiset flunssat kotona voinnin niin salliessa testauskapasiteettia on lisätty tuntuvasti tartuntojen tartuntojen jäljittäminen ja tartuttajien eristäminen karanteeniin on tärkeää koronaturvallisia tapoja tehdä erilaisia asioita tarvitaan hyviä käytäntöjä ja innovaatioita on jo paljon moni asia muuttui maaliskuussa osa ehkä lopullisesti toisten huomioimista myötätuntoa ja rohkeutta opetella uusia toimintatapoja tarvitaan enemmän kuin koskaan

puhemies monet kunnat ovat nyt aivan keskeisessä roolissa kun hallituksen linjauksia ja ohjeistuksia näin on esimerkiksi kotikaupungissani helsingissä jota pandemia koettelee ihan erityisellä tavalla ehkä kuvaavaa testaamiseen ja jäljittämiseen liittyen on se että aikaisemmin yksikössä on ollut seitsemän henkilöä töissä ja nyt heitä on satakolmekymmentä ja ja vastaus on ollut se että testaaminen on vielä suht helppoa mutta jäljittäminen on todellakin manuaalista puuhaa siihen menee valtavasti aikaa moni täällä ei ei välttämättä sitä ehkä ihan ymmärrä olisinkin kysynyt pääministeriltä minkälaisessa vuorovaikutuksessa maan hallitus on nyt esimerkiksi suurten kaupunkien kanssa suoraan jotta hallituksen linjausten ja ohjeistuksen toimeenpaneminen olisi mahdollisimman helppoa ja mutkatonta sama koskee esimerkiksi helsingissä suuria tapahtumia joita on suunniteltu elokuulle ja ja nyt odotellaan mitkä ne maan hallituksen linjaukset esimerkiksi siinä suhteessa

puhemies hallituksella on nyt selvä suunnitelma siitä millä tavalla tämä tartunta hoidetaan eli jos tulee lisää tartuntoja niin silloin kiristetään taas toimenpiteitä kun suunnitelma on olemassa niin silloin pitäisi olla jonkunnäköiset mittarit missä vaiheessa kiristetään taas näitä erilaisia rajoituksia esimerkiksi suljetaanko ravintolat uudelleen tai jotain muita kouluasioita mitkä ne mittarit ovat jotka hallituksella on koska ne eivät näy missään suunnitelmassa

yrittäjien tukeminen ei ole onnistunut täydellisesti ja on selvää että yksi tukimuoto sopii paremmin elvytysvaiheeseen ja toinen siihen tilanteeseen kun tarvitaan käyttöpääomaa mutta on väärin sanoa että yksinyrittäjät oltaisiin unohdettu heille on ihan oma tukimuotonsa ja he voivat myöskin saada työttömyyskorvausta mikä on poikkeuksellista

todeta että että kriisi on hoidettu varsin hyvin jos tässä ovat meidän suurimmat ongelmat ja numeroiden valossa valossa kriisi on hoidettu hyvin se on todettava kriisin aikana on myöskin opittu ilokseni voin myös todeta että esimerkiksi helsinki vantaan lentokentällä toiminta on esimerkillistä tänään ja siitä iso kiitos vantaan kaupungille ja esimerkiksi suomen punaiselle ristille kunnat kaipaavat kuitenkin tukea kysyisin valtiovarainministeriltä voimmehan olla varmoja siitä että kun kuntien tukemista pohditaan niin katsotaan nimenomaan veromenetyksiä koska se on nimenomaan se kohta jossa nyt kunnat pääosin kärsivät

arvoisa puhemies kaksi kuukautta takana voi sanoa tällaista intensiivistä vaihetta koronakriisissä mutta se on tuntunut monesta todella pitkältä ajalta koska nämä rajoitustoimet ovat olleet niin voimakkaita mutta juuri niiden ansiosta nyt tämä tautitilanne on suomessa saatu pidettyä hallinnassa ja nyt voidaan siirtyä hallittuun yhteiskunnan avaamiseen täällä on moni oppositiossa kysynyt onko tarkoitus saada tautia enemmän leviämään tähän hyvin selvästi sanoa että ei ole edelleen on strategiana se että estetään ja hidastetaan ja erityisesti suojataan riskiryhmiä ja pidetään huolta pidetään huolta siitä että terveydenhuoltokapasiteetti turvataan mutta se mikä nyt on muutos on se että näistä laajoista muuta elämää haittaavista rajoitustoimenpiteistä pitäisi nyt siirtyä kohdennetumpiin tämän epidemian hallitsemiseksi koska hyvät kollegat tässä on vielä monta monta kuukautta edessä tässä on pitkä marssi meillä edessä ja siihen meidän pitää varautua ja tähän nyt täysi tuki hallitukselle
puhemies kriisin aikana hallituspuolueiden suunnalta on esitetty sellaista toivetta että oppositio antaisi hallitukselle työrauhan eli suomeksi pidättäytyisi hallituksen toimien arvostelemisesta mielestäni on täysin perusteltua toivoa että tässä poikkeavassa tilanteessa vältettäisiin tarpeettomia ristiriitoja juuri siksi pidän erityisen paheksuttavana kriisin varjolla ujutetaan läpi ideologisia hankkeita räikeä esimerkki on turvapaikanhakijoiden työnteko oikeutta koskevan karenssin poistaminen me tiedämme kaikki että tässä ei ole kyse huoltovarmuuden turvaamisesta vaan turvapaikkakikkailun helpottamisesta ja työperäistä maahantuloa koskevien sääntöjen kiertämisestä toivon että etenkin keskusta ja sdp ryhdistäytyvät ja pysäyttävät tällaiset projektit koska ne vievät uskottavuutta hallituksen työrauhatoiveelta
arvoisa herra puhemies on aivan oikein että tavoitellaan sitä että suomi saadaan auki on välttämätöntä saada ihmiset liikkeelle ja talous käyntiin mutta siinä avaamisessa ei riitä pelkkä suunnitelma pitää saada ihmisille turvallisuudentunne tunne siitä että uskaltaa lähteä kotoa uskaltaa lähettää lapsen kouluun uskaltaa mennä opettamaan tarvitaan suunnitelmaa sisältöä polkua siihen miten se yli seitsemänkymmentä vuotias pääsee liikkeelle lähtemään kotoa millä aikataululla ja miten oikeasti ne ravintolat avataan ja niin edelleen tarvitaan lisäksi selkeä strategia ja arvoisa hallitus ja hallituspuolueet jos te ette pidä siitä että me kysymme sitä mikä tämä strategia on tavoitellaanko laumasuojaa niin kun tämä oikeasti huolestuttaa ihmisiä niin teidän pitäisi vastata esimerkiksi ihmisoikeusprofessori martin scheininille tai professori patomäelle jotka ovat sanoneet että marinin hallituksen ohjelma tällä hetkellä näyttää laumasuojan tavoittelulta koska tulee näin arvovaltaisilta tahoilta tämäntapaisia epäilyksiä niin minusta teidän on vastattava siihen mikä on se luku mitä tavoitellaan onko se yli yksi vai alle yksi eli kertokaa suomalaisille tarkemmin tarvitaan vain tarkempaa tietoa tarkempaa suunnitelmaa suunta on oikea mutta oleellisia kohtia puuttuu

puhemies suomessa on seitsemänkymmentä vuotta täyttäneitä lähes yhdeksänsataatuhatta ja tämä joukko on hyvin moni ilmeinen on hyväkuntoisia aktiivisia ihmisiä ja on totta kai myös perussairaita ihmisiä joitten toimintakyky on heikentynyt ja sitten on ympärivuorokautisessa hoidossa olevia mutta minun kysymykseni kohdistuu niin sanotusti nuoriin nuoriin seitsemänkymmentä vuotta täyttäneisiin ja vähän sen yli oleviin ihmisiin suomalaiset ovat noudattaneet erittäin hyvin näitä suosituksia velvoitteita ja erityisen hyvin niitä ovat noudattaneet nämä seitsemänkymmentä vuotiaat

arvoisa puhemies kertoo paljon hyvää maamme arvoista että ensimmäiset purettavat sulut koskevat koulua ja kirjastoa arvostamme koulutusta ja sivistystä opetus on jokaisen lapsen perusoikeus koulu on paljon muutakin turvallinen yhteisö lapselle se että hallituksen päätösten taustalla olevat selvitykset ja laskelmat ovat julkisia ja kaikkien tutkittavina myös arvojemme mukaista ja tukee demokratian toimivuutta kritiikki ja erilaiset johtopäätöksetkin ovat tervetulleita inhimillisesti katsoen sulkujen purkulistan kärkeen pitäisi nostaa sairaiden ja hoivakotien asukkaiden mahdollisuus tavata omaisiaan juuri heikkona ja elämän loppusuoralla tarvitsee kipeimmin läheisen tukea on kiireellistä selvittää kuinka tapaamiset turvallisesti mahdollistetaan kaikille esimerkiksi suojavarustein ulkoilmassa tai ehdotetuissa tapaamiskonteissa edustaja halla aho turvapaikanhakijat ovat maassamme ja haluavat tehdä työtä jolta nyt kipeästi puuttuvat tekijät miksi he eivät saisi tätä työtä tehdä en ymmärrä
pääministeri ja hänen jälkeensä ministeri kulmuni jolle tuli kysymys
arvoisa puhemies täällä kysyttiin jälleen sitä mikä on hallituksen tavoite tämän viruksen ja sen aiheuttaman kriisin keskellä olen sen tässä salissa useita kertoja sanonut olen sen myös kertonut niissä useissa tilaisuuksissa joita olemme kaikille eduskuntaryhmille järjestäneet ja kerron sen vielä kertaalleen hallituksen tavoitteena on pyrkiä estämään viruksen etenemistä yhteiskunnassa turvata terveydenhuollon kantokyky ja suojella riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä tämä tavoite on koko ajan ollut sama ja se tavoite säilyy myös tästä eteenpäin edustaja halla halla aho viittasi täällä maassa olevien ihmisten työntekoon te itse muistaakseni tässä salissa esititte sitä että löytäisimme keinoja joilla suomessa olevia ihmisiä voitaisiin esimerkiksi kausitöihin saada paremmin ja näiden osalta etenemme tänään käsittelimme tätä kokonaisuutta ja siitä

on jo tiedotettu tarkemmin sitten edustaja honkasalo kysyi kuntien yhteistyöstä hallituksen ja kuntien yhteistyöstä totta kai jokainen ministeriö niin sosiaali ja terveysministeriö kuin opetus ja kulttuuriministeriö käyvät aktiivista keskustelua kuntien kanssa siitä millä tavalla näitä rajoitustoimenpiteitä niiden hallittua ja asteittaista purkamista

otti esille kuntien verotulomenetykset ja ylipäänsä sen kuinka tässä tilanteessa voidaan kuntia tukea tämän vuoden osalta todellakin verotuksesta tulevia maksulykkäyksiä on kompensoitu ja kun tämän kuun lopussa esitellään neljäs lisätalousarvio eduskunnalle niin siellä on myös tämä

tilanne ollut päällä sitten haluaisin sanoa vielä edustaja halla aholle joka otti esille tämän kotimaisen kausityövoiman ja turvapaikanhakijoihin liittyvän kysymyksen kyllä minusta on tärkeää että me saamme nyt pellolle ihmisiä koska kysymys on kotimaisesta ruoasta ja on tärkeää että sinne menevät myös suomalaiset me tulemme korottamaan suojaosuutta kolmestasadasta eurosta viiteensataan euroon ensimmäinen kesäkuuta alkaen on tarkoitus saada tämä voimaan joka ikinen suomalainen toivottavasti lähtee nyt maataloustöihin se on arvokasta puuhaa ja kyllä jos maassa on turvapaikanhakijoita niin tervemenoa kyllä kannattaa lähteä poimimaan mansikoita ja istuttamaan perunantaimia se on tärkeää työtä ja ne kaikki täytyy saada tehtyä ja on tärkeää että myös ukrainalaista työvoimaa saadaan sitä asiaa hoitamaan

hallitus mielellään korostaa sitä että päätöksenteon pitää perustua tutkittuun tietoon totta kai on hyvä asia jos suomessa oleskelevat ihmiset saadaan töihin mutta esimerkiksi vuonna kaksituhattaviisitoista tulleista turvapaikanhakijoista olemattoman pieni prosentti on löytänyt töitä tähänkään mennessä vaikka sekä oleskeluluvan saaneilla että vielä prosessissa olevilla ihmisillä on oikeus eli tässä pitäisi nyt ensin katsoa onko onko ongelma siinä että ihmisillä ei ole työlupaa sekö estää heidän työllistymistään ja kaikki merkit viittaavat siihen että tästä ei ole kysymys senkään jälkeen kun nämä ihmiset saavat kolmen tai kuuden kuukauden karenssin jälkeen työluvan he eivät käytännössä työllisty ja me vakavasti ja painokkaasti ehdotamme että te pyritte työllistämään sinne pellolle nimenomaan ihmisiä joilla on työlupa siellä on erittäin suuri reservi tällä

testaa jäljitä eristä hoida strategiassa on erityisen tärkeää että kun vapautetaan oloja yhteiskunnassa niin sitten pidetään kuitenkin totaalisesti epidemia hallinnassa siinä on pari semmoista lainsäädännöllistä tarvetta joita pitäisi tehostaa jotta se onnistuu tartuntatautilaki pitäisi saada tietysti semmoiseksi että se tämmöisen laajan pandemian oloissa riittävän nopeasti mahdollistaa eristämisen ja jatkotoimet mutta sitten tämä mobiilisovelluksen saaminen sinne jäljittämiseen on erittäin tärkeätä siinä näyttäisi olevan mahdollista perustuslain kahdennenkymmenennenkolmannen pykälän nojalla kun valmiuslaissa sitä ei ole otettu huomioon vastaavan lain säätäminen jolla jolla sitten helpotettaisiin tilapäisesti myös osasta perusoikeuksista poiketen tämmöisen kattavan mobiilijärjestelmän rakentamista kysyisin valmiudesta ottaa nopeasti myös tällaista epäortodoksista keinoa käyttöön jotta saataisiin tehoa siihen

puhemies jatkan äskeistä puheenvuoroa eli peräänkuulutan edelleen sitä että siksi kun on ero hetemäen raportin ja sen välillä mitä hallitus viestii ja tämä hämmentää ihmisiä tämä hämmentää tutkijoita ihmisoikeusasiantuntijoita niin olisi äärettömän tärkeää kuulla eksakti tavoite hallitukselta koska se on ilmassa olette sitten mitä mieltä tahansa kokoomuksen mielipiteestä tämä huolettaa niin montaa muuta mutta arvoisa puhemies toiseen asiaan tässä maanantain tiedotustilaisuuden linjauksessa todettiin että etätyöasiaan palataan sitten kesän jäljiltä minusta siihen ei voi palata kesän jäljiltä vaan siihen pitäisi palata heti yhteiskunnan ja sen talouden käynnistämisen kannalta töihin paluu on kaikki kaikessa etätyö on sinänsä hyvä mutta hallituksen pitää luoda mahdollisimman nopeasti turvallinen polku ihmisille takaisin töihin

ja hallituksen periaatepäätökseen nämä ovat kaksi eri asiaa hallituksen periaatepäätöksen pohjana on totta kai tämä raportti toiminut mutta se on tehty virkamiestyönä eikä hallitus ole lähtenyt poliittisesti muuttamaan mitään lauseita tai sanoja siitä raportista se on virkamiespohjalta valmisteltu se on vastaanotettu ja sen pohjalta hallitus on tehnyt omat linjauksensa ja kuten aikaisemmin kerroin meidän tavoitteenamme on estää viruksen leviämistä yhteiskunnassa

ja siinä on työnantajan oma harkinta ja keskustelu työntekijöiden kanssa siitä millä tavalla työtä voidaan järjestää ja tehdä tämä on suositus jos on mahdollista tehdä etätöitä sitä suositellaan mutta tietenkin tämä on jokaisen työnantajan

herra puhemies kun katsoo niitä rajoitustoimia joista eduskunta ja hallitus ovat yksimielisesti

ilmeisen toimivia ja oikea aikaisia pitää kiittää myös suomalaisia että kun niitä noudatettu niin päästään siihen että voidaan myös purkaa nyt joitain niistä rajoitustoimista pitää muistaa että

tehdään terveyden vuoksi ne myös heikentävät ihmisten terveyttä ja siksi niitä pitää tarkkaan miettiä arvovalinnoista tietenkin kertoo se mitä asioita valitaan valitaan asiantuntijalausuntojen pohjalta kirjastot koulut vapautetaan näistä rajoituksista perussuomalaisten puheenjohtajan edustaja halla ahon tärkein huoli oli se että turvapaikanhakijat eivät vain pääsisi töihin ensin hän puheenvuorossaan arvosteli sitä että he eivät ole tehneet töitä ja sitten arvosteli myös sitä että he nyt mahdollisesti tekevät töitä yrittäkää nyt päättää kumpi on huono jos joku minua huolestuttaa niin tämä terveystilanne ja erityisesti ministeri kiurulta kysyisin kun rintasyöpäseulonnoissa ei käydä ja muutenkaan ei käydä hoitamassa muita iso pommi mitä voitaisiin tehdä sen eteen että ihmiset käyvät hoitamassa myös muita sairauksiaan
arvoisa puhemies minä kyllä nyt puolustan hallitusta tässä turvapaikanhakijoiden mahdollistamisessa sinne pelloille tai muuten työntekoon eihän siinä nyt ole mitään järkeä että jos ihmiset ovat täällä niin estetään se että he saavat tehdä töitä nyt tässä tilanteessa kun meillä on huutava pula niistä työntekijöistä jos he taas sitten niin kuin edustaja halla aho totesi eivät mene sinne töihin niin tilannehan ei nykyisestä muutu miksikään mikä se ongelma siinä sitten on minusta tärkeintä tässä nyt on että kun nyt tehdään näitä akuutteja toimia joista osa on tämä että me pyrimme turvaamaan myös maatalouteen työvoiman ja annamme yritystukia hyvinkin laajasti ja teemme räätälöityjä tukija ravintola alalle ja niin edelleen niin heti kun me pääsemme tästä akuutista kriisistä ohi meidän on kyettävä tekemään sellaista politiikkaa että me luomme laajasti meidän elinkeinoelämään uskoa että on tulevaisuutta meillä moni toimiala vaikkapa matkailu joka on ensimmäisenä kohdannut kriisin on erittäin syvässä kriisissä liiketoiminnat monesti täysin seis heille pitää luoda uskoa tulevaisuuteen että sitä on sen takia olin hyvin huolissani kun oli sellaisiakin uutisia että mietitään lentokenttien sulkemisia ne ovat tähän tilanteeseen erittäin huonoja uutisia ja onneksi täällä valtiovarainministerikin tyrmäsi ne
ministeri kiuru
arvoisa puhemies on totta että viruksen suhteen on paljon sellaista jossa ei sen paremmin hallituksella kuin oppositiollakaan ole sitä lopullista tietoa siksi on äärimmäisen tärkeää että kun näitä rajoitustoimia puretaan niin tehdään mieluummin sitten vähän varovaisemmin kuin liian rohkeasti tässä kaikessa tämä testaaminen on ihan keskeisessä roolissa että me tiedämme minkä verran meillä on taudinkantajia ja minkä verran verran meillä on niitä jotka ovat sairastuneet jotta me näemme miten tämä epidemia kulloinkin elää tässä nyt täytyy sanoa että kentältä tulee koko ajan näitä viestejä että niihin testeihin ei pääse ja kun sosiaali ja terveysministerit täällä sanovat että ihmiset eivät hakeudu testeihin niin joku tässä nyt mättää elikkä jostakin syystä nyt tämä ohjeistus sinne kuntiin ei ole mennyt perille tai sitten sitä on annettu jollakin tavalla sekavasti koska siellä edelleen sanotaan että vaaditaan useitten päivien oireita ja vaaditaan lääkärin lähetteitä jotta päästään sinne testaukseen tämä ongelmakohta ei selviä ellei sinne saada nyt selkeitä ohjeistuksia missä päässä tämä vika on eivätkö ihmiset mukamas hakeudu vai eivätkö he tosiasiallisesti pääse niihin

arvoisa puhemies lähdetään liikkeelle tämän epidemian kokonaiskuvasta meidän haasteemme on tässä salissa sama kuin julkisessa keskustelussa asiantuntijakeskustelussa meillä on kovin monenlaisia arvioita siitä minkälainen epidemiaan varautuminen ja minkälainen epidemiassa toimiminen on hyvästä hallitus on muodostanut oman linjansa joka on täällä jälleen kerran eduskunnan keskusteltavana tässä keskustelussa on sekä vaadittu kaikkien rajoitustoimien purkamista

herra puhemies koronaviruksen sairaalahoidossa olevien ja kuolemantapauksien määrä on hyksin alueella näistä kaikista tapauksista noin kahdeksankymmentä prosenttia epidemia on niin vahvasti alueellinen kysymykseni on miksi tämä alueellisuus ei näy mitenkään hallituksen toimissa tukahduttaminen tai näiden tautitapausten alas lyöminen olisi mahdollista ja järkevää vielä kun epidemia on näin alueellinen jos otetaan esimerkkinä vaikkapa uusikaupunki ja helsinki niin miksi uudessakaupungissa on tismalleen samat rajoitustoimet kuin helsingissä vaikka helsingissä tapauksia on todettu yli kaksituhatta ja uudessakaupungissa nolla eli voitteko te nyt ottaa tämän alueellisuuden harkintaan näissä kaikissa rajoitustoimenpiteissä

puhemies nyt hallitus on siis suunnittelemassa aivan oikein yhteiskunnan turvallista avaamista ja kokoomus on samaa mieltä yhteiskuntaa pitää turvallisesti ja hallitusti avata mutta nyt se kysymys kuuluu ovatko ne hallinnan välineet valmiina siis testauskapasiteetti testauksen aktiivinen käyttö niin että ihmiset hakeutuvat testeihin heille tarjotaan testausta jäljittäminen mobiilisovellus kaikki muu tähän testaukseen ja hallintaan liittyen myös maskin käyttö ovatko ne valmiina kun yhteiskunta avataan ettei vaan käy niin että tässä välissä ennen kuin ne hallinnan välineet ovat valmiina tauti leviää takaisin yhteiskuntaan ja tämä kahden kuukauden aikainen vahinko ihmisten inhimilliseen ja henkiseen hyvinvointiin mutta myös talouteen itse asiassa nollautuu eli palaamme alkujuuriin onko hallitus varmistanut että näin

arvoisa puhemies alkuvaiheessa olimme hyvin yksimielisiä siitä millä tavalla rajoitustoimia täytyy ryhtyä päättämään pääosin ihmiset olivat olivat hyvissä voimissaan noudattamaan päätettyjä rajoituksia ja oltiin tottelevaisia silloin ajateltiin että kokonaistilanne korjautuisi nopeammin kuin miltä nyt on näyttänyt nyt kansakunnan kestävyys eristämisessä etätöissä ja liikkumisen rajoituksissa on hiipumassa me tarvitsemme rajoitusten höllentämistä jotta kestokyky säilyisi sillä virus vaeltaa keskuudessamme vielä pitkään hallitus on mielestäni tehnyt oikeita toimia asiantuntijoita kuullen antamalla ihmisille mahdollisuuden hengittää hiukan vapaammin lapset ja nuoret pääsevät kouluun ja harrastuksiin mutta myös ikäihmisten ja ja erityisryhmien elämää täytyy pikkuhiljaa pystyä helpottamaan se on nimittäin niin että on helppoa olla yksin mutta pitkään jatkuessaan yksinolo syö meitä sisältäpäin ja vie uupumukseen haluan hallitusta kiittää erityisesti myös siitä että kaikki nämä tiedotustilaisuudet on puhuttu myös viittomakielellä

arvoisa herra puhemies kyllä se oikeasti niin on että kysyä täytyy mikä suomen koronalinja oikeastaan on onko hallituksen strategia testaa jäljitä eristä vai emme tavoittele laumaimmuniteettia vai kenties thln strategia epidemiaa on tukahdutettu jo liikaa ja se leviää liian hitaasti kansalaiset ovat ihmeissään ja miettivät koulut ovat alkamassa ja vanhemmilta tulee viestiä onko kouluunmeno turvallista kyllä tämä on myös maskikysymys koronakriisi on itse asiassa suojamaskikriisi tein huhtikuun alussa kirjallisen kysymyksen jossa kysyin millaisia suosituksia annatte ministeriöstä liittyen maskeihin ette silloin mitään antaneet mutta nyt teette selvityksen kyllä se selvitys kestää kohtuuttoman pitkään kesäkuun loppuun saakka kertokaa hieman mitä siinä selvityksessä aiotte kertoa voisitteko sanoa ihan selkokielellä yksinkertaisesti että käyttäkää kansalaiset suojamaskeja kyllä niistä on apua kun julkisilla paikoilla tuolla liikkuu

puhemies nyt kun on päädytty siihen että rajoituksia vähennetään niin sehän pitää tehdä räätälöidysti elikkä sekä alueittain että aloittain ja vielä sillä tavalla että siellä sisällä räätälöidään ja se edellyttää testauksia ja jäljittämistä paljon paljon enemmän kuin mitä tällä hetkellä haluaisimme nähdä sen että julkistettaisiin mitä on aiottu tehdä tämän suhteen itse ehdottaisin että terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeita

ketä testataan ja miten järjestetään se jäljittäminen toinen räätälöinnin kohde ovat mielestäni koulut mielestäni pitäisi antaa mahdollisuus kunnille päättää räätälöidysti mitkä koulut jäävät etäopetukseen ja mitkä eivät että voitaisiin soveltaa näitä sitten vielä nämä yli seitsemänkymppiset mistä täällä on puhuttukin sekin pitäisi räätälöidä sitten vielä yksi ohje

ärade talman kyllä pitää uskoa maanviljelijöitä kun he sanovat että heillä on pula työntekijöistä silloin on hyvä että hallitus tarttuu tähän ja keksii keinoja joilla saataisiin ihmisiä niihin töihin se on pelkästään vastuullista ja järkevää edustaja tavion puheenvuoroon ei voi samaan aikaan sanoa että pitäisi tukahduttaa ja samaan aikaan sanoa että tarvitaan alueellisesti erilaisia toimia ei voi lähteä siitä että tukahdutetaan tilanne vain uudessakaupungissa koska silloin uusikaupunki pitää eristää ikuisiksi ajoiksi tukahduttaminen ei onnistu meidän pitää tottua siihen että täällä ihmiset kuitenkin liikkuvat kaikki eivät voi pysyä kotona meidän pitää valitettavasti elää tämän tilanteen kanssa olla varovaisia pitää tartunnat alhaalla niin että meidän terveydenhuoltojärjestelmä pelittää mutta emme me voi lähteä siitä että tukahdutetaan yksittäisiä kaupunkeja ja oletetaan että tilanne jäisi siihen

ihmisten terveys toisaalta yritysten hyvinvointi ja kansantalous jos oikein rivien välistä ymmärsin niin myös oppositiolta saatiin kiitosta purran puheenvuorossa tästä että ruotsiin verrattuna olemme pärjänneet suomessa hyvin ja meillä on säästynyt ihmishenkiä edustaja lohi toi esille tämän maskiongelman ja kysyikin siitä ministeriltä näitä maskejahan tarvitaan paljon muillekin kuin ikäihmisille meillä on monia työtehtäviä on rakennustyömaita on poliiseja on palomiehiä tuolla kentällä töissä ja hekin tarvitsevat ihan normaalityössä näitä suojamaskeja

laatukriteerit täyty tämän sertifioinnin kautta vaikka ne olisivat käytännössä hyviä olisin halunnut kysyäkin ministeri kiurulta onko tähän sertifiointiin tulossa mitään helpotusta että saataisiin maskeja markkinoille ihan suomalaisista yrityksistä
ministeri andersson ja sen jälkeen ministeri kiuru
arvoisa puhemies täällä on pidetty hyviä puheenvuoroja siitä että tarvitaan myöskin tällaisia alueellisia ja kohdennettuja työkaluja nyt esimerkiksi opetus ja koulutusmaailman osalta siirrytään pois valmiuslain soveltamisesta joka siis tosiaan on tämmöinen laaja kaikkia kuntia kaikkia kouluja samalla tavalla rajoittava keino tavoitteena pitäisi olla se että jatkossa kun tätä epidemiaa hallitaan se tehdään tartuntatautilain nojalla joka antaa mahdollisuuksia kunta sekä aluetasolla aluehallintovirastoille ja myöskin kunnan toimivaltaisille tartuntatautiviranomaisille tehdä päätöksiä yksittäisten koulujen tai useamman kunnan alueella sijaitsevien koulujen sulkemisesta mikäli se on välttämätöntä epidemiatilanteen hallitsemiseksi sen sijaan meidän nykyinen ei mahdollista tällä hetkellä niin laajaa alueellista harkintaa siinä miten opetusta järjestetään että se mahdollistaisi paikallisesti sellaista päätöksentekoa jossa kunta voisi päättää järjestää koko opetuksen etänä kaikille peruskoululaisille

merkinnästä tehtiin tärkeä huomio ja se on yksi isoimmista tulpista tällä hetkellä myös koko euroopassa ei vain suomessa tällaisen suojavälineiden eu raamin osalta ja siltä osin myös komissio itse on ryhtynyt tässä toimiin eli putkessa olevat ce merkintää hakevat tuotteet saavat toisenlaisen aseman kuin tämä nykyinen lainsäädäntö sellaisenaan vaatisi ja se se tuo tähän jo merkittävää lievennystä me olemme kuitenkin suomessa tilanteessa jossa me emme ole kaikilta osin voineet pitää vain ce merkityistä tuotteista kiinni ja se koskee tätä kotimaista tuotantoa eihän silläkään tule olemaan ensimmäisinä aikoina tällaista laillista ce merkittyä osaa mutta komissio on lieventänyt nyt näitä kantoja ja se antaa meille liikkuvuutta tässä kysymyksessä

pitää olla laajassa mittakaavassa käytössä sen takia tehtiin yhteiskunnan sitouttamiseksi tähän laajempaan testausstrategianäkökulmaan jo iso kannanotto valtioneuvoston puolesta siinä että kymmentätuhatta haetaan kuudellatuhannella meillä on jo nyt tällä hetkellä kapasiteettina testausta on laajennettu jäljityksen osalta myöskin todella paljon mutta tällä hetkellä ongelma on myös se että kentällä todella sitoudutaan siihen että kaikki testataan

puhemies olisin tässä kysynyt missä ovat nyt nämä kausityöntekijät joille tehtiin tässä salissa lakimuutos jotta heitä saadaan sinne

töihin onko heitä tullut sinne kun nyt halutaan jo lisää eli toisin sanoen nämä lakimuutokset eivät aina välttämättä maskien osalta olisin kysynyt onko nyt näin että tartuntatautilain seitsemättäkymmenettäviidettä pykälää jossa maskien standardia voidaan muuttaa ei ei ole harkittu vai eikö sitä voida tehdä eu lainsäädännön vuoksi sitten kysyn hallituksen tavoitteesta pääministeri marin sanoitte että teidän tavoitteenne on pyrkiä estämään viruksen leviämistä mutta tämä hetemäen exit raportti jonka perusteella te olette tehneet nämä jatkoaskeleet pois rajoitustoimista kuvailee kuitenkin laumaimmuniteettisuojan sekä viruksen leviämisen kumpaa te nyt noudatatte

arvoisa puhemies totta kai hallitus noudattaa omaa päätöstään estetään ja hidastetaan täällä oppositiosta esitettiin että pitäisi etukäteen selvittää mikä on rajoitustoimien purun vaikutus tässä viruksessa on niin paljon asioita joita emme tiedä että se on täysin mahdotonta esimerkiksi tällä hetkellä euroopassa riippumatta siitä mitkä ovat olleet rajoitustoimenpiteet tai milloin epidemia on alkanut näyttäisi että kaikkialla samaan aikaan tämä taittuu tässä on vielä paljon mitä emme tiedä minä otan yhden esimerkin silloin kun uudenmaan sulku purettiin niin oppositiosta käytettiin sellainen puheenvuoro että nyt hallitus päätti että virus saa levitä koko maahan no kuinka kävi ei levinnyt sellainen puheenvuoro käytettiin silloin muun muassa vaadittiin tiukempia kokoontumisrajoituksia senkin jälkeen ja ilmankin niitä viruksen levinneisyys on edelleen jatkanut laskuaan eli sen takia nimenomaan tämä mitä myös who on suosittanut että puretaan hallitusti arvioidaan ja sitten mennään eteenpäin on se turvallinen avautuminen

arvoisa puhemies jos pääministeri kuuntelee niin me oppositiossa kyllä hyvin ymmärrämme että kenelläkään ei ole nyt totuutta eikä viisautta lopullisesti hallinnassa oikein ja väärin se on suhteellinen kysymys ja erityisesti se on suhteellinen kysymys sen takia että hallitus on ilmoittanut hybridimallista eli mitä tahansa tehdään sitä voidaan käytännössä perustella hybridimallilla koska ei ole mitään mihinkä oikeata tai väärää lähtee peilaamaan tämän takia olisi erittäin ilmoitatte selvästi oman kantanne oman linjanne ja sen lisäksi annatte eduskunnalle eli myös oppositiolle tietoa juuri tähän tiedon puutteeseen perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota arvoisa pääministeri valmiuslain suhteen ja valmiuslaki on tässä eduskunnassa ja hallituksessa ollut tänä vuonna esillä varsinainen kysymys on itselläkin se voisitteko arvioida rakentavasti sitä että me vähän eri alueilla toteutamme eri keinoja jos on pikkuinen kunta jossa ei ole yhtään tautia niin miksi sen ainoan kuppilan pitää olla kiinni

arvoisa puhemies edustaja rantanen kysyi näistä kausityöntekijöistä ja ja niiden määrästä ja tilanteesta tässä on tehty hyvää yhteistyötä sisäministeriön maa ja metsätalousministeriön ulkoministeriön ja stmn kesken ensinnäkin arvio tietysti tulee sieltä maa ja metsätalousministeriön ja yrittäjien puolelta ensisijaisesti koetetaan saada kotimaista väkeä pelloille töihin mutta jonkin verran tarvitaan varmasti näitä ulkolaisia tottuneita työntekijöitä nyt näiden ukrainalaisten osalta on oltu aktiivisessa yhteydessä ukrainan hallitukseen ja sieltä on saatu nyt sitten varapääministerin tasolta vakuutus siitä että ukraina on valmis siihen että tällaisia henkilöitä voi suomeen tuoda ja tullaan

suomi on kansainvälisessä vertailussa pärjännyt erittäin hyvin koronakriisin hallintaan saamisessa nyt se seuraava vaihe mihin olemme menossa rajoitusten osittainen purkaminen ja tarkentaminen voi hyvinkin olla vaikeampi mutta jos myös tästä seuraavasta vaiheesta hyvin selviämme niin voi olla että lopputuloksena meidän suomalaisten usko ylipäätänsä koko suomen kykyyn selvitä hyvin vaikeistakin tilanteista kasvaa jos näin tulee olemaan niin se on tietysti tämän maan tulevaisuudelle oikein hieno asia mutta vielä emme tiedä on paljon asioita joita tästä viruksesta ei tiedetä myöskin tutkijat käyvät keskenään keskustelua siksi on hyvin tärkeätä että hallituksen tekemien päätösten tietopohja on julkinen hallitushan

ulkoasiainvaliokuntaan jolle puolustusvaliokunnan on annettava lausunto ulkoministeri pekka haaviston esittelypuheenvuoron joka kestää kymmenen minuuttia jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta siten että ryhmäpuheenvuorokierroksen puheenvuorojen pituus on enintään viisi minuuttia myös muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään samat viisi minuuttia täysistuntokäsittelyn kuluessa varatut puheenvuorot ovat normaalin eli enintään kolmen minuutin mittaisia lähetekeskusteluun varataan enintään yksi pilkku viisi tuntia ja asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies vähän rauhanomaisempia aiheita välillä suomi todellakin valmistautuu osallistumaan saksan johtaman eun taisteluosaston valmiusvuoroon heinäkuun alusta tämän vuoden loppuun tähän taisteluosastoon saksan ja suomen lisäksi osallistuvat alankomaat irlanti itävalta kroatia latvia ruotsi ja tsekki ennen osaston valmiuteen asettamista koskevan ratkaisuehdotuksen tekemistä valtioneuvosto kuulee eduskuntaa antamalla sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain mukaisen selonteon eduskunnan kuulemisen jälkeen tasavallan presidentti päättää valtioneuvoston ratkaisuehdotuksesta sotilasosaston asettamisesta korkeaan valmiuteen suomen osallistumisesta taisteluosastoon on linjattu tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan yhteisessä kokouksessa tästä linjauksesta on myös eduskuntaa informoitu linjauksen mukaisesti suomi asettaa valmiuteen panssaritiedustelujoukkueen jonka osana minilennokkiryhmän esikuntaupseereita ja kansallisen tukielementin yhteensä suomalaisjoukon kokonaisvahvuus on noin kahdeksankymmentä sotilasta arvoisa puhemies taisteluosastojen tarkoituksena on vahvistaa eun yhteistä turvallisuus ja puolustuspolitiikkaa ja sen keinovalikoimaa kriisinhallinnassa lisäksi taisteluosastot edesauttavat jäsenvaltioiden sotilaallisten suorituskykyjen kehittämistä yleisesti sotilasterminä taisteluosasto viittaa joukkoon joka pystyy itsenäiseen toimintaan ilman ulkopuolisia lisä tai tukielementtejä yleisen kehyksen yleisen kehyksen eun taisteluosastojen toiminnalle muodostaa vuonna kaksituhattaneljä hyväksytty eun taisteluosastokonsepti valmiudessa olevan taisteluosaston tulee pystyä aloittamaan kriisinhallintatehtävät kriisialueilla kymmenen päivän kuluessa siitä kun eu neuvostossa tehdään päätös kriisinhallintaoperaation perustamisesta operaation käynnistämistä koskeva poliittinen päätös voidaan siten tarvittaessa toimeenpanna hyvin nopeasti taisteluosastokonseptin mukaan taisteluosastoa voitaisiin käyttää suhteellisen rajoitettuun ja taisteluosaston koon mukaan mitoitettuun tehtävään jonka kesto on rajattu ykn tukeminen on keskeinen mahdollinen tehtävä eun taisteluosastoa voidaan käyttää joko erillisenä kriisinhallintajoukkona tai osana laajempaa operaatiota konseptin mukainen taisteluosaston operaation enimmäiskesto on neljä kuukautta kunkin taisteluosaston valmiusvuoro kestää puoli vuotta ja kerrallaan on valmiudessa lähtökohtaisesti kaksi taisteluosastoa eri maaryhmistä koostuvat eun taisteluosastot ovat olleet valmiudessa kuuden kuukauden jaksoissa vuodesta eli kolmentoista vuoden ajan jos oikein lasken kuluvan vuoden toisella vuosipuoliskolla saksan johtaman taisteluosaston lisäksi valmiusvuorossa on italian johtama valmiusosasto arvoisa puhemies sitten tähän realiteettiin että eun taisteluosastoja ei ole toistaiseksi koskaan käytetty kriisinhallintaoperaatioissa miksi keskeisimmät syyt tälle ovat olleet yhtenäisen poliittisen tahdon puute eussa taloudellisen taakanjaon kysymykset ja kysymys valmiusvuorossa olevan taisteluosaston sopivuudesta ajankohtaisen kriisinhallintaoperaation hoitamiseen myöskään saksan johtaman taisteluosaston osalta ei ole käynnissä aktiivista keskustelua tai valmistelua taisteluosaston käyttämisestä sen valmiusvuoron aikana taisteluosaston lähettämisestä operaatioon päätetään erikseen ja tämä edellyttää muiden eun yhteisten turvallisuus ja puolustuspoliittisten päätösten tapaan eun jäsenmaiden yksimielisyyttä valmiudessa olevan osaston johtovaltiolla on tärkeä rooli päätöksen valmistelussa tässä vaiheessa on vaikea arvioida olisiko eussa tämän vuoden toisella puoliskolla edellytyksiä tehdä päätös käyttöönotosta ajankohtaisessa kriisissä kynnys tähän on tähän asti ollut hyvin korkea eussa on keskusteltu toimenpiteistä joilla taisteluosastojen käytettävyyttä voitaisiin näitä ovat esimerkiksi rahoituksen uudistaminen niin että taisteluosastojen käytön kustannuksista pienempi osa koituisi valmiusvuorossa olevien maiden vastuulle joustavuuden lisääminen etukäteissuunnittelun ja yhteydenpidon kehittäminen suomen näkemyksen mukaan eun toimintakyvyn kannalta on oleellista että eulla on aito valmius käyttää nopean toiminnan kykyä suomi on johdonmukaisesti puoltanut taisteluosaston käyttöä ja osallistunut valmiusvuoroihin kyse on myös eun yhteisen ulko ja turvallisuus ja puolustuspolitiikan kehittämisestä ja olemassa olevien instrumenttien hyödyntämisestä tähän tarkoitukseen suomi on tukenut taisteluosastojen käytettävyyden lisäämiseen lisäämiseen tähtääviä uudistuksia arvoisa puhemies saksan johtama taisteluosasto täyttää eun taisteluosastokonseptin mukaiset vaatimukset ja on valmiusvuoron alkaessa kykenevä toteuttamaan mahdolliset kriisinhallintatehtävät taisteluosasto muodostuu esikuntaosista maahanlaskupataljoonasta lääkintäpataljoonasta sekä huoltopataljoonasta taisteluosaston kokonaisvahvuus on noin neljätuhattasata sotilasta joista suurin osa eli kaksituhattaviisisataa on saksasta suomen osallistumisen koulutus ja perustamisvaiheen sekä valmiusajan kustannukset on huomioitu sotilaallisen kriisinhallinnan määrärahoissa vuosien kaksituhattayhdeksäntoista ja kaksituhattakaksikymmentä talousarvioissa ja vuoden kaksituhattakaksikymmentäyksi osalta valtiontalouden määrärahakehyksissä nämä perustamisesta koulutuksesta ja valmiudesta koituvat kulut ovat yhteensä viisi seitsemän miljoonaa euroa sisältäen sekä ulko että puolustusministeriön pääluokista katettavat menot sen sijaan taisteluosaston mahdolliseen käyttöön operaatioissa liittyviin kustannuksiin ei ole varauduttu tämän vuoden talousarvioesityksessä valmisteltaessa kansallista päätöstä taisteluosaston lähettämisestä operaatioon tarvittava rahoitus haettaisiin lisätalousarvioteitse tai mikäli määrärahaa olisi niin operaatio esitettäisiin katettavaksi momenttien varallaolokohdista arvoisa puhemies päätös valmiudessa olevien joukkojen käyttämisestä eun operaatioissa on aina kansallinen suomessa päätös suomalaissotilaiden lähettämisestä operaatioon osana valmiudessa olevaa eun taisteluosastoa tehdään sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain mukaisesti eun taisteluosastojen mahdollista käyttöä koskevat kansalliset päätökset olisi tarpeen tehdä ja ne valmistaudutaan tekemään nopeammin kuin päätökset osallistumisesta muihin sotilaallisiin kriisinhallintaoperaatioihin myös ennakkoon toteutettava selontekomenettely sekä niin sanottu korkeaan valmiuteen asettaminen ennen valmiusvuoron alkamista arvoisa puhemies suomi on osallistunut eun taisteluosastoihin aiemmin yhteensä kuusi kertaa suomi osallistui kaksituhattaseitsemän ja kaksituhattayksitoista saksan ja alankomaiden johdolla muodostettuihin taisteluosastoihin vuosina kaksituhattakahdeksan kaksituhattayksitoista ja kaksituhattaviisitoista ruotsin johtamiin pohjoismaisiin taisteluosastoihin sekä vuonna kaksituhattakuusitoista yhdistyneen kuningaskunnan johtamaan taisteluosastoon suomen kokemukset aiemmasta eun osallistumisesta ovat myönteisiä taisteluosastotoimintaan osallistuminen on osa suomen johdonmukaista panosta eun yhteisen turvallisuus ja puolustuspolitiikan kehittämiseen ja toimeenpanoon sekä konkreettinen panos eun puolustusulottuvuuden vahvistamiseen osallistumista puoltaa myös se että suomi tavoittelee eun pysyvän rakenteellisen yhteistyön kunnianhimoista toimeenpanoa ja tähän yhteistyöhön sisältyy taisteluosastojen käyttöä koskeva sitoumus kansallisen puolustuksen näkökulmasta eun taisteluosastoihin osallistuminen on tukenut puolustusvoimien suorituskykyjen ja yhteistoimintakyvyn kehittämistä osallistuminen edesauttaa kahden ja monenvälisen puolustusyhteistyön syventämistä keskeisten kumppanimaiden kanssa yhteenvetona voidaan todeta että suomen osallistumisesta arvioidaan olevan hyötyä siis sekä ulko ja turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta että suomen kansallisen puolustuskyvyn kannalta

arvoisa puhemies hyvät kansanedustajat suomen osallistumisesta saksan johtamaan taisteluosastoon on linjattu tp utvassa yhdeksästoista kuudetta kaksituhattayhdeksäntoista tp utva linjasi yhdeksäs neljättä kahdenkymmenen sotilasosaston asettamisen korkeaan valmiuteen sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain mukaisesti taisteluosastoon osallistuvat saksan ja suomen lisäksi alankomaat irlanti itävalta kroatia latvia ruotsi ja tsekki aiemmat kokemuksemme eun osallistumisesta ovat myönteisiä osallistumisen merkitys kriisinhallintavalmiuksiemme ja puolustusvoimien suorituskykyjen kehittämisessä ja ylläpitämisessä on tärkeä nopean toiminnan joukkojen merkitys on viime vuosina korostunut asevoimien suorituskykyjen ja yhteistoimintakyvyn kehittämisessä ja ylläpitämisessä tämä kehitys vahvistuu edelleen tulevaisuudessa viimeaikaiset kriisit ovat osoittaneet että puolustusvoimien kyky ja valmius reagoida nopeasti kehittyviin ja vaikeasti ennustettaviin turvallisuusuhkiin on keskeistä osallistuminen taisteluosastojen toimintaan tukee myös tätä tavoitetta vaikka taisteluosastoja ei ole käytetty valmiusvuoroissa ollutta koulutettua henkilöstöä on käytetty kriisinhallintaoperaatioissa valmiusvuoron jälkeen saksan johtama taisteluosasto muodostuu esikuntaosista maahanlaskupataljoonasta lääkintäpataljoonasta sekä huoltopataljoonasta kokonaisvahvuus on noin neljätuhattasata sotilasta joista suurin osa noin kaksituhattaviisisataa on saksasta taisteluosaston ytimen muodostaa ilmakuljetteinen mekanisoitu pataljoona jonka vahvuus on noin kaksituhatta sotilasta saksan jälkeen suurin osallistuja on itävalta noin viidelläsadallaviidelläkymmenellä sotilaalla muiden osallistujamaiden asettamat joukot ovat vahvuudeltaan noin viisitoista viiva kolmesataa sotilasta suomen osasto muodostuu panssaritiedustelujoukkueesta jonka vahvuus on noin kuusikymmentä minilennokkiryhmästä yhdeksän huolto osasta kymmenen sekä esikuntaupseereista ja kokonaisvahvuus on tarkalleen kahdeksankymmentäkaksi sotilasta pääosa henkilöstöstä on reserviläisiä esikuntaupseerit sekä eri osastojen johtajat ja tai varajohtajat ovat puolustusvoimien palkattua henkilöstöä suomalainen panssaritiedustelujoukkue on ainoa taisteluosaston esikunnan alainen tiedusteluosa hyvät kansanedustajat saksan johtaman taisteluosaston koulutus sujui suunnitelman mukaan covid yhdeksäntoista epidemian puhkeamiseen asti suomalaisen pääjoukon koulutus aloitettiin toinen tammikuuta kahdenkymmenen porin prikaatissa säkylässä koulutusvaihe päättyi huhtikuun lopussa suomen osaston oli määrä osallistua maaliskuussa kaksituhattakaksikymmentä harjoitukseen saksassa mutta osallistuminen peruttiin yhdestoista kolmatta juuri ennen harjoitukseen siirtymistä epidemia alueen läheisyydestä johtuen saksan harjoituksen peruuntuminen ei vaikuta joukon asettamiseen korkeaan valmiuteen ensimmäinen seitsemättä alkaen perutun harjoituksen korvaava kansallinen harjoitus järjestettiin kolmastoista kolmatta viiva ensimmäinen neljättä arvoisa puhemies lopuksi vielä vuoden kaksikymmentä eubg valmiusvuoron jälkeen ei toistaiseksi ole tehty linjauksia suomen mahdollisesta tulevasta osallistumisesta eun taisteluosastoihin puolustusvoimille on annettu tehtäväksi selvittää alustavasti millä suorituskyvyllä puolustusvoimat voisi osallistua valmiuteen vuoden kaksikymmentäneljä tai kaksikymmentäviisi aikana mutta siitä sitten mahdolliset päätökset aikanaan se asia ei ole nyt ajankohtainen herra asia kerrallaan

herra puhemies taisteluosastokonsepti otettiin kaksituhattaseitsemän käyttöön ja osastot ovat olleet kuusi kuukautta kerrallaan valmiudessa siitä alkaen nyt on seitsemäs kerta kun teemme päätöksen suomen osallistumisesta tähän valmiuteen eun taisteluosastoja ei ole kertaakaan käytetty tähän voi olla sekä hyviä että vähemmän hyviä syitä hyvä syy olisi jos tätä palokuntaa ei missään olisi tarvittu yhdenkään palon taltuttamiseen valitettavasti näin ei näinä vuosina ole ollut vaan kriisinhallintaan olisi eri puolilla maailmaa ja euroopan naapurustossakin tarvittu resursseja selonteossa todetaan realistisesti keskeisimmät syyt tälle ovat olleet yhtenäisen poliittisen tahdon puute taloudellisen taakanjaon kysymykset ja kysymys valmiusvuorossa olevan taisteluosaston sopivuudesta ajankohtaisen kriisinhallintaoperaation hoitamiseen tällä viitataan siihen että miniminään tuhanteen sotilaan ja enimmillään yli neljääntuhanteen sotilaan yksikkö mistä nyt tässä saksan johtamassa yhdeksän maan osastossa on kyse on suuri ja joustamaton möhkäle tähän ongelmaan eussa haetaan ratkaisua niin sanotun modulaarisuuden avulla selonteossa kerrotaan että suomi on johdonmukaisesti puoltanut taisteluosaston käyttöä ja osallistunut valmiusvuoroihin kuusi kertaa kukaan ei tietenkään toivo tilanteita joissa tätä tarvittaisiin mutta siihen on syytä varautua eikä osallistuminen tähän suinkaan pois kansallisista tarpeistamme vaan tukee myös oman osaamisemme kehittämistä tällä suomen linjalla ja selonteossa ilmaistulla valmiudella tukea osastojen käytettävyyden lisäämistä sekä myönteisellä suhtautumisella yhteisrahoituksen lisäämiseen sotilaallisessa kriisinhallinnassa on sosiaalidemokraattisen eduskuntaryhmän täysi tuki taisteluosastojen nimitys viittaa ensi sijassa yksikön kokoon ja itsenäiseen toimintakykyyn eikä suinkaan sotimishalukkuuteen mikä ei eun kriisinhallinnan tehtäviin kuulu osallistuminen osastoihin ja tuki niiden kehittämiselle on suomen kannattamaa työtä unionin monipuolisten kriisinhallintavalmiuksien kehittämiseksi siksi olemme mukana yhteisen turvallisuus ja puolustuspolitiikan toteuttamisessa luodussa pysyvässä rakenteellisessa yhteistyössä kyse on unionin yhteisestä politiikasta ja toimintakyvyn vahvistamisesta osallistuminen myös unionirakenteiden ulkopuolella tapahtuvaan maaryhmittäiseen yhteistyöhön palvelee sekin meidän kansallisen puolustuksemme kehittämistä mutta lähtökohtamme täytyy olla että tämäkin yhteistyö on tarkoitettu koko unionin vahvistamiseen ja on varottava ettei se tuo uusia jakolinjoja unionin sisälle niin tärkeätä kuin näiden sotilaallisten valmiuksien ylläpitäminen ja kehittäminen onkin nyt nähneet myös miten niistä ei ole mitään apua covid pandemian kaltaisissa tilanteissa siksi tärkeä opetus on että eun yhteistyötä ja yhteisiä valmiuksia kohdata ja toimia tällaisissa tilanteissa on vahvistettava ja on tarpeen että suomi on aloitteellinen eurooppalaisten siviilikriisinhallintavalmiuksien kehittämisessä päätöksenteko osastojen käytöstä on aina kansallinen ja näin täytyy jatkossakin olla eikä yksikään maa ole valmis siirtämään päätöstä sotilaallisten voimavarojensa käytöstä muille toimijoille jotta osastoa käytettäisiin on tästä ensin oltava kattava yksimielisyys eu maiden kesken unionin päätöksenteossa ja kun me olemme osa tätä päätöksentekoa ei päätöstä voida tehdä ilman suomen hyväksyntää silloin on myös ymmärrettävä että jos olemme unionin päätöksenteossa ja sekin voi tapahtua vain eduskunnan suostumuksella nähneet perustelluksi ja tarpeelliseksi taisteluosaston käytön jossain kriisitilanteessa emme sen jälkeen voi uskottavuuttamme ja itsekunnioitustamme menettämättä kieltäytyä valmiusvuorossa olevien suomalaisten osallistumisesta operaatioon vaikka tämä tietysti aina erillisen päätöksen vaatiikin kiitos
arvoisa

suomi aloittaa puoli vuotta kestävän valmiusvuoronsa eun taisteluosastossa heinäkuussa noin kahdeksaankymmeneen sotilaan voimalla ollut operatiivisessa käytössä vuodesta kaksituhattaseitsemän mutta kertaakaan sitä ei ole käytetty ei edes esimerkiksi euroopassa tapahtuneiden vakavien terrori iskujen jälkeen kun valmiutta olisi pitänyt kohottaa joukkoja voidaan käyttää esimerkiksi lentokentän suojaamiseen ja sen toiminta alueeksi on määritelty kuudentuhannen kilometrin säde brysselistä mutta edes silloin kun islamilainen itsemurhapommittaja iski brysselin lentokentälle ei osasto maksaa veronmaksajille ja sen tarkoitus on torjua ja selvittää kriisejä koska sitä ei selvästikään haluta käyttää vaikka raha kyllä kelpaa voidaan taisteluosastoon osallistumisen mielekkyys ja hyöty kyseenalaistaa sotilaallinen koulutus tai suomi eivät ole merkittävästi hyötyneet osastosta kyseessä on ollut lähinnä taloudellinen tappio vaikka tarkoitus oli alussa paperilla hyvä arvoisa puhemies perussuomalaiset kannattavat suomalaisten ammattisotilaiden käyttöä maailmalla tarkoituksenmukaisissa tilanteissa siis silloin kun se on yhteiskuntarauhan ja suomen edun mukaista tällaista toimintaa on esimerkiksi suomalainen kriisinhallinta ykn alaisuudessa suomalainen rauhanturvaaja on arvostettu ja ammattitaitoinen kuten selonteossakin mainitaan tätä eun taistelujoukkoa ei ole käytetty edes kriisinhallintatehtävissä käyttämättömyyttä perustellaan selonteossa muun muassa poliittisen tahdon puutteella ja taloudellisen taakanjaon kysymyksillä tällainen on käsittämätöntä toisin sanottuna valmiusvuorosta kyllä maksetaan kiltisti mutta jos joukkoja pitäisi oikeasti käyttää niin osallistuvissa maissa alkaa valitus käytön kuluista poliittiset syyt lienevät sellaisia että osaston käyttö olisi antanut liian aggressiivisen kuvan arvoisa puhemies selonteossa todetaan että taisteluosaston käyttöä oltaisiin mahdollisesti helpottamassa kehittämällä rahoitusmallia kohti yhtä rahoituskanavaa lisäksi on keskusteltu siitä että joukoista tehtäisiin joustavampia rakenteeltaan jotta erilaisiin tehtäviin soveltuvia joukkoja voitaisiin lisätä vapaaehtoisista maista osastoa on väläytelty käytettäväksi myös eun operaatioiden reservinä nyt kun britannia ei ole enää brexitin myötä mukana valitettavasti emme näe että edellä mainitut kehityskohteet tekisivät taisteluosastosta merkityksellisemmän kokemuksista on opittava ja jo jo pitkä kokemus osoittaa ettei osastoa tulla käyttämään selonteossa todetaan että eulla on oltava aito valmius käyttää nopean toiminnan kykyä sitä ei kuitenkaan ole todistetusti taisteluosastoon osallistuminen oli kieltämättä aikanaan perusteltua se on varmasti täällä yhteinen näkemyksemme tulevaisuuden ennustaminen on kuitenkin erityisen vaikeaa ja siksi kokemuksista pitää oppia selonteossa todetaan edelleen että osallistuminen on osa johdonmukaista panosta eun yhteisen turvallisuus ja puolustuspolitiikan kehittämiseksi ja vahvistamiseksi olemme eri mieltä nimenomaan johdonmukainen kokemus osoittaa ettei osastolle ole käyttöä arvoisa puhemies eu on tällä vuosituhannella osoittanut monessa kriisissä olevansa kyvytön kriisien hoitamiseen oli sitten kyse siviilejä koskevista asioista rahasta tai sotilaallisesta voimankäytöstä kriisit on hoidettu mielellään niin että eun valta kasvaa mutta itsenäisten valtioiden itsemääräämisoikeus kapenee samaan suuntaan halutaan viedä tätäkin joukkoa selonteossa mainitaan kunnianhimoisen rakenteellisen yhteistyön toimeenpano jossa jäsenmaiden sitoutuvuutta merkittävästi lisättäisiin emme ole valmiita tällaiseen emmekä kaipaa eusta sotilasliittoa sen enempää kuin liittovaltiotakaan yhteistyö jäsenvaltioiden kesken on suotavaa mutta itsemääräämisoikeus on säilytettävä

arvoisa herra puhemies maailman metropoleista katsoen suomi on kaukainen ja pieni kolkka pohjolan perukoilla toisaalta viimeiset kuukaudet ovat osoittaneet ettei suomi ole suinkaan eristettynä muusta maailmasta päinvastoin me olemme selkeästi osa kansainvälistä yhteisöä kansainvälisellä aktiivisuudellaan suomi edistää sekä omaa turvallisuuttaan että vakautta maailmalla suomi on osallistunut euroopan unionin taisteluosaston toimintaan vuodesta kaksituhattaseitsemän tänään käsittelemme siis seitsemättä osallistumiskertaa kokoomus on jo taisteluosaston suunnitteluvaiheessa kaksituhatta luvun alkupuolella antanut vahvan tukensa tälle toiminnalle sekä sille että eun mandaattia laajennetaan kriisinhallinta asioissa arvoisa puhemies kokoomuksen eduskuntaryhmän kanta on että suomen tulee osallistua tähän toimintaan kuten aiemminkin turvallisuutemme kannalta olennaista on että puolustusvoimat osallistuu toimintaan josta saamme kokemusta sotilaallisesta kansainvälisestä yhteistyöstä sekä uutta osaamista kriisinhallinnasta taisteluosastojen toiminnassa noudatetaan naton standardeja ja menettelytapoja naton ja euroopan unionin kehittyvien sotilaallisten kykyjen välillä ei ole ristiriitaa ne vahvistavat toisiaan ja ne vahvistavat euroopan turvallisuutta kuten selonteossa todetaan euroopan unionin taisteluosastoja ei ole toistaiseksi käytetty kriisinhallintaoperaatioissa kokoomuksen eduskuntaryhmässä toivomme tähän muutosta harjoittelu ja valmiudessa olo vahvistaa järjestelmää sekä euroopan unionin uskottavuutta mikäli joukkojen käytölle tulee todellinen tarve maailma ei ole muuttumassa turvallisempaan suuntaan kriisit puhkeavat yhtäkkiä ja ennakoimattomiin tilanteisiin on reagoitava nopeasti tätä varten eun taisteluosasto aikoinaan perustettiin nopea toiminta tarkoittaa että taistelujoukkojen on oltava operaatioalueella kymmenen päivän kuluessa siitä kun eu on tehnyt päätöksen niiden käyttämisestä valmiutta ylläpidetään toimintaa varten kriisinhallinnan tavoitteena on sammuttaa tulipaloja ympäri maailmaa tulipalot eivät tule sammutetuiksi jos palomiehet jäävät paloasemalle eivätkä saavu onnettomuuspaikalle vaikka toiveissamme on ettei tulipaloja koskaan syty ei maailmassa ole kuitenkaan puutetta näistä kriiseistä meidän tulee rehellisesti myöntää että eun taistelujoukkojen perustavanlaatuisin tehtävä ei ole täysin toteutunut vastuu tästä on jäsenmailla on meidän kaikkien intressissä että käymme eu tasolla syväluotaavaa keskustelua toiminnan kehittämisestä kokoomuksen eduskuntaryhmä kannustaa puolustusministeri kaikkosta ja ulkoministeri haavistoa aktiivisuuteen voisitteko nostaa eun taisteluosaston toimettomuuden esille tähän tarvitaan eu tason toimia arvoisa puhemies pieni virus voi nykyään levitä muutamassa päivässä tuhansia kilometrejä virukset sekä kriisit entistä vaikeampi eristää niiden vaikutukset heijastuvat kaikkiin maailman kolkkiin ja poliittisiin toimiin ja tähän meidän on totuttava kansainvälisiin kriiseihin on vastattava sekä kansallisin että kansainvälisin keinoin koronavirus vähentää asevoimien kansainvälistä harjoitustoimintaa kuluvana vuonna suomen osaston oli määrä maaliskuussa osallistua kaksituhattakaksikymmentä harjoitukseen saksassa mutta se peruttiin koska harjoitusalue olisi ollut lähellä epidemia aluetta on valmistauduttava siihen että jopa hetkellinen harjoitustoiminnan alasajo saattaa johtaa sotilaallisen valmiuden heikkenemiseen kokoomuksen eduskuntaryhmä ehdottaa että kansainvälinen harjoitustoiminta korvataan väliaikaisesti kansallisilla harjoituksilla on muistettava että koronapandemia ei syrjäytä perinteisiä uhkakuvia meidän on pidettävä huolta puolustuskyvystämme arvoisa puhemies kuten todettiin suomi on pieni maa pohjolan perukoilla mutta olemme myös eu maa olemme mukana pöydissä joissa teemme manterettamme koskevia päätöksiä aktiivisuudella voimme vaikuttaa näihin päätöksiin saa aliarvioida myöskään omaa vaikutuskykyämme vahva yhtenäinen ja toimintakykyinen euroopan unioni on edellytys sille että suomikin menestyy eun globaalin roolin vahvistaminen on tärkeää yhteinen taisteluosasto edesauttaa tämän saavuttamista kokoomuksen eduskuntaryhmä tukee osallistumista valmiusvuoroon sekä osaston asettamista korkeaan valmiuteen

arvoisa puhemies euroopan unionin yhteisen turvallisuus ja puolustuspolitiikan kehittäminen on ollut suomen pitkäaikainen tavoite eu politiikassa turvallisuus ja puolustusyhteistyö onkin edistynyt viime vuosien aikana merkittävästi yhteistyön tiivistymisen myötä unioni pystyy paremmin suojelemaan kansalaisiaan ja sillä on entistä merkittävämpi rooli globaalin turvallisuuden tuottajana ja kansainvälisenä kumppanina muille toimijoille kuten yklle eussa käynnistyi brexit kansanäänestyksen jälkeen tulevaisuustyö jonka tuloksena syyskuussa kaksituhattakuusitoista pidetyssä bratislavan huippukokouksessa päätettiin syventää edelleen euroopan ulkoista turvallisuutta ja puolustusta eurooppa neuvostossa saman vuoden joulukuussa vahvistettiin turvallisuus ja puolustusalan täytäntöönpanosuunnitelma siihen kuuluivat konkreettisina toimina muun muassa pysyvä rakenteellinen yhteistyö ja eun nopean toiminnan välineiden vahvistaminen kesäkuussa kaksituhattaseitsemäntoista eurooppa neuvoston päätelmissä todettiin että taisteluosastojen käyttö rahoitetaan yhteisenä kustannuksena eun hallinnoimasta athena järjestelmästä rahoitukseen liittyvät kysymykset ovat olleet yksi syy miksi joukkoja ei ole vielä koskaan käytetty kuten selonteossa todetaan rahoitusjärjestelmän uudistamisesta ei päästy yhteisymmärrykseen keskustan eduskuntaryhmä pitää tärkeänä että nopean toiminnan joukkojen käytettävyyttä parannetaan sopimalla rahoitusjärjestelmästä ja lisäämällä osastojen kokoamiseen joustavuutta selonteossa esitetyllä tavalla eulla on oltava aito valmius käyttää nopean toiminnan kykyä

arvoisa puhemies suomi on sitoutunut eun pysyvän rakenteellisen yhteistyön kunnianhimoiseen toimeenpanoon mihin kuuluu sitoumus osallistua taisteluosastojen valmiusvuoroihin eun taisteluosaston valmiuteen osallistumisella osallistumisella on keskeinen merkitys suomen puolustuksen kehittämiselle osallistuminen valmiusvuoroon ja niihin kuuluvat harjoitukset vahvistavat puolustusvoimien suorituskykyjen ja yhteistoimintakyvyn kehittämistä turvallisuuspoliittisessa toimintaympäristössä korostuu nopea reagointivalmius suomen osallistuminen taisteluosastojen valmiusvuoroon tukee myös nopean toiminnan valmiuksien parantamista jotta kokemukset osallistumisesta ovat jatkossa myönteisiä on konseptia ja kansallista toimintamallia kyettävä jatkuvasti kehittämään selonteon valiokuntakäsittelyssä on huolellisesti arvioitava nopean toiminnan joukkojen käytettävyyden parantaminen niiden merkitys eun turvallisuuspolitiikalle ja kriisinhallinnalle sekä suomen saamalle kansalliselle hyödylle päätös valmiudessa olevien joukkojen käyttämisestä eu operaatiossa on aina kansallinen ja tapahtuisi suomessa sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain mukaisesti arvoisa puhemies eun neuvoston päätös taisteluosaston käytöstä edellyttää kaikkien jäsenmaiden yksimielisyyttä vaikka päätöksenteko eu tasolla ja kansallisesti olisi nopeaa tapahtuisi perustellusti ja huolellisesti harkiten eduskuntaa kuullen keskustan eduskuntaryhmä tukee suomen osallistumista saksan johtaman taisteluosaston valmiusvuoroon ja sen asettamista korkeaan valmiuteen

arvoisa puhemies suomi on johdonmukaisesti tukenut euroopan unionin yhteisen ulko ja turvallisuuspolitiikan sekä kriisinhallintakyvyn kehittämistä myös nykyisessä hallitusohjelmassa sitoudutaan edistämään vahvaa ja yhtenäistä euroopan unionia jolla on kykyä ratkaista globaaleja haasteita euroopan unionia joka osoittaa johtajuutta ja luo vakautta ja turvallisuutta unionilla on käytettävissään monipuolinen työkalupakki siviili ja sotilaallisen kriisinhallinnan elementtejä valmiudessa olevat nopeaan toimintaan kykenevät taisteluosastot ovat tärkeä täydennys tuohon työkalupakkiin ne on kehitetty välineeksi unionin alueen ulkopuolella tapahtuvaan kriisinhallintaan taisteluosastoa voitaisiin käyttää kestoltaan rajattuun ja osaston koon mukaan mitoitettuun tehtävään joko erillisenä kriisinhallintajoukkona tai osana laajempaa operaatiota konseptin mukaan se soveltuisi esimerkiksi etujoukoksi jonkin keskeisen kohteen turvaamiseen tai se voisi turvata humanitääristen kuljetusten perille toimittamista vuodesta kaksituhattaseitsemän lähtien euroopan valmiudessa samanaikaisesti kaksi taisteluosastoa kunkin taisteluosaston valmiusvuoro kestää puoli vuotta ja sitä edeltää perusteellinen koulutus ja valmistelujakso valmiusvuoron aikana taisteluosasto on keskitettävissä kohdealueelle kymmenen päivän kuluessa päätöksestä näitä taisteluosastoja ei ole kuitenkaan kertaakaan käytetty haasteena on ollut yhtenäisen poliittisen tahdon puute olevan taisteluosaston sopivuus ajankohtaisen kriisinhallintaoperaation hoitamiseen merkittävin syy on todennäköisesti kuitenkin konseptin taloudelliseen taakanjakoon liittyvä valuvika mahdollisen operaation kustannukset lankeavat pitkälti taisteluosastoon osallistuville maille mikä on todennäköisesti nostanut operaation käynnistämisen kynnystä euroopan unionin toimintakyvyn kannalta on oleellista että on olemassa aito valmius käyttää tätä nopean toiminnan kykyä suomi on johdonmukaisesti pyrkinyt tukemaan taisteluosastojen käytettävyyden parantamista ja yhteisrahoitusmallin kehittämistä tätä vaikuttamistyötä on edelleen syytä jatkaa suomi on osallistumassa valmiusosastoon nyt seitsemättä kertaa tällä kertaa osallistumme saksan johtamaan taisteluosastoon suomi asettaa valmiuteen kahdeksaankymmeneenkahteen sotilaan panssaritiedustelujoukkueen jonka osana on minilennokkiryhmä esikuntaupseereita ja kansallinen huolto osa osaston kokonaisvahvuus on noin neljätuhattasata sotilasta joista suurin osa on saksalaisia noin kaksituhattaviisisataa suomi on aiempien kokemusten perusteella kehittänyt omaa valmistautumistaan siten että muun muassa kustannustehokkuutta on saatu parannettua taisteluosastoihin osallistumisella on osaltaan tärkeä merkitys merkitys puolustusvoimien suorituskyvyn kehittämisessä niihin osallistuminen kehittää suomen kriisinhallintavalmiuksia ja syventää suomalaisjoukkojen yhteistoimintakykyä muiden unionimaiden kanssa tämä parantaa suomen valmiutta sotilaallisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen erityisen tärkeää on saada mahdollisuus osallistua sotilaallisesti merkittävien eu maiden johtamiin taisteluosastoihin arvoisa puhemies viruspandemian yllättäminä länsimaiset valtiot ja myös euroopan unionin jäsenmaat ensireaktiona keskittyivät ratkaisemaan ongelmaa yksin kukin omalla tahollaan on kuitenkin aivan selvää että yhteistyö on välttämätön osa pandemiakriisistä ulospääsyä sisäänpäin käpertyminen ei ole pitkällä tähtäimellä kestävä tapa toimia missään globaalissa kriisitilanteessa suomen edun mukaista on edistää eurooppalaista yhteistyökykyä ja yhteisten ratkaisuiden syntymistä koronapandemian aiheuttamien poikkeusolojen myötä myöskään muut globaalit haasteet kuten ilmastonmuutos ja erilaiset vakautta ja turvallisuutta uhkaavat konfliktit eivät suinkaan ole peruuntuneet ne ovat edelleen olemassa niiden ratkaisemiseksi tarvitaan johtajuutta ja yhteistä tahtotilaa meidän on tärkeä osaltamme sparrata eurooppaa oikeaan suuntaan on edelleen vahvistettava eurooppalaista solidaarisuutta ja ylläpidettävä yhteisiä rakenteita arvoisa puhemies vihreä eduskuntaryhmä näkee tärkeänä edistää euroopan unionin kriisinhallintakykyä ja valmiutta ja tukee suomen osallistumista valmiusvuoroon
arvoisa puhemies suomi on osallistunut eun taisteluosastojen valmiusvuoroihin jo pitkään keskustelua osallistumisesta ei kuitenkaan ole juuri käyty vaikka taisteluosastojen tarpeellisuutta ja suomen osallistumista voi aiheesta arvioida kriittisesti suurin puute taisteluosaston mahdollisen operaation on se ettei ykn turvallisuusneuvoston mandaattia edellytetä vaikka eu on ilmoittanut sitoutuvansa ulko ja turvallisuuspolitiikassaan ykn peruskirjan periaatteisiin tämä heikentää ykn arvovaltaa ja toimintaedellytyksiä tilanteessa jossa päinvastoin pitäisi pyrkiä vahvistamaan ykn asemaa suomen linjan tulee olla selkeä me emme tue osallistumista sellaisiin eun taisteluosaston operaatioihin joilla ei ole ykn mandaattia tai etyjin tukea olimmepa mukana taisteluosaston valmiusvuorossa tai emme eun neuvoston päätös taisteluosaston käytöstä edellyttää kaikkien jäsenmaiden yksimielisyyttä ja ja etenkin taisteluosastoon osallistuvien maiden yksimielisyyttä jos jäsenmailla ei ole yhteistä tahtoa tilannekuvaa tai näkemystä taloudellisesta taakanjaosta ei sotilasosastoa tulla käyttämään tulevaisuudessakaan niin kuin ei ole käytetty kertaakaan sitten vuoden kaksituhattaneljä jos taas halutaan luopua yksimielisyysvaatimuksesta on se monelle maalle suomi mukaan lukien mahdoton hyväksyä jatkossakin osallistumispäätös tulee tehdä kansallisesti alun perinhän taisteluosastojen tarpeellisuutta perusteltiin kansanmurhien ehkäisyllä ja myöhemmin myös terrorisminvastaisella sodalla turvallisuussektorin tukemisella kuitenkaan taisteluosastoilla ei ole ratkaistu yhtään kriisiä torjuttu katastrofia tai eliminoitu ainuttakaan uhkaa taisteluosastoissa onkin ollut kyse lähinnä laajennetusta ja pitkäkestoisemmasta kertausharjoitus ja kansainvälisestä sotaharjoitustoiminnasta jota suomessa perustellaan kansallisen puolustuksen kehittämisellä niin kuin perustellaan kaikkea muutakin kansainvälistä yhteistyötä arvoisa puhemies suomen osallistumista taisteluosastotoimintaan pitääkin arvioida osana laajaa ja monisyistä kansainvälisen yhteistyön kehystä selonteon mukaan kyse on myös eun yhteisen turvallisuus ja puolustuspolitiikan kehittämisestä edelleen taisteluosastotoimintaan osallistuminen on osa suomen johdonmukaista panosta eun yhteisen turvallisuus ja puolustuspolitiikan kehittämiseen ja toimeenpanoon sekä konkreettinen panos eun puolustusulottuvuuden vahvistamiseen ehkä huomionarvoisin kohta selonteossa liittyy mainintaan eun pysyvän rakenteellisen yhteistyön kunnianhimoisesta toimeenpanosta sotilaalliseen yhteistyöhön panostaminenko on se liima jonka oletetaan pitävän kasassa yhä hauraammaksi käyneen euroopan unionin kun muita haasteita on riittämiin niin kuin täällä olemme kuulleet arvoisa puhemies suomen osaston piti osallistua european challenge kaksituhattakaksikymmentä harjoitukseen se korvattiin kansallisella harjoituksella joka arvioitiin naton nel yksi tason kriteerein kriteerein joissa keskeisin läpäisyvaatimus on riittävän yhteensopivuuden varmistaminen nato maiden joukkojen kanssa suomi kehittää sotilaallista liikkuvuutta eussa ja yhteistyössä naton kanssa syventää kansainvälistä sotaharjoitustoimintaa tukee eun puolustusrahastoa ja rauhanrahastoa on solminut tukun kahden ja kolmenvälisiä aiesopimuksia jotka liittyvät ja allekirjoittanut nato isäntämaasopimuksen suomen osallistumista eun taisteluosastotoimintaan tulee arvioida erityisesti tätä taustaa vasten kansallista puolustuskykyä voitaisiin kehittää taisteluosastoon osallistumisen sijaan monin muin kustannustehokkaammin tavoin poliittiset sitoumukset ja laajempi viitekehys lienevät se syy miksi toimintaan halutaan kuitenkin sitoutua niin vahvasti vaikka näytöt ovat aika lailla olemattomia

arvoisa puhemies vaikka eun taisteluosastokonsepti hyväksyttiin jo vuonna kaksituhattaneljä ja se on ollut valmiudessa vuodesta kaksituhattaseitsemän ei eun taisteluosastoja ole vielä koskaan käytetty varsinaisissa kriisinhallintatehtävissä valmiusjoukon lähettämiseen vaaditaan jäsenmaiden erillinen päätös yksimielisen päätöksen tekeminen edellyttää myös yhteisen tilannekuvan muodostamista siinä ei olla vielä onnistuttu toinen syy siihen että taisteluosastoa ei ole käytetty kuten täällä on monesti sanottu on valitettavasti taloudellinen mahdollisen operaation kustannukset lankeavat pitkälti taisteluosastoon juuri silloin osallistuville valmiudessa oleville maille tällaisen enemmän tai vähemmän sattumanvaraisen talousvastuun sijaan suomi haluaisi siirtyä yhteisrahoituksen lisäämiseen mikä on merkille pantavaa athena rahoitusmekanismia olisi siis nyt pyrittävä uudistamaan siten että eun sotilaallisesta kriisinhallinnasta aiheutuva taloudellinen taakka jaettaisiin kaikkien jäsenvaltioiden kesken on suorastaan noloa jos kriisinhallintaoperaation jarruna on se että rahoituksesta päästy yksimielisyyteen tosiasia on että nopean toiminnan joukkoja ei tarvita kovin usein sellaiset mahdolliset tilanteet ovat harvinaisia mutta silloin kun tarvitaan eun olisi kyettävä toimimaan ykn tukeminen on yksi keskeinen tehtävä joka voisi olla meille mahdollinen kuten valtioneuvoston selonteossa todetaan eun taisteluosastoa tulisi voida käyttää joko erillisenä kriisinhallintajoukkona tai osana laajempaa operaatiota jos esimerkiksi kyettäisiin päättämään yk operaatiosta luoteis syyrian pahoin kärsineessä idlibin maakunnassa nopean toiminnan toiminnan joukot voisivat toimia esitehtävissä ja olla paikan päällä ennen suurempien kriisinhallintajoukkojen saapumista

haluamme vahvistaa eun toimintakykyä ja yhteistä ulko ja turvallisuuspolitiikkaa taisteluosastotoimintaan osallistuminen on yksi osa suomen panosta eun yhteisen turvallisuus ja puolustuspolitiikan kehittämiseen ja toimeenpanoon se vahvistaa konkreettisesti eun puolustusulottuvuutta meistä myös suomen edun mukaista suomen linja on jatkossakin se että kannamme kansainvälisen vastuumme samalla se edellyttää että operaatioihin osallistuvien turvallisuuteen panostetaan heidän turvallisuutensa on meidän vastuullamme ruotsalaisen eduskuntaryhmän mielestä suomen tulee jatkaa eun taisteluosaston valmiusvuoroihin osallistumista nyt ja vastedeskin tarvitsemme tätä eu yhteistyötä ja meillä on tarjottavana osaamista jota voimme käyttää alueellisen turvallisuuden vakauden ja rauhan parantamiseksi eri puolilla maailmaa

arvoisa herra puhemies kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä suhtautuu myönteisesti kriisinhallinnan yhteistyöhön euroopan unionin puitteissa

arvoisa puhemies suomi on osallistunut taisteluosastoihin aiemmin kuusi kertaa valmiusvuoroa edeltää perusteellinen koulutus ja valmistelujakso johon sisältyy useita kriisinhallintaharjoituksia vaikka joukkoa koulutetaan ensisijaisesti mahdollista kriisinhallintaoperaatiota varten osallistuminen kehittää kansallisen puolustuksen suorituskykyjä yhteistoimintakykyä sekä osoittaa kansainvälistä vastuunkantoa joukolle asetetut suorituskykyvaatimukset palvelevat pääosin suoraan kansallista puolustustamme eun taisteluosastoja ei toistaiseksi ole käytetty kriisinhallintaoperaatioissa taisteluosastojen myötä eulla on kuitenkin mahdollisuus nopeasti reagoida puhjenneisiin kärjistyviin kriiseihin ja katastrofeihin tämä edellyttää sopivaa tehtäväkenttää ja poliittista yhteisymmärrystä eun jäsenmaiden kesken tämänkin sektorin kohdalla eun päätöksenteko on kuitenkin osoittautunut jäykäksi myös taloudelliseen taakanjakoon liittyvät kysymykset hankaloittavat päätöksentekoa operaatiosta koituvat kustannukset lankeavat nykyisin pitkälti taisteluosastoon osallistuville maille onkin syytä selvittää olisiko taisteluosastojen käyttö tarkoituksenmukaista rahoittaa eun hallinnoimasta athena järjestelmästä taisteluosastojen käytettävyyttä tehokkuutta ja kykyä yhtenäiseen toimintaan on syytä koulutuksella parantaa entisestään sillä osastot ovat suorituskyvyltään hyvin erilaisia keskenään ja niiden soveltuvuus eri tehtäviin vaihtelee suuresti arvoisa puhemies kristillisdemokraatit näkee tarpeelliseksi siirtää eun kriisinhallintaoperaatioiden painopistettä siviilikriisinhallintaan ja koulutukseen tarve unionin siviilikriisinhallinnalle on kasvamassa puolustusvoimien tutkimuslaitoksen julkaisussa todetaan että eun aktiivisesta siviilitoimijuudesta huolimatta siviilikriisinhallintaa tehdään niukoilla resursseilla kokonaisvaltaisuuden parantamiseksi kriisinhallinnassa suorituskykyjä tulisi tasapainottaa euroopan ulkosuhdehallinnon sotilas ja siviilipuolen välillä tulevina vuosina on myös kiinnitettävä huomiota yhteisen turvallisuus ja puolustuspolitiikan ja kehitysyhteistyön rajapintaan ja niiden parempaan linkittämiseen konfliktien juurisyihin on puututtava tehokkaammin konfliktien ennaltaehkäisy on vaikuttavampaa kuin kriiseihin puuttuminen niiden jo puhjettua eun tulee lisätä toimia jotka liittyvät ennaltaehkäisyyn ja konfliktien ja kriisien taustalla oleviin syihin arvoisa puhemies kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä tukee suomen osallistumista saksan johtaman taisteluosaston valmiusvuoroon samalla me kannustamme hallitusta pohtimaan miten eun taisteluosastojärjestelmän käytettävyyttä kriisinhallintatehtävissä voitaisiin tulevaisuudessa parantaa sekä tarkastelemaan miten siviilikriisinhallinnan kasvavaan tarpeeseen vastataan unionin tasolla

käytetyistä puheenvuoroista otan aivan muutaman kommentin tässä vaiheessa monet teistä kuten edustaja östman viimeksi kiinnittivät huomiota siviilikriisinhallinnan kehittämiseen olen puhujien kanssa täysin samaa mieltä tämä oli myöskin edustaja tuomiojan näkemys hyvin vahvasti ehkä tässä covid yhdeksäntoista kriisissä nämä kysymykset heräävät entisestään suomihan on kuulunut siihen maaryhmään joukkoon joka on nostanut esiin jopa artikla tällaisessa tilanteessa voisi sen puitteissa myöskin eu tehdä enemmän enemmän yhteistyötä maiden välillä se ei ole kuitenkaan saanut kannatusta edustaja kopra nosti esille sen että suomen pitäisi olla aktiivisempi siinä että tätä mekanismia käytettäisiin ja ja aktiivisempi ylipäätään eun puolustuspoliittisen yhteistyön osalta ja tätä viestiä olemme vieneet se on suomen kanta ollut ja myöskin pysyvän rakenteellisen yhteistyön tuki on ollut vahva mutta on erittäin tärkeää että se sanoma tulee myöskin tänään täältä vahvasti olen täysin samaa mieltä niiden puhujien kanssa jotka sanoivat että tässä kuitenkin rakennetaan sellaista yhteistyötä tämä tuli edustaja sipilän puheenvuorossa vahvasti jota tarvitaan euroopassa tänä päivänä tämä on yksi niistä muodoista ja vaikka taisteluosastoja ei ole käytetty kuitenkin tämä harjoittelu ja suunnittelu ja yhdessä toimiminen luovat sellaista kapasiteettia jota tällä hetkellä tarvitaan sitten aivan viimeisenä asiana tulivat nämä kysymykset siitä missä yhteydessä tätä voitaisiin käyttää ja voitaisiinko käyttää esimerkiksi yk operaation tukena tai tai avaajana jossain tilanteessa olen hyvin samaa mieltä näistä asioista tänä päivänähän jos nyt vielä ottaa linkin covid yhdeksäntoista kriisin ja kriisinhallinnan välillä ykn pääsihteerin vetoomus jossa vedottiin tulitaukoon kaikkialla maailmassa tämän covid yhdeksäntoista kriisin aikana ei kovin monessa maailmankolkassa ole saanut positiivista myönteistä vastakaikua mutta näyttäisi että jemenin kriisissä saudi arabia on on ryhtynyt tällaiseen tulitaukoon eli voidaan myöskin näillä poliittisilla vetoomuksilla ja poliittisella yhteistyöllä

puhemies kyllä nyt voisi kuvitella useankinlaisia erilaisia tilanteita missä näitä joukkoja voisi voisi käyttää esimerkiksi kriisialueella jolla tarvitaan luonnonkatastrofin tai vastaavan jälkeen haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille ihmisille suojaa tai tai logistista tukea tai ehkä vahvistamaan jo käynnissä olevaa eun

jos tilanne vaatii vaatii vahvistusta määräajaksi tosin tai sitten johonkin itsenäiseen kriisinhallinta tai avunantotehtävään tai evakuointitehtävään esimerkiksi näitä tämäntapaisia kriisejä voi voi kuvitella eihän kriisejä sinänsä kukaan toivo mutta niitä on ollut ja varmaan jatkossakin tulee ja katsotaan tuleeko sellainen tilanne että näitä joukkoja pääsee pääsee sitten käyttämään että niistä sitten ihan käytännönkin

se on todettava kuitenkin että niitä ei ole tarkoitettu siis eun sisäiseen käyttöön vaan eun ulkopuolella tapahtuvaan kriisiin sitten näistä harjoituksista kansainvälisiä harjoituksiahan suunnitelmassa tälle vuodelle oli tuommoinen seitsemänkymmentä osallistumista mutta käytännössä se määrä pienenee nyt aika oleellisesti tämän koronaviruksen takia niitä on jo peruttu useita ja perutaan lisääkin samoin suomessa pidettäviä harjoituksia on jouduttu sekä perumaan että sitten modifioimaan sillä tavalla että niitä voidaan näissä koronaolosuhteissa toteuttaa kesän osalta päätökset on tehty jo ja syksyä arvioidaan tässä suhteessa harjoitellaan se mikä näissä olosuhteissa on mahdollista ja todennäköistä on että koronavirus vaikuttaa kyllä myös ensi vuoden harjoitteluun

arvoisa puhemies valtioneuvoston eduskunnalle antamasta selonteosta ilmenee että suomi valmistautuu osallistumaan saksan johtaman eun taisteluosaston valmiusvuoroon kuuden kuukauden ajaksi heinäkuun ensimmäisestä päivästä alkaen valtioneuvoston selonteko osoittaa myös sen että saksan johtaman taisteluosaston koko on yhteensä neljätuhattasata sotilasta joista suomalaisjoukon kokonaisvalmius on noin kahdeksankymmentä sotilasta suomi osallistuu siis euroopan unionin nyt seitsemättä kertaa eun taisteluosastot ovat olleet toimintavalmiudessa vuodesta kaksituhattaseitsemän lähtien taisteluosastojen tarkoituksena on vahvistaa eun yhteistä turvallisuus ja puolustuspolitiikkaa ja sen keinovalikoimaa kriisien hallinnassa arvoisa puhemies kuten selonteosta käy ilmi on covid yhdeksäntoista epidemian puhkeaminen supistanut kansainvälisen kriisinhallinnan toimintaedellytyksiä samalla se on vaikuttanut saksan johtaman taisteluosaston koulutukseen ja valmistautumiseen ulkoasiainvaliokunta odottaa asiantuntijakuulemisessaan saavansa arvion siitä millä tavoin covid yhdeksäntoista kriisi vaikuttaa saksan johtaman taisteluosaston valmistautumiseen sekä itse valmiusvuoron toteuttamiseen oma tavoitteeni on että suomalaisia sotilaita ei aseteta tarpeettomasti alttiiksi koronavirustartunnoille ja että taisteluosaston kaikessa toiminnassa noudatettaisiin hygienia karanteeni ja varovaisuusperiaatteita asianmukaiset suojavarusteet huomioiden arvoisa

kuten selonteosta ilmenee ei eun taisteluosastoja ole kertaakaan käytetty kriisinhallintaoperaatiossa eli unionin taisteluosastokonsepti ei ole toteuttanut keskeisintä tarkoitustaan reagoinnista kriisinhallintatilanteessa käytännössä osallistuminen on siis merkinnyt suomelle ainoastaan kouluttautumista ja verkottautumista osallistuminen on tukenut puolustusvoimien suorituskykyjen ja yhteistoimintakyvyn kehittämistä lisäksi osallistuminen on edistänyt kahden ja monenvälisen puolustusyhteistyön kehittämistä kumppanimaiden kesken euroopassa on viime vuosina ilmennyt enenevässä määrin turvallisuusuhkia kuten terrori iskut ja pakolaiskriisi siirtolaistilanne uhkasi eskaloitua kreikan rajalla alkuvuodesta olisiko tässä yhteydessä ollut tällä taisteluosastolla käyttöä nimittäin kuten ministeri mainitsi

eun ulkopuolella olevissa kriiseissä olisiko tämä sopinut tähän kreikan eskaloituneen kriisin ehkäisemiseen hallituksen tavoitteena on että kumppanuus edesauttaisi suomea mikäli joskus itse olisimme avun tarpeessa keskeisiin kynnyskysymyksiin ovat jo pitkään kuuluneet operaatioihin liittyvät kustannukset ja kysymys taloudellista taakanjaosta kysymys taisteluosaston valmiusvuoron aikana mahdollisesti käynnistettävän operaation kustannusten jaosta tulee varmasti olemaan yksi keskeinen kysymys johon ulkoasiainvaliokunta perehtyy asiaa koskevissa asiantuntijakuulemisissaan lopuksi vielä tähän mennessä taisteluosastojen merkitys on jäänyt pieneksi reilussa kymmenessä vuodessa ei ole ole päästy yksimielisyyteen siitä mihin taisteluosastoja käytännössä hyödynnettäisiin ja miten kustannukset jakautuisivat käytännössä niiden vaikutusmahdollisuudet jäävät hyvin laihoiksi tulevaisuudessa on pohdittava kuinka paljon suomi on muuttuneessa maailmantilanteessa valmis maksamaan osallistumisestaan sellaiseen euroopan unionin toimintaan jonka hyöty niin suomelle kuin kriisien ratkaisemiseksi ratkaisemiseksi on ollut kyseenalaista

tässä on siis kyse eun taisteluosaston valmiusvuorosta kahdeksastakymmenestä sotilaasta heinäkuusta vuoden loppuun asti kokoomus ryhmäpuheenvuorossaan jonka edustaja kopra hetki sitten piti totesi että me olemme antaneet vahvan tuen näille tämän järjestelmän alusta asti ja tuoneet esille myös matkan varrella että näitä taisteluosastoja pitäisi myös pystyä käyttämään sujuvammin erilaisissa tilanteissa tässä keskustelussa on myös joitain esimerkkejä noussut nämä vahvistavat meidän kansainvälistä osaamistamme yhteistyötä mutta myös kansallista puolustuskykyä mikä on yksi keskeinen tehtävä kun näissä operaatioissa ja tehtävissä mukana ollaan järjestelmää siis voisi ehdottomasti käyttää paremmin me olemme paljon tehneet työtä myös vakuutussuojan ja turvan vahvistamiseksi erilaisissa kansainvälisissä tehtävissä toimivien osalta ja itse uskon että tässä

on erityisen hyvin huolehdittu ja ja tänä päivänä myös näissä muissa kriisinhallintaoperaatioissa paremmin kuin aiempina vuosina

haluan myös myös kiitoksen antaa siitä kun puolustusministeri kaikkonen totesi että kun kansainvälinen harjoitustoiminta nyt merkittävästi vähenee niin niin myös kansallisesti

harjoitustoimintaa ja ja kouluttautumista voidaan voidaan ylläpitää niin kuin kokoomuskin ryhmäpuheenvuorossaan toi esiin mutta ministeri kaikkoselta olisin halunnut kysyä näistä eri kansainvälisissä tehtävissä olevista suomalaisista jos oikein muistan niin irakista aika iso osa kotiutettiin mutta meillä on esimerkiksi italiassa merivoimien sotilaita operaatiossa ja ja maaliskuussa on tehty päätös henkilökohtaisten palvelusvapaiden pitämisen keskeyttämisestä siellä jos oikein olen ymmärtänyt niin nämä naiset ja miehet ovat nyt sitten niin sanotusti lähes vuorotta näissä tehtävissä maahantuloa osaan maista on rajoitettu ja toisaalta ei voida matkustaa sieltä tänne ja ja täältä takaisin olisi ehkä mielenkiintoista tässä keskustelussa kun se kuitenkin tätä niin läheisesti sivuaa kuulla puolustusministeri kaikkoselta lyhyesti miten tämä covid yhdeksäntoista korona on näkynyt näissä kansainvälisissä harjoituksissa onko meillä esimerkiksi ollut tartuntoja näiden tehtävissä olevien suomalaissotilaiden osalta ja ja millä tavalla heidän palvelusvapaansa voitaisiin saada pyörimään se on tietysti kohtuuton tilanne jos tämä sulku näiden osalta on venymässä kovinkin pitkäksi
arvoisa herra puhemies ensinnäkin kannatan suomen aktiivisuutta ja osallistumista eu tasoiseen yhteistyöhön ja tässä tapauksessa sotilaalliseen kriisinhallintaan näin ollen valmiusvuoroon osallistuminen on suotavaa ja kannatettavaa valmiusjakso on kuusi kuukautta ja todelliseen toimintaan ei ole vielä päästy erinäisistä syistä sinänsä voi olla tietysti hyvä asia mutta onhan tässä kritiikkiäkin tullut siitä mistä se voi johtua

täytyy todeta myös se että operaatioon osallistuminen edellyttää kaikkien jäsenmaiden yksimielisyyttä mutta sitten toisaalta kansallisella tasolla jokainen jäsenmaa voi itse tehdä päätöksen siitä lähteekö mukaan vai eikö lähde eli kansallinen päätöksenteko pysyy meillä omissa käsissä emmekä joudu lähtemään missään tilanteessa sellaiseen operaatioon joka on kannaltamme arveluttava tällaisissa nopean toiminnan joukoissa tässäkin laajuudessa mikä nyt ei ole kauhean iso kuitenkaan vaikka prikaatin koosta osapuilleen puhutaan tarvitaan nopeaa

on välttämätöntä joissakin tilanteissa sen on tässä viime vuosina kokemus osoittanut muutamassa päivässä joukot saadaan liikkeelle mikäli poliittista tahtoa riittävästi löytyy etuna suomen kannalta on tietysti tämä eu tasoinen yhteistyö puolustuskykymme kannalta kansallinen harjoittelu ja ja upseereiden ja reserviläisten aktiivinen toiminta ja ja osaamisen lisääntyminen ongelmana on koettu ja aiheellisesti onkin koettu se että että tämä valmiudessa olo

on meillä talousarviossa kustannuksena huomioitu mutta sitten jos todellista toimintaa tulee niin ne tulevat tähän päälle ja sitä ei ole mitenkään etukäteen korvamerkattu itse ajattelen voiko tässä olla myös poliittiselle päätöksenteolle pieni kynnys kun taisteluosastoon kuuluva maa päättää siitä lähteekö johonkin operaatioon mukaan vai eikö lähde jolloin päättäessään lähteä tulee samalla päättäneeksi siitä että hyväksyy melkoiset lisäkulut kiitos

arvoisa puhemies tämä eun taisteluosastoihin osallistuminen tai tähän valmiusvuoroon osallistuminen tuntuu järkevältä ja ja tarkoituksenmukaiselta ja siinä suhteessa toistetaan sitä tarinaa mitä suomi on jo pidempäänkin tässä tehnyt ollessaan mukana näissä valmiusjoukoissa kuunneltuani näitä puheenvuoroja täällä tänään eräissä puheenvuoroissa tuotiin esille se lähinnä perussuomalaisten puolelta että näistä taisteluosastoihin osallistumisista ei ole ollut suomelle hyötyä ja muissakin puheenvuoroissa kaivattiin vahvemmin ikään kuin tätä taisteluihin mukaanpääsyä itse olisin muotoilemassa asian toisesta kulmasta tässä taisteluosastoihin osallistumisessa se perussisältö ei kuitenkaan ole siinä että suomi pääsee taistelukentille perussisältö on siinä että me luomme yhteistä turvallisuus ja puolustusulottuvuutta euroopan unionille yhteistä järjestelmää jossa meillä on olemassa näitä erilaisia siivekkeitä toimintamuotoja tämä on tässä tämä perussisältö on totta on totta myöskin se että on ollut kriisejä joissa olisi saattanut olla paikallaan käyttää näitä eun valmiusyksiköitä puolustusministerikin toi täällä esille muun muassa sen että niin saattaisi olla joissakin evakuointitehtävissä tai luonnonkatastrofitilanteissa ja taisi olla edustaja holopainen joka täällä toi esille myöskin humanitaarisen avun perilletoimittamistilanteet ja niin edelleen kyllä näitä esimerkkejä täällä on ilman että tämä nyt olisi sotaintoilua sen enempää kuin se että me haluamme vakavasti avittaa kriisinhallintapuolella konfliktien ratkaisua se täytyy muistaa että nämä sotilasyksiköt ovat lähtökohtaisesti nimenomaan kriisinhallintatehtävissä eikä eikä niinkään tämä sotiminen ole tässä se tarkoitusperä vaan

kriisitilanteiden hallinta kannattaa ehkä muistaa tässä keskustelussa myöskin se että kun me puhumme tästä unionin turvallisuus ja puolustusulottuvuudesta eli siitä sotilaallisesta puolesta jota unionissa on kehitetty niin se saattaa johtaa sellaiseen harhakuvitelmaan että unioni olisi rakentumassa jonkinlaiseksi sotilasliitoksi joka joka sotilaallisella puolella lisää olennaisesti suomen omaa turvallisuutta kyllä aivan varmasti lisääkin ei siitä ole kysymys mutta kyllä kai meidän täytyy tunnistaa että se unionin antama turvallisuuslisä suomelle ei niinkään ole sotilaallista se turvallisuuslisä jonka suomi saa unionin jäsenenä ehkä kytkeytyy kätkeytyy sanaan koheesioturvallisuus me olemme osa olemme osa laajempaa eurooppalaista yhteistyöjärjestelmää yhtenäistä lainsäädäntöprosessia yhtenäistä lainsäädäntöprosessia yhtenäisiä yhteismarkkinoita vapaan liikkuvuuden aluetta me olemme osa isompaa yhteisöllisyyttä ja sehän tässä on se olennaisin tekijä joka lisää ja vahvistaa suomen turvallisuutta mitä monipuolisimmin mukaan lukien tietysti

tämäkin on siinä yhtenä elementtinä mutta se ei ole se varsinainen turvallisuuslisä minkä suomi euroopan unionista saa vaan osallistuminen tähän yhteistyöjärjestelmään eräissä puheenvuoroissa on täällä tuotu vahvasti esille myöskin se seikka että niin kuin aikaisemminkin kun me olemme tästä turvallisuus ja ja laajemmasta turvakäsitteestä puhuneet olemme tunnistaneet sen että meillä on myöskin tämä siviilikriisinhallintapuoli ministeri haavistokin tässä toi sen asian omassa jatkopuheenvuorossaan ja myöskin pääpuheenvuorossaan esille että siviilikriisinhallintakomponentti on vähintään yhtä haasteellinen kiintoisa tärkeä ja olennainen unionissa kyllä pandemiatilanne joka tässä koronaviruksen osalta nyt on tuotu esille kertoo sen että unionilla ei ole ollut valmiuksia tällaiseen siviilikriisinhallintatoiminnallisuuteen me olemme luottaneet nyt enemmän kansallisiin ratkaisuihin hyvä niin se on ymmärrettävää pakkokin on ollut tehdä se kuin unionin yhteisiin rakenteisiin tässä suhteessa kannattaa katsoa tämä kriisivalmiuksien reagointikyky unionissa laveammasta perspektiivistä siinä on tämä sotilaallinen puolensa nyt annamme sille mandaatteja mutta siellä on nämä

reagoimaan äkillisesti ja nopeasti vaihtuviin maailmanpoliittisiin muutoksiin kansainväliset kriisit ovat yhä monitahoisempia kriisinhallintaan tarvitaan niin sotilaallista kuin siviilipohjaista yhteistyötä taisteluosastot perustettiin vuonna kaksituhattaviisi ja suomi on ollut vapaaehtoisuuteen perustuvassa sotilaallisessa yhteistyössä mukana lähes alusta alkaen euroopan unionin taisteluosastoja ei ole käytetty kertaakaan niiden historian aikana tämä tosiasia heijastaa eun tasoisen ulko ja turvallisuuspolitiikan päätösten tekemisen hankaluutta niihin vaikuttavat niin taloudelliset kuin poliittiset mielipide erot jäsenmaiden välillä tämä on murheellinen tilanne suomi on kuitenkin aktiivisesti jo useiden vuosien ajan korostanut eun puolustus ja turvallisuuspolitiikan merkitystä ja taisteluosastojen tärkeyttä tämän toimintakyvyn kannalta vaikka unionin ydin on juuri yhteistyössä ja koheesiossa kaupan ja rauhan saralla kuten edustaja kiljunen äsken hyvin kuvaili on unionilla hyvä olla nopea valmius käyttää sotilaallisia joukkoja

kriisitilanteiden estämiseksi ja rauhoittamiseksi suomen sitoutumista kuvastaa myös se että olemme johdonmukaisesti puoltaneet taisteluosaston käyttöä ja osallistuneet valmiusvuoroihin jo kuusi kertaa aiemmin konfliktinesto ja rauhanvälitys ja rakennus ovat suomen ulkopolitiikan vahvistuvia painopisteitä suomi on johdonmukaisesti tukenut euroopan unionin yhteisen ulko ja turvallisuuspolitiikan sekä kriisinhallintakyvyn kehittämistä myös nykyisessä hallitusohjelmassa sitoudutaan edistämään vahvaa ja yhtenäistä euroopan unionia jolla on kyky ratkaista globaaleja haasteita hallitus on myös aloittanut ulkoministeriön johdolla kokonaisvaltaisen ylivaalikautisen kriisinhallinnan tavoitelinjauksen työstämisen linjauksella pyritään parantamaan toiminnan vaikuttavuutta ja resurssien suunnitelmallista on evaluoida aiempien operaatioiden pitkäaikaisia tuloksia ja pohtia myös kuinka parhaiten vastata uudenlaisiin ja toisaalta pitkittyviin kriiseihin tarvitsemme kriisinhallinnan rauhantyön humanitäärisen avun ja kehitysyhteistyön tiivistä yhteistyötä

suomessa järjestetyllä korvaavalla harjoituksella ja evaluoinnilla taisteluosasto osallistuminen edesauttaakin kahden ja monenvälisen puolustusyhteistyön syventämistä keskeisten kumppanimaiden kanssa kansainvälinen yhteistyö ja luotettavien puolustuskumppaneiden löytäminen on pienelle maalle euroopan unionin ulkorajoilla tärkeää osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan on vastuunkantoa kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämisestä

arvoisa puhemies käsittelemme tänään valtioneuvoston selontekoa suomen osallistumisesta eun ollut mukana eun taisteluosaston toiminnassa vuodesta kaksituhattaseitsemän lähtien ja kokemukset aiemmilta kuudelta kerralta ovat hyviä olemme saaneet arvokasta kokemusta sotilaallisesta sekä oppineet mutta myös jakaneet omaa osaamistamme kriisinhallinnan saralta tämä kaikki on vahvistanut suomen omaa turvallisuutta ja vakautta siksi kokoomus kannattaa suomen osallistumista nyt tämän seitsemännenkin kerran on hyvä että eun painoarvoa pidetään yllä ja vahvistetaan myös kriisinhallinta asioissa arvoisa puhemies on kuitenkin totta kuten edustaja koprakin puheessaan totesi että taisteluosastojen hyödyntämisessä tarvitaan uudenlaista otetta ja ennen kaikkea aktiivisuutta pelkkä valmiuden jatkuva harjoittelu niin arvokasta kuin se onkin ei riitä pidemmän päälle ylläpitämään tämän toiminnan uskottavuutta tarvitaan näyttöjä myös taisteluosastojen työstä konkreettisten kriisien ratkaisemisessa siksi edustaja kopran kannustus ministereille kaikkonen ja haavisto on paikallaan asiasta käytävän keskustelun vauhdittamiseksi keskeisin kysymys vastattavaksi on luonnollisesti se millaisin kriteerein taisteluosastoa tullaan tulevaisuudessa käyttämään

lisääville teoille on lisääntynyt sekä kansallisesti että kansainvälisesti lopuksi arvoisa puhemies toistan myös muutamissa puheenvuoroissa esille nousseen huolen koronaviruksen välittömistä turvallisuusvaikutuksista kansainvälisen harjoitustoiminnan radikaalin supistumisen vaikutukset sotilaalliseen valmiuteen pitää huomioida siksi on paikallaan korvata nyt väliin jääviä kansainvälisiä harjoituksia mahdollisuuksien mukaan väliaikaisesti kansallisilla harjoituksilla näin huolehditaan meidän tärkeimmän eli puolustuskykymme uskottavuudesta näinä vaikeinakin aikoina

arvoisa herra puhemies tuossa edellä edustaja wallinheimo puhui niin hyvin että en toista sitä mitä hän sanoi mutta edustaja kiljuselle kuitenkin haluaisin teemaan liittyen sen verran todeta että vanha vuosituhantinen viisaus on se että jos haluamme rauhaa niin pitää varautua sotaan euroopan unionihan on instituutiona yksi tärkeimpiä rauhan ylläpitäjiä euroopassa ja on tärkeää että eu on myös kasvattanut tätä omaa sotilaallista ulottuvuuttaan jotta se voi tulevaisuudessa olla entistä enemmän rauhan ylläpitäjä myös koko maailmassa koska eurooppa edustaa niitä arvoja demokratiaa tasa arvoista yhteiskuntaa luottamusta lakiin joiden varaan voidaan rauhaa ja tasapainoista kansainvälistä yhteistyötä rakentaa tässä mielessä ei varmasti mistään puheenvuorosta täällä eduskunnan suuressa salissa jossa mielestäni vallitsee hyvä yhteisymmärrys suomen osallistumisesta tähän osaston toimintaan ole huokunut sitä että haluttaisiin välttämättä olla sapelia kalistelemassa mutta kyllä eulla täytyy olla kykyä tarvittaessa näitä joukkoja käyttää jotta eulla on se kansainvälinen uskottavuus ja näillä joukoilla on se kansainvälinen uskottavuus mitä varten nämä osastot kootaan sillä että varaudumme ja tarvittaessa olemme valmiita kykyämme käyttämään parhaiten ylläpidämme rauhaa ja estämme konflikteja syntymästä

niin hänelle esittäisin kysymyksen siitä kun monet suomalaiset sotilaat osallistuvat näihin kansainvälisiin tehtäviin ja he siellä näkevät kuinka eri maiden ehkä jo hieman modernimmin

kuin meidän yleisessä palvelusohjesäännössämme suhtaudutaan sellaisiin käytäntöihin kuin vaikkapa sotilaan partaan esimerkiksi kun itse paljon varuskuntakaupungin kaupunginvaltuuston puheenjohtajana tietysti omassa arjessani tapaan sotilaita heidän kanssaan keskustelen niin tämä nousee monissa puheenvuoroissa

arvoisa puhemies eihän se parta pahalle kasva kuten tiedetään muutama kysymys vain ministereille

tässähän on tietysti kyse hypoteettisesta asiasta toisaalta kun tätä ei ole käytetty mutta kysyisin silti ministereiltä voisiko olla mahdollista esimerkiksi että suomi tarjoaisi jossain vaiheessa taisteluosaston

toinen kysymys koskien koskien tätä selontekoa ajatuksena siitä että meillähän on nyt kuitenkin nimetty tämä tämä parlamentaarinen kriisinhallintakomitea joka pohtii pitkän ajan tavoitelinjauksia suomelle ja tässä muutamaan otteeseen viitataan siihen mikä merkitys tällä kriisinhallinnalla eu tasoisella yhteistyöllä on myös suomelle mutta kuitenkaan ehkä ei tuoda esiin sitä

arvoisa puhemies euroopassa on paukkunut viime vuosina kolmansien maiden normaali meille vieras sairas terrorismi on saapunut holtittoman maahanmuuttopolitiikan vuoksi eurooppaan euroopan unionin taisteluosasto on on ollut hyödytön se on ollut niin hyödytön että sitä ei ole katsottu tarpeelliseksi edes käyttää tänään kriisin keskellä on viimein kaikille selvää että eu on kyvytön kriisinhallinnassa tämän vuoksi pahassa paikassa kansallisvaltiot luottavat omaan osaamiseensa ja se on hyvä se on erittäin hyvä mielestäni euroopan unioni on kansallisvaltioiden veronmaksajien varoilla rasvattu musta aukko joka imee kaikin keinoin kansallisvaltioiden itsemääräämisoikeutta vakavimman mahdollisen pandemian tavoin kohti lopullista liittovaltiota itsenäisten vahvojen kansallisvaltioiden yhteistyö on erittäin kannatettavaa mutta mielestäni euroopan sotilasliittoa tai ylipäätään tuota pimeää federaatiota ei tule viime vuosina ilmi tulleiden faktojen vuoksi missään nimessä kannattaa kiitos
ja nyt ministeri haavisto viisi minuuttia arvoisa

puhemies kiitos hyvästä keskustelusta jätän nämä vaikeimmat kysymykset kuten parrankasvun ministeri kaikkoselle olen kyllä kuullut afganistanissa käydessäni näiden kriisinhallintahenkilöiden toiveen että maastoutuminen paikalliseen väestöön ja myöskin paikallisiin tapoihin on on usein eduksi kriisinhallitsijalle täytyy nyt katsoa mitä puolustusministeri juuri tähän kohtaan vastaa minusta oli erittäin hyvä tässä keskustelussa että hyvin monet puhujat näkivät kuitenkin että tällainen sotilaallinen kriisinhallinta ja ja taisteluosastotyö on osa sitä meidän laajempaa eu konseptiamme mutta se on vain yksi osa tarvitaan tavattoman paljon muuta tarvitaan eun ulkopolitiikkaa turvallisuuspolitiikkaa puolustusyhteistyötä täällä useammat puhujat kiinnittivät huomiota myös siihen miten saataisiin yhteen tämä sotilaallinen kriisinhallinta siviilikriisinhallinta humanitäärinen apu kehitysyhteistyö millä tavalla eun vaikuttavuus kasvaisi olen miettinyt tätä paljon viime aikoina katsoessani esimerkiksi sahelin

tämä oikeastaan edustaja ovaskalle ensin että mielestäni tässä parlamentaarisessa kriisinhallintastrategiassa ja tässä työssä pitäisi miettiä tätä kokonaisuutta vielä ehkä syvemmin kuin mitä olemme tähän mennessä miettineet ja tämä on myöskin edustaja peltokankaalle kuulutitte tavallaan sitä vahvempaa kansallisvaltioiden roolia mutta puhuin tässä joku päivä sitten mauritanian ministerin kanssa nyt on paljon näitä puhelinkokouksia ovat siinä sahel alueella ja länsi saharakin on siinä heidän naapurissaan ja hän kuvasi sitä tilannetta missä siellä ollaan ja toivoi että myöskin eu maat yhdistäisivät voimansa ensinnäkin siksi että ei olisi montaa eri eu maan politiikkaa ettei olisi espanjan politiikkaa ja ranskan politiikkaa ja pohjoismaiden politiikkaa vaan että olisi yksi poliittinen linja ja sitten toimittaisiin yhdessä ja käytettäisiin se koko eun resurssi esimerkiksi sillä alueella sahelin alueella yhdessä kyllähän se kuulostaisi todella järkevältä että näin olisi koska siellä alueella saatetaan helposti kokea että eu on eriseurainen porukka vedetään eri suuntiin ja muuta tässä on paljon kehittämistä tämä ehkä vastauksena niihin näkökohtiin joita toitte esiin että vain kansallisvaltiot ehkä toimisivat se ei se ei riitä näillä kaikilla alueilla sitten ehkä vielä vielä kun tässä covid yhdeksäntoista koronan vaikutusta sinänsä kriisinhallintaoperaatioihin ja niiden turvallisuuteen ja sotilaiden terveyteen valitettavasti on myöskin niin että että on voimia jotka koettavat käyttää tätä koronapandemiaa negatiivisiin tarkoituksiinsa näkevät että kansainvälinen yhteisö vetäytyy rauhanturvaoperaatiot vetäytyvät ja silloin halutaan käyttää sitä tilannetta väärin ja ja ehkä voimistaa omia asemia on terroristiryhmiä jotka jotka saattavat käyttää tätä tilannetta näin sen takia meidän pitää olla ikään kuin varuillamme että emme katso vain sitä mikä on mikä on terveystilanne tai muuta vaan katsomme koko ajan tätä turvallisuustilannetta niillä alueilla joissa olemme takaamassa turvallisuutta rauhanturvaoperaatioiden tai siviilikriisinhallinnan kautta selvästi tätä covid tilannetta käytetään myöskin väärin mutta onneksi jossain se on tuonut myönteisiäkin tuloksia kuten nyt jemenissä missä ainakin osittain ollaan ollaan saatu tulitauko tulitauko aikaan kaiken kaikkiaan olisi hyvin tärkeää ja tämä on tullut monessa puheenvuorossakin että suomi kuuluisi niiden maiden joukkoon jotka etsivät aktiivisesti eussa tätä vahvempaa yhteistyötä myöskin kriisinhallintapuolella sotilaallisessa yhteistyössä ja tämäntyyppisissä asioissa kyllä se on meidän etumme paitsi tämän

jonkun verran keskustelua käytiin käytännössä se edellyttäisi sitä että olisi aika paljon palkattua henkilöstöä mukana siellä ja suomessa tämä perustuu kuitenkin hyvin pitkälle vapaaehtoisuuteen ainakaan näillä resursseilla mitä tällä hetkellä on tämä kysymys ei ole ajankohtainen tämmöisiä suunnitelmia ei ole että johtovaltioroolia haikailtaisiin edustaja niikko tarvittava koronavarautuminen otetaan kyllä luonnollisesti huomioon näissä ratkaisuissa hygieniat ja muut kysyitte myös sitten näistä mahdollisista kriiseistä tietysti pelisääntöhän on se että eun ulkopuolella tarvitaan yksimielinen päätös voisiko lähi idässä tai tai eun lähialueilla olla tämmöinen tilanne no varmasti teoriassa voi voi olla mutta löytyykö todella sellainen mihin taistelujoukkojen säännöt sopivat ja löytyy yksimielinen päätös tähän mennessä osoittautunut vaikeaksi mutta toki tilanne voi voi muuttua edustaja heinonen kysyi miten korona on näkynyt kv toiminnassa no kyllä se on näkynyt näkynyt tietysti monissa operaatioissa on tullut uusia määräyksiä ja suomen joukot ovat sitten sopeutuneet näihin määräyksiin merkittävin kotiutus on todella tämä irak jonka mainitsitte sieltä suurin osa otettiin kotiin pidettiin karanteenissa neljätoista vuorokautta ja tämä on tapahtunut jo ja he ovat sinänsä sinänsä nyt siitä siitä vapaita mikäli koronatapauksia tulee niin pyritään kotiuttamaan sitten ja kruunu pitää huolta huolta omistaan sitten oli tämä tämä edustaja auton ottama merkittävä partakysymys niin nythän asevelvollisuutta kehittämään on asetettu parlamentaarinen komitea joka voi aika laajasti pohtia asevelvollisuuskysymyksiä ja miksipä ei myös tätä yksittäistä parta asiaa mutta täytyy sanoa että kun puolustusvoimilla on monenlaisia käytäntöjä joita voi tietysti kyseenalaistaa niin kyllä ne yleensä tai itse asiassa aina perustuvat siihen että ne mietitty jollakin tavalla että miksi näin on katsottu että tämä parta asia liittyy palvelusturvallisuuteen kuten pitkät pitkät hiuksetkin jos ajatellaan vaikka kaasunaamarin elikkä nassen käyttöä niin se ei ole niin tiivis jos on parta tai pitkät hiukset

partamentaarisen komitean mietintöä sitten asiasta nyt alkaa tähän keskusteluun varattu puolitoista tuntia olla käytetty mutta myönnän vielä minuutin mittaiset debattipuheenvuorot niille edustajille jotka pitivät ryhmäpuheenvuoron heidän näin halutessaan

minusta on hyvä jos tällaiset keskustelut eivät olisi pelkkää hymistelyä ja selonteon toistamista ja tässä suhteessa perussuomalaisten puheenvuorot ansaitsevat kiitoksen mutta vain tässä suhteessa mutta minulla on oikeastaan kysymys edustaja mustajärvelle puheenvuorossaan sanoi tästä ykn turvaneuvoston mandaatista että se pitäisi aina olla nyt kysyn häneltä luottaako hän enemmän suomen veto oikeuteen vai venäjän kiinan tai yhdysvaltojen veto oikeuteen nimittäin eun taisteluosastoa ei voida käyttää muuta kuin eun yksimielisellä päätöksellä mikä tarkoittaa sitä että suomella on veto oikeus ja meillä on ollut tilanteita

arvoisa puhemies ensin täytyy korjata edustaja kiljuselle se että perussuomalaiset haluaisivat jotain sotajoukkoja rakentaa se ei todellakaan pidä paikkaansa itse asiassa meidän ryhmäpuheessamme on maininnat yhteiskuntarauha suomalainen kriisinhallinta ykn alaisuudessa ja niin edelleen päinvastoin me haluamme suunnata sinne kriisinhallinnan suuntaan järkevissä puitteissa kuten selonteko hyvin kuvaa niin taisteluosaston käytön kynnys on noussut niin korkeaksi että puhutaan poliittisesta tahdosta ja kustannuksista samoihin seikkoihin on muun muassa puolustusvaliokunta kiinnittänyt lausunnossaan vuonna kaksituhattakuusitoista huomion kun viime kerran on näistä päätetty silloin valiokunta piti tärkeänä että ennen päätöstä suomen osallistumisesta seuraavaan valmiusvuoroon eu tasolla on tehty päätökset taisteluosastokonseptin muuttamisesta siten että osastojen käytettävyyttä saadaan lisättyä onkohan näin tapahtunut
arvoisa herra puhemies palokunnasta ei ole hyötyä jos tulipalon sattuessa sammuttajat jäävät paloasemalle miettimään millä edellytyksillä tästä lähdetään ja lähdetäänkö ollenkaan siinä mielessä oli ilahduttava kuulla ministereiden haavisto ja kaikkonen puheenvuoroja siitä että suhtaudutte vakavasti näihin näihin määritelmiin lähtökynnyksestä toivonkin että määrätietoisesti jatkatte sitä työtä niin että tämä asia saadaan selkiytettyä siten että se lähtökynnys on mahdollisimman matala ja selkeä ettei aikaa kulu siihen debatointiin siinä vaiheessa kun kriisi on päällä ja näin saataisiin se hyöty näistä taistelujoukoista mitä tällä koko konseptilla haetaan toivon että tämän viestin viette sinne brysselin kammareihin ja ratkaisette tämänkin asian muiden ohella

arvoisa puhemies niin kuin täällä on monta kertaa tullut esille konsepti luotiin jo vuonna kaksituhattaneljä ja ja osastot ovat olleet valmiudessa vuodesta kaksituhattaseitsemän alkaen kolmetoista vuotta eikä näitä ole käytetty vaikka tarvetta kyllä olisi ollut täällä on noussut monta kertaa esille tämä talouden näkökulma tämähän päätettiin jo eurooppa neuvoston kokouksessa kesäkuussa kaksituhattaseitsemäntoista enkä muista tuosta kokouksesta yhtään soraääntä päätelmissä todetaan että eun nopean toiminnan välineiden vahvistamiseksi eurooppa neuvosto on yhtä mieltä siitä että taisteluosastojen käyttö olisi rahoitettava pysyvästi eun hallinnoimasta athena järjestelmästä yhteisenä kustannuksena olisin kysynyt ministereiltä mikä tässä nyt mättää kun tämä on päätetty asia kuka tätä jarruttaa suomihan on tätä koko ajan vienyt eteenpäin se on kertaalleen päätetty asia että että se yhteisistä kuluista rahoitetaan
arvoisa puhemies en tiedä oliko edustaja heitto retorinen heitto vai oliko sillä joku suurempikin poliittinen merkitys kun hän kyseli luotanko enemmän suomen vai venäjän veto oikeuteen minä nyt olen kuitenkin suomen parlamentissa enkä duumassa ja olen muotoilemassa vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kantaa ja ja suomen kantaa jos suinkin siihen kykenen ja en minä minä sanon sen suoraan luota aina suomalaisiinkaan päättäjiin minä muistan oikein hyvin kuka oli ulkoministerinä silloin kun nato isäntämaasopimus hyväksyttiin sitä ei sitä ei tuotu edes tähän saliin keskusteltavaksi eduskunta ei tehnyt yhtään tosiasiallista päätöstä siitä vaikka kyseessä oli erittäin vakava sopimus

käyty hyvää keskustelua ja annettu varmasti ministereille hyviä evästyksiä erityisesti tämän käytettävyyden käytettävyyden kynnyksen alentamisesta on varmasti tilausta ja tarvetta ja jatkossa sitten pyritään kehittämään toimintaa siihen suuntaan on ollut myös tosi hyvää keskustelua tästä kriisinhallinnan kokonaisuudesta ja sitä varmaan on syytä jatkaa laajemminkin ja ja miettiä minkälaista työkaluvalikoimaa meidän olisi mahdollista myöhemmin käyttää

vanha sanonta ei niinkään kansanviisaus että jos haluat rauhaa niin varaudu sotaan minä luulen että se kansanviisaus sanoisi näin että jos haluat rauhaa niin myöskin varaudu rauhaan nimittäin maailma kertoo siitä että kun on sotiin varauduttu niin sotia ollaan myöskin myöskin saatu toinen huomio liittyen toiseen edustajaan joka täällä käytti puheenvuoron liittyy nimenomaan tähän ykn mandaattiin muistan hyvin kun unionissa

vaatii yksimielisen päätöksen ja on itsestäänselvää että siellä katsotaan huolella ykn turvallisuusneuvoston antamaa mandaattia tällaisille operaatioille ja sen täytyy olla tämmöinen hyvin poikkeuksellinen tilanne niin kuin tämä makedonian kriisi jossa sitten mentäisiin ikään kuin sen ylitse eli ei tässä nyt sitä huolta ole että ikään kuin ykta ei kunnioitettaisi kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden edistäjänä

silloinen puolustusvaliokunta ja ulkoasiainvaliokunta jotka eivät nähneet tarpeelliseksi hallitukselta saadun täyden informaation perusteella pyytää asiasta täysistuntokeskustelua koska valtioneuvostolla ei tällaista mahdollisuutta ollut

arvoisa puhemies tämä lakiesitys on tuotu tänne siksi että voimme toteuttaa vesienhoidon ja vesiensuojelun tehostamisohjelmaa joka aloitettiin jo viime kaudella ja jota nyt jatketaan yksi tämän vesiensuojeluohjelman toimenpide on saaristomeren valuma alueelle suunnattu kipsin levityshanke siinä tavoitteena on että levitetään saaristomeren valuma valuma alueen pelloille kipsiä

kahdeksallekymmenelleviidelletuhannelle hehtaarille ja näin pystymme fosforipäästöjä pienentämään mutta meidän nykyinen lainsäädäntömme ei mahdollista sitä että tukea annettaisiin tavaroina tai palveluina ja sen takia tähän lakiin täytyy tehdä tällainen muutos jotta tätä kipsiä voidaan näille viljelijöille antaa tässä tässä hankkeessa tästä siis on nyt kyse tässä muutoksessa tähän lakiin kirjattaisiin uusi tukijärjestelmä jossa tukea voidaan antaa myös tavaroina ja palveluina tuki olisi harkinnanvaraista käytettävät määrärahat riippuisivat valtion tulo ja menoarviosta ely keskus toimisi tukiviranomaisena ja ely keskus voisi siten järjestää tavaroiden ja palvelujen hankinnan keskitetysti tukea voitaisiin myöntää luonnollisille henkilöille yrityksille ja muille yhteisöille sekä julkisyhteisöille edellytyksien täyttyessä esitykseen sisältyvät säännökset muun muassa eun valtiontukeen sovellettavien sovellettavien säädösten noudattamisesta tuesta tuen järjestämisestä tuen hakemisesta ja tuen myöntämisen edellytyksistä ja päätöksestä sekä sopimuksesta lisäksi ehdotukseen sisältyvät tuen keskeyttämistä takaisinperintää ja oikeusturvakeinoja koskevat säännökset laissa myös määriteltäisiin että tukijärjestelmästä kustakin tuesta annettaisiin tukimuotokohtainen valtioneuvoston asetus jossa säädettäisiin kunkin yksittäisen tuen edellytyksistä ja muista tarvittavista seikoista

kuuluva kipsin levityshanke päästään aloittamaan samanaikaisesti kun tämä lakiluonnos oli lausunnoilla niin lausunnoilla ja ja valmistelussa on ollut myös tämä kyseinen hallituksen asetus joka lain mukaankin siis täytyy erikseen kustakin tuesta antaa ja tämä asetus jossa säädetään säädetään maatalousmaan kipsikäsittelystä on siis myös ollut

loppukesällä kaksituhattakaksikymmentä elikkä vielä tänä kesänä mutta ehtona tälle tietenkin on se että tämä lainsäädäntö saadaan voimaan ja lisätalousarvion käsittelyssä tuleva määräraha hyväksytään
edustaja hopsu

ja arvoisa ministeri myös onpa hyvä että koronakriisistä huolimatta osa muustakin päätöksenteosta etenee luonnonsuojelutarpeet eivät todellakaan odota lähihistorian kesät ovat osoittaneet itämeren olevan pahasti saastunut ja rehevöitynyt tilanne ei valitettavasti parantunut ravinnekuormitus ylittää edelleen helcomin vuoden kaksituhattakolmetoista ministerikokouksessa asetetut tavoitteet suomen ympäristökeskuksen arvio viime kesältä heinäkuulta itämeren tilanteesta kertoo että itämeri on lämmennyt vuoden yhdeksänkymmentä jälkeen keskimäärin lähes kaksi astetta suomen merialueet vieläkin enemmän ravinnekuormituksen selvä aleneminen on jatkunut tämän vuosituhannen puolella mutta hapettomien alueiden pinta ala on ennätystasolla

prosenttia on tällä hetkellä eläinpohjaisen ravinnon tuotannossa tehokas tapa estää fosforin päätymistä vesistöihin on kipsin levitys pelloille tämän takia hallituksen esitys on tärkeä ja kiireellinen jotta kipsiä päästään levittämään jo tämän vuoden puolella valtionavustuslaki kielsi kipsin jakamisen rahan sijaan mutta nyt esitetyllä lakimuutoksella mahdollistetaan elyn keskitetysti hankkiman kipsin jakaminen suoraan viljelijälle tukirahan sijaan kipsiä levitetään erityisesti saaristomeren valuma alueen pelloille esitys on osa vesiensuojelun tehostamisohjelman täytäntöönpanoa se on hyvin kannatettava ja toivottava

myös minä olen sitä mieltä että että koronakriisin keskellä on hyvä että me saamme täällä eduskunnassa vietyä eteenpäin muitakin tärkeitä asioita eli vaikka yhteiskunta on nyt paikoin seisahtanut niin ei ihan kaikkea voi laittaa syrjään odottamaan näistä tärkeistä asioista joiden kanssa ei pidä odottaa itämeren tila aiheuttaa huolta se on yksi maailman saastuneimmista meristä kuten tiedämme ongelmat korostuvat erityisesti rannikkovesissä joita maa ja metsätaloudesta valuvat ravinteet rehevöittävät ja nyt jo ennestään hankalaa tilannetta tosiaan vaikeuttaa tämä kulunut lumeton ja sateinen talvi joka on tutkijoiden mukaan tuonut mukanaan suuren ravinnekuorman sulana olleilta pelloilta samoin ilmastonmuutoksen eteneminen tulee hankaloittamaan entisestään itämeren suojelua tämän hallituksen tavoite on vesien hyvän ekologisen tilan saavuttaminen meidän yhteinen tavoitteemme suomi yhdessä muiden itämeren rantavaltioiden kanssa on sitoutunut parantamaan itämeren tilaa merkittävästi ja tässähän tavoitevuosi on tämä vuosi eli ensi vuoteen mennessä hallitusneuvotteluissa tässä ympäristöpöydässä me tosiaan silloin sovimme että itämeren ja vesiensuojelun ohjelmaa jatketaan vähintään samassa laajuudessa kuin silloin ja ja tiedetään että tehtävää riittää sillä me olemme edelleen jäljessä itämeren suojeluun tähtäävän baltic sea action plan toimintaohjelman tavoitteista

osa hallituksen itämeren ja vesiensuojeluohjelman toimeenpanoa tutkimukset ovat tosiaan osoittaneet että peltojen kipsikäsittely on tehokas laajan mittakaavan vesiensuojelukeino kipsi sitoo fosforin hiukkasten pinnoille jolloin se ei lähde pelloilta ojiin eikä päädy lopulta itämereen tutkimusten mukaan peltoon levitetty kipsi vähentääkin fosforivalumia jopa puolella tämä on todella tehokasta ja ja siinä suhteessa myös edullista vesiensuojelua arvoisa puhemies onkin hienoa että hallitusneuvotteluissa me sovimme peltojen kipsikäsittelyn laajentamisesta ja tämä esitys mahdollistaa nyt yksilöiden yritysten yhteisöjen toteuttaman vesiensuojelun tukemisen minä ajattelen että on valtion tehtävä sekä sääntelyn kautta että tukitoimin mahdollistaa se että meidän meremme voisi paremmin ja ja nyt tällä esityksellä sitä tosiaan mahdollistetaan tämä on tosi hienoa ja kiitos ministerille tämän esityksen tuomisesta ja hyvästä esittelystä

arvoisa puhemies kesä on pian täällä ja keskustelu uimavesien puhtaudesta alkaa tänä kesänä luonnonvesissä virkistäytymisellä tulee olemaan entistäkin suurempi arvo ja merkitys kun joudumme koronan takia pitämään fyysistä etäisyyttä vesistöjen rehevöityminen on yksi näkyvistä ympäristöongelmistamme ja herkkä itämeri on joka kesä sinilevän vallassa ja paikoin uimakelvoton noin prosenttia vesistöjä rehevöittävästä fosforista on peräisin maataloudesta sillä miten onnistumme vähentämään maatalouden päästöjä onkin olennainen merkitys vesistöjemme puhtaudelle arvoisa puhemies itämeren suojelukomissio on listannut lounais suomen pellot merkittäviksi ravinnekuormituslähteiksi ympäristöministeriöllä on käynnissä vesiensuojelun tehostamisohjelma johon kuuluu mittava kipsilevityshanke saaristomeren valuma alueiden pelloille tätä lakimuutosta tarvitaan kuten täällä on jo todettu jotta varsinais suomen ely keskus voi alkaa keskitetysti hankkia ja jakaa kipsiä viljelijöille tavaroiden ja palveluiden jakaminen tukirahan sijaan siis vaatii tämän lakimuutoksen kuten tässä edustaja kivelä totesi peltojen kipsikäsittelyn laajentaminen on kirjattu myös hallitusohjelmaan eli eli myös hallitusohjelmalla haluamme vesiensuojelua edistää tämä lakimuutos osaltaan on yksinkertainen keino tehdä merkittäviä panostuksia vesistöjen suojeluun ja kuten ministeri totesi tämä laki on tarkoitus nyt saada pian voimaan jotta tätä kipsikäsittelytukea voitaisiin alkaa jakaa jo loppukesällä arvoisa puhemies peltojen kipsikäsittelystä on saatu hyviä tuloksia useissa pilottihankkeissa kipsikäsittely on yksinkertainen kustannustehokas peltojen ja vesien kasveille ja eläimille turvallinen ja laajamittaiseen käyttöön hyvin soveltuva keino vähentää vesistöjen ravinnekuormaa pilottihankkeissa on käytetty kotimaista kipsiä siilinjärveltä viljelijöille tehdyn kyselyn mukaan viljelijät myös kokevat tämän tämän hyväksi tavaksi ja mahdolliseksi oman viljelytoimensa ohella toteuttaa jo yksi kipsikäsittely alkaa rajoittaa fosforin huuhtoutumista vesiin välittömästi ja vaikutus kestää nykytutkimuksen tiedoilla noin viisi vuotta hehtaarin käsittelyyn tarvitaan neljä tonnia kipsiä levityksen kustannukset ovat olleet noin kaksisataakaksikymmentä euroa hehtaarilta kipsikäsittelyllä voidaan pienentää pelloilta itämereen kulkeutuvaa fosforikuormaa jopa kolmellasadalla tonnilla saviojan valuma alueella liedossa tehtyjen mittausten mukaan ensimmäisen vajaan kahden vuoden aikana sekä kiintoaineksen että fosforin kulkeutuminen käsitellyiltä pelloilta jokeen oli vähentynyt noin puolella arvoisa puhemies meidän on määrätietoisesti jatkettava vesistöjen kunnostustoimia ja estettävä ravinteiden ja muiden haitallisten aineiden pääsy vesistöihimme kipsikäsittelyn organisoiminen fiksulla tavalla keskitetysti on yksi keino tähän

arvoisa herra puhemies tämä hallituksen esitys on pääasiassa tekninen muutos tekninen lakiesitys tuetaan fosforin ja typen sidontaa niin

on juuri sellainen joka sitoo itseensä ravinteita ja näin ollen helpottaa vesistöihin huuhtoutuvaa ravinnemäärää olennaisesti on kuitenkin syytä muistaa näissä maanviljelystä koskevissa koskevissa keskusteluissa yleensä että maataloudesta tehdään aina helposti se syyllinen joka kaikki suomen vedet saastuttaa sehän ei pidä paikkaansa siltä osin että mehän olemme nyt nähneet näitä talvia niin kuin tämäkin talvi oli minkä elimme juuri että samana talvena saattaa olla kymmenen kappaletta kunnon talvia oli muutama pakkasyö satoi lunta kolmen päivän päästä lumi oli sulanut pois ja jatkuvasti huuhtoutui vesistöön ravinteita myös metsämailta ympäri suomea ja toinen juttu

esimerkiksi helsingin kaupungin alueelta pääkaupunkiseudulta tulee tätä jätevedenpuhdistamoiden lietettä ja kun sitä käytetään taajamissa nurmikoiden raaka aineeksi kun uusia viheralueita tehdään niin sieltä valuu valtavat typpi ja fosforijäämät suoraan suoraan suomenlahteen jotka sitä kautta rehevöittävät itämerta kannattaa näissä asioissa miettiä sitä mikä se todellinen syy on totta kai maataloudella on siinä oma osansa ja sitä ei varmaan kukaan kielläkään mutta kannattaa aina muistaa että meillä on tämä ilmasto muuttunut ja talvet ovat hävinneet tai samana samana talvena voi olla kymmenen kevättä kymmenen syksyä ja kymmenen talvea kun jatkuvasti sataa vettä välillä lunta ja taas sulaa

arvoisa ministeri kysyisinkin kaksi kysymystä asiaan liittyen ensimmäinen on se että kun tämä uusi kokeilu nyt alkaa niin onko ympäristöministeriössä yhteistyötä maa ja metsätalousministeriön kanssa niin että saadaan koetuloksia tästä

mikä on se todellinen vaikutus ravinteiden valumaan niillä alueilla missä tätä kipsiä käytetään toinen kysymys koskee sitä olen vaatimattoman poliittisen urani aikana miettinyt sitä miten valtavasti suomenlahti rehevöityy valtavasti sinilevää ja muita liikaravinteiden aiheuttamia ongelmia löytyy mutta minkä joka on suomen maatalouden kannalta kaikkein tärkein alue etelä pohjanmaa keski pohjanmaa pohjois pohjanmaa pohjanlahdella kuitenkaan näitä samoja ilmiöitä ei ole miksikähän tämä ilmiö on tämmöinen jos jos se olisi maataloudesta johtuvaa niin olen ihan varma siitä huttua koska suomen maatalouden selkäranka on koko pohjanmaa alkaen tuolta etelä pohjanmaan eteläosista päättyen pohjois pohjanmaan pohjoisimpiin osiin tällä alueella on iso osa meidän tuotannostamme miksi tämä ilmiö on näin

arvoisa herra puhemies arvostettu ja asiantunteva ympäristövaliokunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtaja tuossa edellä esitti tärkeitä näkökohtia ja kysymyksiä joka tapauksessa hänen puheenvuorostaan tulkitsin niin että vaikka

niin ympäristövaliokunta on myös etenemässä mietintöön ripeästi tosiaan niin kuin ministerikin esitteli tämä liittyy tähän seuraavaan lisätalousarvioon jotta saadaan voimavarat näiden toimenpiteiden toteuttamiseen jo tänä kesänä arvoisa puhemies täällä on kuultu hyviä asiantuntevia puheenvuoroja siitä että tämä kipsikäsittely on hyödyllistä sen kannalta että erityisesti fosforiravinnevalumia saadaan pienennettyä tässä varmasti saadaan paitsi sitä ravinnekuormaa pienennettyä niin pidettyä ravinteet siellä missä niitä tarvitaan eli pelloilla mikä toivottavasti sitten vähän myös parantaa maatalouden kannattavuutta kun tulevaisuudessa näitä kivennäislannoitteita tarvittaisiin vähemmän tässä tehdään tärkeää työtä ja uskon näin että maa ja metsätalousvaliokunnassa myös sen oman lausuntoroolimme hoidamme ripeästi huolimatta siitä että maassa edelleen eletään poikkeusoloja tämän koronakriisin vuoksi noin yleensä ottaen muu lainsäädäntö kuin kuin nämä akuutit kriisinhoitoon liittyvät toimenpiteet on nyt ollut odottamassa sitä aikaa että poikkeusolot päättyvät mutta on minusta perusteltua viedä tätä eteenpäin ja oli hyvä kuulla että myös ympäristövaliokunta asiaa edistää
herra puhemies todellakin tämä lakiesitys tuo vauhtia peltojen kipsikäsittelyn ja tuo myöskin toivottua lisätehoa maatalouden vesiensuojeluun haluan ihan aluksi sanoa sen että olen todella iloinen siitä että nykyinen hallitus jatkaa sitä vahvaa itämeren suojelutyötä jota sipilän hallitus

päätettiin silloin vuonna kaksituhattayhdeksäntoista tuli viisitoista miljoonaa euroa ja vuosina kaksituhattayhdeksäntoista viiva kaksituhattakaksikymmentäkolme kokonaisuudessaan kuusikymmentäyhdeksän miljoonaa euroa tämä hallitus on tätä työtä vienyt sitten eteenpäin on todella tärkeätä mistä täällä valiokunnan puheenjohtaja hoskonen totesi että tutkimusta tarvitaan kyllä se viesti on ympäristöministerille ja hallitukselle että tutkimuksen määrärahoista pitäisi pitää kiinni erityisesti tarvitsemme tutkimusta siitä miten ilmastonmuutos vaikuttaa meidän vesistöihin ja ja itämereen itse olen vahvasti ollut aina tämän kipsikäsittelyn kannattaja kun rehevöityminen on itämeren suurin ympäristöongelma niin on aivan mittavan hieno asia että levittämällä tämmöistä jätekipsiä peltoihin me voimme merkittävästi vaikuttaa siihen valumaan mitä mitä maataloudesta pelloilta vesistöihin valuu nämä tutkimustulokset tämän kipsin vaikutuksesta ovat todella hyviä ja on arvioitu jopa että tästä kipsistä voisi olla pelastus pahoin rehevöityneelle saaristomerelle ja ja laajemminkin koko koko itämerelle mutta tämä on ikään kuin vain laastaria ja ja meidän täytyy tehdä vahvempia toimenpiteitä että että itämereen ei ei valu niitä päästöjä kokoomuksen aloitteesta tehtiin kokeilu siitä millä tavalla saataisiin kierrätettyä fosforia ja aloitettiin erilaisia kokeiluja sen osalta kysyisin ympäristöministeriltä ovatko nämä kokeilut menneet eteenpäin ja ja milloin niistä saadaan tuloksia mutta kannatan tätä lakiesitystä ja ja toivon että tämä hallitus vie itämeren suojeluohjelmaa kokonaisuudessaan eteenpäin niin kuin täällä todettiin tuolla salin toisella laidalla niin itämeri on edelleen maailman saastunein meri

me tiedämme että jotakuinkin kaikki maat ovat lipsuneet niistä tavoitteista ja sitoumuksista mitä helcomin piirissä maat ovat tehneet suomikaan ei ole pysynyt niissä jos me haluamme pysyä sitoumuksessa niin meidän pitää kiriä toimenpiteitä ja tämä on yksi sellainen eli tämä lakiesitys on tervetullut

arvoisa puhemies tässähän on niin kuin täällä on mainittu kyseessä lähinnä tekninen muutos pidän hyvin tärkeänä kaikkia niitä keinoja joilla voidaan voidaan vesien rehevöittymistä estää on kuitenkin nyt syytä muistaa se että nyt tällaisena kriisin aikana sitten nähneet kuinka täällä salissa kuullaan oikein vihreää kriisipuhetta maataloutta syyllistetään keskellä kriisiaikaa vesiemme rehevöittämisestä tässä lämpimällä sydämellä kuuntelin edustaja edustaja hoskosen kysymystä joka itse asiassa on omakin kysymykseni eli meillä siellä pohjanmaalla oikeassa vilja aitassa aina etelä pohjanmaan reunalta pohjois pohjanmaalle saakka on yksi suomen voimakkaimpia vilja aittoja ja kun nyt kuulostaa siltä varsinkin kun salin vihreää reunaa kuuntelee että aina maatalous on pilannut vesistöt ja itämeri on maatalouden vuoksi huonossa kunnossa niin miten voi olla mahdollista että sama luonto etelärannikolta keski pohjanmaan kauniille rannikkoseuduille on niin erilaista että meidän pohjanlahti on hyväkuntoinen ja itämeri maatalouden saastuttama minä todellakin toivoisin tähän vastauksen vai onko niin että meillä on tilanne se että me me ikään kuin tällaista vihreää poliittista agendaa tukeaksemme otamme näitä asioita esiin emmekä tuo esiin sitä faktaa että

kaikki muutkin yhdeksän valtiota ja sieltä tulee paljon enemmän sitä roinaa tuonne tuonne itämereen kuin mitä suomi ikinä kykenee tuottamaan lähdetään faktoista liikenteeseen jätetään vähemmälle meidän maanviljelijöidemme syyllistäminen annetaan viljelijöille ne eväät ja ne lääkkeet mitä he mielellään käyttävät koska suomalainen viljelijä väitän on yksi maailman vastuullisimmista viljelijöistä se on ollut sitä aina ja on tänä päivänä edelläkävijä ja jos me luomme samanlaiset pelisäännöt meidän maanviljelykseen kuin on keski on keski euroopassa niin voimme olla ylpeitä siitä että meidän maataloustuottajamme tuottavat meille puhdasta kotimaista ruokaa en siis lähtisi leimakirveellä lyömään joka ikisessä vihreän puolen puheessa tulee esille kuinka maatalous rehevöittää kuinka maatalous rehevöittää sitä ja tätä pikkasen miettisin miettisin tätä syyllistämispolitiikkaa ja lähtisin liikkeelle positiivisella mielellä toivotan kaikille maanviljelijöille jaksamista

arvoisa herra puhemies todellakin suomen maatalous on meidän henki ja elämä se takaa meille sen ruoan minkä me joka päivä tarvitsemme ja ennen kaikkea maailman puhtaimmalta pellolta ja maailman puhtaimmassa ilmastossa elikkä siitä voimme olla ylpeitä nyt tämä koronakriisi on meille osoittanut kouriintuntuvasti sen miten tärkeä huoltovarmuus on me ruoantuotannon suhteen noin kahdeksankymmenen prosentin omavaraisuudella omavaraisuudella joka päivä ja se on helppo nostaa sataan prosenttiin jos tarvitaan mutta tämä kriisi osoitti meille nyt että meidän on pellot pidettävä kunnossa ja ruoantuotanto kunnossa ihan pellolta ruokapöytään saakka koko ketju toivon mukaan tämä nyt on tässä talossa sisäistetty parhaalla mahdollisella tavalla suomalainen maanviljelijä tekee maailman parasta tuotetta suurella ammattitaidolla ja erittäin pienillä kustannuksilla ja meidän pitää pitää huoli siitä että tämä perheviljelmämenettely suomessa säilyy elävänä siihen olennaisena osana liittyy nimenomaan pellon kunnon hoito ja tämä kipsikäsittely on yksi pieni osa sitä ja kun se nimenomaan sitoo ravinteita ja sitten antaa parempaa satoa niin se vähentää myös pellosta tulevaa muuta huuhtoumaa kun pelto kasvaa paremmin ravinteet sitoutuvat niihin kasveihin eikä se lähde liikkeelle minnekään tästä voin ylpeänä metsäammattilaisena sanoa myös sen että tässä kemera lainsäädännön kehittämisessä on edetty nyt sille asteelle että kemera lakiin on tulossa se tuhkalannoituspykälä jonka mukaan

käyttämällä tuhkalannoitusta turvemailla voimme lisätä metsän kasvua niin paljon että pystymme samalla lisäämään metsien kasvua helposti joku kymmenen miljoonaa mottia se ei ole ongelma kun hoidamme sen järkevästi raaka aineet kotimaassa voimalaitokset tuottavat tuhkaa joka päivä ja sitten kun se levitetään turvemaille niin saavutamme helposti sen kymmenen miljoonan motin lisäkasvun kun teemme sen homman oikein sitten samalla hoidamme ilmastotavoitetta koska meillä tietenkin kun puunkasvu lisääntyy hiilensidonta lisääntyy silloin päästökaupasta selviämme paljon paljon vähemmällä voi sanoa melkein että selviämme siitä kuin koira veräjästä elikkä tässä asiassa meillä on vain hyviä asioita edessämme kun emme nyt sorru siihen suomalaiseen kansalliseen kateuteen että joku saattaisi jopa hyötyä jos joku metsä kasvaa paremmin tai joku pelto kasvaa paremmin

kun eduskunta käsittelee tätä lakia aivan kuten edustaja autto sanoi omassa puheenvuorossaan niin todella olen kuten puhemies itsekin ollut tätä asiaa puhemiesneuvostossa viemässä eteenpäin tällainen välttämättömyys laki joka edesauttaa meidän asioitamme on ollut yhteinen tahtotila puhemiesneuvostossa ja olen omalta osaltani ollut sitä edistämässä
arvoisa puhemies on tietenkin todettava kun täällä puhutaan maataloudesta että rehevöitymistä aiheuttavaa ravinnekuormaa täytyy vähentää koko yhteiskunnassa emme me voi hyväksyä niin kuin täällä viitattiin kaupunkien jätevesien ylijuoksutuksia kaksituhatta luvun suomessa vaan puhdistuslaitosten on toimittava tehokkaasti ja toimintavarmasti kyllä on niin että ympäri suomea monin tavoin jätevesien käsittelyn laatua on parannettava jotta ravinteet saadaan tehokkaasti talteen niin varsinaisista jätevesistä kuin hulevesistäkin mutta selvää on että maatalous on asia johon huomiota pitää laittaa kyllä haluan tässä vielä sanoa kun puhutaan kipsistä että kiireellisimpänä on se että saisimme sitä saaristomeren fosforipitoisille pelloille purkamaan saaristomeren lantapommia joka siellä eittämättä on kyllä itse haluan tässä sanoa sen että maatalouden ympäristöpolitiikkaa pitäisi kaiken kaikkiaan uudistaa vaikuttavammaksi kun me tiedämme että iso osa päästöistä tulee kahdestakymmenestä prosentista peltoalaa jos on uudempaa tutkimusta hyvä niin on hyvä että tutkitaan miten ilmastonmuutos vaikuttaa mutta tiedämme että meillä on riskialueita ja siksi myöskin tämä peltojen kipsikäsittely pitäisi saada osaksi maatalouden ympäristöohjelmaa ja olisi hyvä kuulla miten tässä ikään kuin voitaisiin edetä pidän sitä erittäin tärkeänä sitten haluan vielä todeta kun tuossa nostin esille sen että viime hallituskaudella kun kokoomus oli hallituspuolue meidän aloitteestamme aloitettiin kokeilu siitä että peltojen ylijäämäravinteiden kertymistä vähennettäisiin ja edistettäisiin ravinteiden liikkuvuutta tiloille joilla niille on tarvetta eli tarkoitus oli todellakin luoda se kiertotalousmarkkina orgaanisille lannoitteille tästähän hyötyisivät sitten maatilat ja myöskin itämeri ja kotimaisen ruoantuotannon edistäminen sehän on meille kaikille todella tärkeää kysyisin nyt vielä miten tämä kokeilu etenee ja missä tässä mennään pidämme tätä kokoomuksen eduskuntaryhmässä erittäin tärkeänä ja ja haluamme vaalia kotimaista ruoantuotantoa se on on puhdasta mutta siinä me voimme tehdä monin tavoin vielä paremmin

joo paljon kiitoksia näistä puheenvuoroista todella hienoa kuulla että eduskunta näkee myös että tämä lakimuutos voitaisiin kiireellisesti tehdä ja saada voimaan niin että saamme sitä kipsiä levitettyä jo jo loppukesällä tässä tuli hyvin esiin se että että toki vesiensuojeluun vaikuttavat muutkin asiat kuin pelkkä maatalous mutta totta on myös se että maataloudella on iso merkitys ja ja tällä kipsikäsittelyllä halutaan sitä sitä nyt vähentää nimenomaan se sopii näille varsinais suomen savimaille sen lisäksi sen lisäksi tässä vesiensuojelun tehostamisohjelmassa on muita toimenpiteitä maatalouteen liittyen myös kuitulietteitä ja ja ravinnekalkin käyttöä maatalouden päästöjen vähentämisessä siellä myös etsitään keinoja metsätalouden ravinnepäästöjen vähentämiseksi niin kuin edustaja hoskonen totesi nyt uusi tutkimus osoitti että sillä on iso merkitys sen lisäksi kaupunkivedet ovat siinä yhtenä kohteena niin haitallisten aineiden määrät kaupunkivesissä kuin myös hulevesikysymys että ne toimivat asianmukaisesti siinä on myös muutamasta hylystä jotka ovat merenpohjassa jo käyty öljyt tyhjentämässä etteivät ne aiheuta riskiä sen lisäksi tutkimus on isossa roolissa tätä kipsihanketta tehdään vahvassa yhteistyössä toimijoiden kanssa varsinais suomessa siellä ovat ely keskuksen lisäksi mukana mtk varsinais suomi syke helsingin yliopisto ruokavirasto luke aurajokisäätiö paimionjoki yhdistys maatalousneuvonta sekä paikalliset tuottajayhdistykset kuten tässä tuli esille tämä kipsihanke alkoi tietysti jo viime hallituskaudella sitä tutkittiin paljon meillä on tutkittua tietoa siitä että se vaikuttaa ja tätä myös jatkossa seurataan edustaja sarkomaa otti esille myös kierrätyksen meillä on menossa erillinen raki hanke jossa nimenomaan luodaan mahdollisuuksia sille että me saamme ne ravinteet kiertoon ja voidaan niistä tehdä sitten lannoitetta mitä voidaan voidaan käyttää uudelleen

arvoisa puhemies tämä on siis esitys laiksi senaatti kiinteistöistä puolustuskiinteistöistä ja siihen liittyviksi muutamiksi muiksi laeiksi tämä esitys on kauan kaivattu ihmiset jotka ovat olleet edustajina puolustusvaliokunnassa ja osin myöskin muissa turvallisuuteen liittyvissä valiokunnissa tietävät että asia on ollut pitkään tarpeen monia selvityksiä on tehty ja nyt olen iloinen että tähän hallitusohjelmaan kirjattiin myöskin linjaus että puolustushallinnon kiinteistöjärjestelmää kehitetään palvelemaan puolustushallinnon tarpeita aiempaa paremmin siltä perusteelta on sitten tehty yhteistyössä puolustus ja valtiovarainministeriön kanssa ensin yhteinen hanketoimisto joka on ollut viime elokuusta asti toiminnassa ja siellä on ollut ohjausryhmä ja erillisiä projektiryhmiä niin että laajasti noin kahdeksankymmentä henkilöä eri tahoilta jotka tähän liittyvät ovat olleet tätä valmistelua tekemässä sen lisäksi meillä on ollut

tuossa joulukuun seitsemästoista päivä talouspoliittisen ministerivaliokunnan käsittely jossa on tehty yhteiset linjaukset ja nyt sitten ollaan päästy tähän varsinaiseen hallituksen esitykseen tähän lakipakettiin kuuluu siis laki senaatti kiinteistöistä ja puolustuskiinteistöistä mutta myöskin muutetaan samalla lakia liikelaitoksista yleisesti ja muutamia muita lakeja tämä liikelaitoslaki puolustuskiinteistöistä ja senaatti kiinteistöistä on erityislaki johonka sisältyvät siis valtion omistamien puolustuskiinteistöjen uudelleenorganisointia koskevat säännökset sekä senaatti konsernia ja senaatti kiinteistöjä koskevat liikelaitoskohtaiset säännökset nyt siis rakennetaan kahta erillistä organisaatiota elikkä kiinteistövarallisuus olisi jatkossa keskittynyt kahteen liikelaitosorganisaatioon nykyisiin senaatti kiinteistöihin ja perustettavaan puolustuskiinteistöihin joista sitten yhteisesti muodostuu senaatti konserni

kuinka paljon nämä voivat ottaa lainaa investoinneille ja muille sitoumuksille eduskunnan ohjauksen puitteissa sitten puolustusministeriö ohjaisi puolustuskiinteistöjä ja valtiovarainministeriö senaatti kiinteistöjä elikkä ohjausta ja organisaatiota on rakennettu tällä tavoin tästä on tulossa varsin suuri sillä näin ollen tällä yhdistelmällä siellä on yhteensä tuhatsata työntekijää ja yhteinen liikevaihto noin kahdeksansataa miljoonaa euroa kiinteistövarallisuus siirrettäisiin nykyisen senaatti kiinteistön sisältä sinne erilliseksi perustettavaan puolustuskiinteistöihin ja myöskin rakennuslaitoksessa nykyisin oleva henkilöstö siirrettäisiin pääosin puolustuskiinteistöihin mutta on myöskin jotain yhteisiä toimintoja jolloinka varmaan on perusteltua että osa henkilöstöstä siirtyisi senaatti kiinteistöjen puolelle konserniin kaikki siirrot tapahtuvat liikkeenluovutuksen periaatteella elikkä työ ja palkka ynnä muut ehdot säilyttäen ja minkään näköisiä vähennystarpeita tähän kohtaan henkilöstön osalta ei ole vaan enemmänkin siellä on ollut puutteita esimerkiksi rakennuttamispalveluihin liittyen laki kiitokset eduskunnalle saatiin nyt tässä esiteltäväksi koska tavoitteena on että laki olisi voimassa ensimmäinen päivä heinäkuuta tänä vuonna jolloinka liikelaitos voisi aloittaa sitten vuodenvaihteessa ja kun tässä on näin suuresta henkilöstömäärästä ja kiinteistöjen omaisuuden siirrosta kyse niin ymmärrettävästi ne vaativat jonkun verran valmistelua ja neuvotteluja sitten henkilöstön kanssa toivon että asia etenee hyvässä yhteistyössä tässä

arvoisa puhemies tämän puolustushallinnon toimitilojen omistajuuden hallintaa koskevan hankkeen keskeisenä tavoitteena oli etsiä keinoja puolustusvoimien alueisiin ja toimitiloihin liittyvien toimintaedellytysten turvaamiseksi muuttuneessa toimintaympäristössä kaikissa turvallisuustilanteissa lisäksi tavoitteena oli vastata puolustusvoimien kiinteistökustannusten noususta aiheutuviin haasteisiin ilman muutoksia oli ennakoitu kustannustason ja sen osuuden puolustusvoimien toimintamenomäärärahoista jatkuvasti nousevan vaikka puolustusvoimat on vuosilomauudistuksen ja toimintamallimuutosten myötä merkittävästi tehostanut tilan käyttöä viime vuosien aikana tavoitteena oli oli lisäksi hallinnonalan tilahallinnan ja sen strategisen ohjauksen kehittäminen sekä laajemmin koko valtion kiinteistöalan kehittäminen erityisesti valmiuden ja turvallisuuden näkökulmasta tällä hallituksen esityksellä esitetään pääministeri marinin hallitusohjelman mukaisesti perustettavaksi senaatti kiinteistöille tytärliikelaitos puolustuskiinteistöt joka vastaisi puolustusvoimien ja sen tiettyjen strategisten kumppanien tilapalveluista kaikissa turvallisuustilanteissa puolustuskiinteistöt ja senaatti kiinteistöt muodostaisivat yhdessä senaatti konsernin jossa toiminnan tehostamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi tuotettaisiin lähes kaikki hallinto ja tukipalvelut yhteisesti siltä osin kuin liikelaitokset tuottaisivat samoja palveluita kahdennus mahdollistaisi mahdollistaisi joustavan resurssien käytön puolustusvoimien sopimus ja yhteistyökumppani olisi kuitenkin kaikkien palveluiden osalta puolustuskiinteistöt niin kuin ministeri paatero tässä äsken äsken esitteli voi senkin tässä todeta että tämä esitys ehti jossakin valmisteluvaiheessa olla hivenen ongelmallisessakin asennossa mutta hyvässä yhteistyössä ministeri paateron kanssa asiaa ohjailtiin parempaan suuntaan ja nyt voi sanoa että esitetty muutos vastaa puolustushallinnon tarpeisiin yhden strategisen kumppanin malli kiinteistöalalla on hallinnonalan aiempien sisäisten selvitysten perusteella toimivin ratkaisu eli järkeä tässä on hallinto ja tukipalveluiden tuottaminen konsernissa keskitetysti on tarkoituksenmukainen järjestely kustannusten hallinnan näkökulmasta se myös mahdollistaa sen että puolustuskiinteistöjen erityisasiantuntemusta valmiuden turvallisuuden suojarakentamisen ja ympäristönsuojelun alalla voidaan hyödyntää muun valtionhallinnon tarpeisiin konsernin yhteisten palveluiden tuotannon järjestämisessä tulee huomioida puolustuskiinteistöjen suorituskykyvaatimukset normaaliolojen lisäksi häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa kriittisten yhteisten palveluiden tuottaminen tulee pystyä turvaamaan vastaavalla tavalla kuin puolustuskiinteistöjen oma palvelutuotanto vastaavasti tulee turvata puolustusvoimien kiinteistötiedon tietoturvallinen hallinta ja käsittely arvoisa puhemies hallituksen esityksessä on esitetty puolustuskiinteistöjen ja senaatti konsernin ohjauksen periaatteet lähtökohtaisesti senaatti konserni olisi valtiovarainministeriön hallinnonalalla ja sen ohjauksessa puolustusministeriö ohjaisi kuitenkin puolustuskiinteistöjä sen tuottaessa palveluita puolustusvoimille ja sen kumppaneille kahden ministeriön ohjausmallin toimivuus edellyttää ohjauksesta sopimista yksityiskohtaisesti sekä jatkuvaa tiivistä yhteistyötä ohjauksen toteutuksessa koska puolustuskiinteistöt käytännössä on riippuvainen senaatti kiinteistöjen tuottamista yhteisistä palveluista tulee myös nämä huomioida ohjauksessa koko konsernia koskevista asioista päätetään senaatti kiinteistöjen hallituksessa minkä vuoksi ministeriöiden välinen ohjausyhteistyö tulee ulottaa myös tälle tasolle ohjausmallissa tulee huomioida toimintamallit mahdollisissa poikkeusoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa muutoksen myötä puolustushallinto siirtyisi valtiolla yleisesti käytössä olevaan kokonaisvuokramalliin muutoksella ei olisi välittömiä vaikutuksia kiinteistökustannuksiin koska pääomavuokra koostuu samoista elementeistä joita puolustusvoimien nykyisessä vuokramallissa käytetään toiminnan uudelleenjärjestämisen ja tehostamisen vaikutusten todentamiseksi tulee luoda kustannusten seurannalle malli jolla voidaan seurata vaikutuksia verrattuna ennusteeseen seurannassa tulisi pystyä erittelemään kiinteistöjärjestelmän muutoksen vaikutukset ja puolustusvoimien oman toiminnan kuten tilankäytön edelleentehostamisen vaikutukset arvoisa puhemies hyvät kansanedustajat puolustushallinnon näkökulmasta tältä pohjalta voidaan edetä
kun tässä oli kaksi perusteellista ministeriesittelyä niin pidennän tätä puolen tunnin aikaa kolmeen varttiin

puolustushallinnon kiinteistöjärjestelmää kehitetään palvelemaan puolustushallinnon tarpeita aiempaa paremmin senaatti kiinteistöille perustetaan tytärliikelaitos puolustuskiinteistöt joka vastaa puolustushallinnon erityistarpeista muuttuneessa turvallisuustilanteessa

tuo kirjaus on valitettavasti epäonnistunut tunnustan sen vaikka itse olin hallitusneuvotteluissa kyseisessä työryhmässä ja siksipä on syytä tunnustaa myös oma virheensä puolustusvaliokunnassa vallinnee hyvin suuri yksimielisyys siitä että haitallisesta vuokrankorotus ja maksuautomaatista itse asiassa monessa tapauksessa vuokraorjuudesta on päästävä eroon muillakin valtionhallinnon aloilla sama henki vallitsi hallitusneuvotteluissa mutta se henki sai epäonnistuneen muodon kirjauksessa valtion rahan kierrättäminen niin niin että se heikentää puolustusvoimien perustehtävien tosiasiallista täyttämistä on lyhytnäköistä osaoptimointia ei suinkaan kokonaisvaltaista kehittämistä itse asiassa hallituksen esityksen perusteluista löytyy kohta joka avaa tätä kysymystä ja asetelmaa aika hyvin suora lainaus itsenäisenä liikelaitoksena puolustuskiinteistöt olisi lähtökohtaisesti puolustusministeriön hallinnonalalla ja siten puolustusministeriön ohjauksessa valtiovarainministeriön ohjausvalta ei tällöin toteutuisi samalla tavalla kuin tytärliikelaitosmallissa ja edelleen samalla olisi olemassa riski siitä ettei valtion vuokramallia ja valtiolle yhteisiä toimitilahallinnon lähtökohtia kyettäisi toteuttamaan yhdenvertaisesti valtion virastoille ja laitoksille arvoisa puhemies muutama poiminta hallituksen esityksen lakitekstistä ensinnäkin senaatti vahvistaa puolustuskiinteistöjen tilinpäätöksen ja vastaa osin lainan annosta toiseksi senaatti kiinteistöjen toimitusjohtaja toimii esittelijänä asioissa joilla on merkittävä vaikutus koko konserniin ja kolmanneksi puolustuskiinteistöjen talousarvioesitys tavoitteet tulostavoitteet ja tuloutus sisällytetään senaatti kiinteistöjen vastaaviin esityksiin nämä kaikki kohdat osoittavat konkreettisesti millaisessa asemassa tytärliikelaitos on konsernirakenteessa mahdollisessa kiistatilanteessa ei paljon paina se että puolustuskiinteistöjen hallituksen puheenjohtaja ja enemmistö hallituksen jäsenistä nimitetään puolustusministeriön esityksestä on huomattava myös että tämä iso muutos koskee myös puolustushallinnon rakennuslaitoksen
henkilökuntaa toivon kyllä että valiokuntakäsittelyssä nämä asiat huomioidaan ja rakennetaan sellaiset topparit mietintöön jo täällä salissa ettei synny uutta mini senaattia sen myötä jos näin tapahtuu ei ratkea se perusongelma

arvoisa herra puhemies tässä hallituksen esityksessä on muutama kohta jotka ovat herättäneet huolta pitkään ensinnäkin tämä kustannusten jatkuva nousu on

ja toinen asia on sitten tietysti tämä korjausvelan kasvu ja kiinteistöjen kunto ylipäätään ja kun kiinteistöjenkuntoasian sanoin tässä niin haluan tässä yhteydessä kiinnittää sisätilaongelmiin huomiota tässä talossa on sitäkin asiaa hyvin laajasti käsitelty tarkastusvaliokunta teki laajan mietinnön siitä taisi olla vuonna kaksituhattakolmetoista ja ympäristövaliokunnassa olen ollut kahtena edellisenä vaalikautena kahdeksan vuotta mukana ja ja nämä asiat ovat sellaisia jotka jatkuvasti tulevat esiin eri valiokunnissa mukaan lukien ympäristövaliokunta vuodenvaihteessa tein kirjallisen kysymyksen puolustusministeri kaikkoselle puolustusvoimien käyttämien rakennusten sisätilaongelmista miten laajoja ne ovat ja miten niitä pyritään ratkaisemaan

hyvän vastauksen sangen perusteellisen vastauksen ja ja uskon että ministeri on käyttänyt siihen vähintäänkin yhden viikonlopun päivän kun on tätä vastausta laatinut todennäköisesti yhdessä virkamiesten kanssa kuitenkin

kannustan hallitusta ja ministereitä nyt tämän organisaatiomuutoksen myötä kiinnittämään tähän sisätilaongelmaan huomiota jotta se tulee ratkaistua niin kuin tässä kirjallisessa vastauksessa sanoitte että uskotte että on realistista odottaa muutosten johtavan siihen että sisätilaongelmiin kiinnitetään erityistä huomiota ja ne tulevat myös paremmalle mallille on kohtuutonta jos motivoitunut nuori tulee varusmiespalvelukseen ja joutuu keskeyttämään sen muutaman viikon palveluksen jälkeen vain sen takia että sisätilaongelmat aiheuttavat niin vakavia oireita että palveluksen jatkaminen on mahdotonta se on erittäin iso takaisku ihminen on suunnitellut elämäänsä tietyn järjestyksen ja jos on ajatellut että tässä on varusmiespalvelus joka kestää useamman kuukauden jopa vuoden niin se vaikuttaa kyllä sitten opiskeluun ja muuhun elämän suunnitteluun valtaosa ihmisistä jotka palvelukseen on erittäin erittäin motivoituneita siihen ja se on kotiväelle ja nuorelle ihmiselle erittäin suuri takaisku jos sen joutuu sitten tällaisen syyn takia keskeyttämään eli toivon tälle uudistukselle siinä mielessä hyvää jatkoa ja raikkaita sisätilaolosuhteita myös kasarmirakennuksissa

arvoisa puhemies tämä on asia josta on jo pitkään puhuttu perusteellisiakin on myöskin hallitusohjelmassa melko selkeä kirjaus nyt tämä hallituksen esitys joka meillä on on tänne eduskuntaan saatu ja jota perustuslakivaliokunta alkaa nyt käsittelemään minun nähdäkseni kirjaa aika hyvin ne seikat mitä hallitusohjelmassakin haluttiin siinä oli selkeitä peruspremissioita tässä kaivattiin ensinnäkin sitä että puolustuskiinteistöjä kehitetään puolustushallinnon tarpeista liikkeelle lähtien ja tässä mallissa jota nyt tässä haetaan nimenomaan puolustushallinnon itsenäinen rooli näiden kiinteistöjen hallinnan osalta myöskin halutaan halutaan varmistaa toinen iso seikka johon useissa puheenvuoroissa on viittauksia tehty on tietysti nämä kustannuspaineet kustannusten karkaaminen ja tässä halutaan löytää malli jolla pystyttäisiin hallitsemaan tätä kustannuskehitystä kolmas seikka joka hallitusohjelman lähtökohdissa on hyvin selkeästi on henkilöstön aseman turvaaminen ja tämä malli mitä tässä nyt haetaan selkeästi pyrkii siihen että henkilöstöä ei tarvitse vähentää tämä ei ole säästötoimi henkilöstön puolelta lainkaan vaan halutaan se asema varmistaa keskusteluja varmasti käydään valiokuntakäsittelyn yhteydessä yksi kysymys on varmaan se mikä tässä nyt ainakin selkeästi tuli että tämän pitäisi olla itsenäinen senaatti kiinteistöistä senaatti kiinteistöjen alaista tytäryhtiötä puoltaa tietenkin se seikka että silloin me saamme sen asiantuntemuksen joka senaatti kiinteistöissä on käytettäväksi tähän tytäryhtiöön ja myöskin vältetään näissä kiinteistönhallinnoissa tarpeettomia päällekkäisyyksiä nehän ovat ne perusteet jotka tässä hallituksen esityksessä selkeästi ovat vaikuttaa siltä että

tähän asiaan varmasti tulee hienosäätöä valiokuntakäsittelyn aikana mutta kyllähän nämä hallitusohjelmassa kirjatut peruslinjaukset nyt tässä mallissa toteutuvat mikä mikä on ilmiselvä tarkoituskin tässä hallituksen esityksessä
arvoisa puhemies perussuomalaiset ovat olleet vuosia huolissaan puolustusvoimien poliisin rajan ja muidenkin turvallisuusalan toimijoiden nopeasti kasvaneista kiinteistökuluista vastaavasti olemme nostaneet esille maanpuolustuksellisen näkökulman puutteen kiinteistöhallinnossa kun puolustusvoimien kiinteistöt ovat olleet pääosin pääosin valtiovarainministeriön alaisuudessa olevan senaatti kiinteistöt liikelaitoksen omaisuutta nyt käsillä olevan ehdotuksen mukaisesti valtion kiinteistövarallisuus olisi jatkossa keskitetty kahteen liikelaitosorganisaatioon kuten täällä on puhuttu puolustushallinnon toimitilojen toimitilojen omistajuutta selvittävän hankkeen keväällä kaksituhattayhdeksäntoista julkaistussa väliraportissa suositeltiin nimenomaan että puolustusministeriön hallinnonalalle perustettaisiin puolustuskiinteistöjen omistamiseen ja rakennuttamiseen sekä niiden hoitoon ja ylläpitoon keskittyvä kokonaan uusi liikelaitos suunta siis toivottavasti on oikeanlainen mutta se ei korjaa kuitenkaan näitä todellisia suuria ongelmia kuten täällä on useaan kertaan jo todettu yleisemminkin on tärkeää huolehtia siitä etteivät liiketaloudelliset seikat ohita turvallisuus tai maanpuolustusnäkökohtia maanpuolustuksen ja esimerkiksi varusmiesten oikeuden puhtaaseen sisäilmaan kasarmeilla ei pitäisi olla liiketaloudellinen puheenaihe mitä tulee esimerkiksi poliisiin ja rajaan on kohtuutonta että vuosi vuodelta paisuvat tilakustannukset syövät resursseja varsinaiselta työltä ja toimintarahoituksesta näin ei pitäisi olla mutta näin kuitenkin on rahaa ei budjetoida enempää mutta tiloihin ja muun muassa ict hankkeisiin sitä menee koko ajan enemmän samaan aikaan sisäilmaongelmat ajavat näitä ihmisiä jopa pois alalta paisuvat kiinteistökustannukset ovat maan tapa sisäilmaongelmista kärsiminen on kansansairaus nykymalli on sotkenut valtion puolella toimintamenobudjetoinnin puolustushallinnossa tilat ovat osa puolustusvoimien operatiivista suorituskykyä ja sen turvaamista ne eivät siis ole mitä tahansa toimistorakennuksia ja on siksi tärkeää varmistaa että kiinteistöhallinnosta vastaa taho joka on vastuussa myös lakisääteisistä tehtävistä ja toimintakyvystä asiassa laajemmin kysymys ei siis kuitenkaan ole vain puolustuskiinteistöjä koskevasta sääntelystä vaan valtion toimitiloja ja muita tiloja koskevasta kokonaisvaltaisesta sääntelystä ja siis myös hallinnon kehittämisestä ongelmaa pitäisi lähestyä kokonaisuudessaan nyt tässä esityksessä isosta asiasta raaputetaan vain yhtä kulmaa

arvoisa puhemies keskustelussa ovat nyt puolustusvoimien tilakysymykset ja tässä on viittaus senaatti kiinteistöihin tullut monessakin puheenvuorossa varmaan kymmeniä vuosia on jo puhuttu siitä että kun senaatti kiinteistöjen tuottovaade on muistaakseni noin seitsemän prosenttia niin sinne on koko ajan sitten otettu muusta valtion toiminnasta täällä on todettu nyt puolustusvoimat mutta rajavartiosto on myös yksi merkittävä ja poliisitoimi ja kaikki tämäntyyppiset hyvin paljon budjettikuulemisessa varsinkin hallinto hallinto ja turvallisuusjaostossa tulivat esille sisäilmaongelmat ne haittaavat

terveyteen henkilökunnalla erittäin merkittävästi tämä on yksi askel eteenpäin ja tietenkin toivoisi myös sitä että voitaisiin voitaisiin edetä kaikilla valtionhallinnon aloilla sillä tavalla

se mitä eduskunta hyväksyy budjetissaan sitten valu senaatti kiinteistöille vuokrissa ja että toiminta pystyttäisiin turvaamaan mitä suuremmat ovat toimitilavuokrat sitä

vähemmän tietenkin jää sitten siitä budjetista käytettäväksi varsinaisen toimintaan nyt tässä hallituksen esityksessä senaatti kiinteistöt liikelaitoksesta muodostetaan kahden liikelaitoksen muodostama senaatti konserni ja senaatti kiinteistöt toimisi emoliikelaitoksena ja puolustuskiinteistöt sen tytärliikelaitoksena senaatti konsernin ylintä ohjausvaltaa käyttäisi eduskunta eduskunta vahvistaisi talousarviomenettelyssä muun muassa liikelaitoksen vuotuiset palvelu ja toimintatavoitteet ja antaisi antaisi suostumuksensa konsernin lainanotolle investoinneille sekä muille sitoumuksille eduskunnan ohjauksen puitteissa puolustusministeriö ohjaisi puolustuskiinteistöjä ja valtiovarainministeriö senaatti kiinteistöjä tulen nyt miettineeksi sitä tulevaa budjettikäsittelyä kun eduskunnalle jää nyt tämä merkityksellinen vaikutus budjettiin niin millä tavalla ohjataan sitten sitten tulevan budjetin kautta toimintaa niin senaatti kiinteistöjen puolella kuin myös

tytäryhtiössä tässä nyt tällä hetkellä totean kun ei enempää tähän lainsäädäntöön vielä ole päässyt tutustumaan että varmasti on erittäin tärkeä asia että että budjettia tarkastellessaan ja sitä hyväksyessään eduskunta ottaa sitten nämä seikat huomioon

arvoisa puhemies täällä on paljon nykypäivänä viljelty sanaa arkijärki hallituksen keskuudessa itse jollakin lailla kuvittelisin omaavani kohtuullisen määrän kuitenkin maalaisjärkeä ja tämä asia oli ensimmäinen joka joka oikeastansa löi minulta jalat alta täällä eduskunnassa olin puolustusvaliokunnan kokouksessa ja kuulin ensimmäisiä visioita tästä asiasta olen viime hallituskaudella ollut hyvin yhtenäinen näkökulma

senaatista pitää erottaa puolustuskiinteistöt minun mielestäni tämä on ollut kaikille aivan päivänselvä asia sekä vasemmalla että oikealla ja keskellä joka paikassa kun minä olin ja siellä kerrottiin että puolustusvoimien hallinnassa olevat kiinteistöt siirretään pois senaatista ja ne sijoitetaan senaatin alle perustettavaan tytäryhtiöön niin kyllä täytyy sanoa että oli

vaikea sulattaa tätä asiaa minun mielestäni tämä on aivan täysin pöyristyttävää että älyvapaata esitystä tuomaan ymmärrä mikä siellä hallitusohjelman kirjauksessa voi olla niin vinksallaan että pitää tällä lailla asian kanssa edetä se olisi kaikista selkeintä kun puolustuskiinteistöt sijoitettaisiin puolustusministeriön hallinnon alle eihän tässä ole mitään tolkkua meillä on senaatti kiinteistöt jossa saako toimitusjohtaja kolmesataatuhatta euroa palkkaa ja jossa ei ole minkäänlaista riskiä viedä eteenpäin ja laskuttaa puolustusvoimia näistä asioista ehkä täällä kun nousivat nämä muutkin alat onko senaatti kiinteistöt jollakin lailla tarpeellinen pitäisikö meillä olla poliisikiinteistöt ja rajakiinteistöt ja puolustuskiinteistöt tämä on käsittämätöntä että pidetään semmoista lypsylehmää

elätetään rinnalla tällaista varmasti siellä on synergiaetujakin mutta ei ole mitään järkeä rakentaa tällaisen senaatti himmelin sisälle mitään mini senaatti himmeliä tässä tämä minun puheenvuoroni tällainen tuottovaade verovaroista seitsemän prosenttia on aivan käsittämätöntä

arvoisa herra puhemies perussuomalaiset puolustusvaliokunnan jäsenet ovat huolissaan puolustusvoimien nopeasti kasvaneista kiinteistökuluista ja ennen kaikkea maanpuolustuksellisen näkökulman puutteesta kiinteistöhallinnossa kun puolustusvoimien kiinteistöt ovat pääosin valtiovarainministeriön alaisuudessa olevan senaatti kiinteistöt liikelaitoksen omaisuutta nyt esillä olevan ehdotuksen mukaisesti valtion kiinteistövarallisuus olisi jatkossa keskitetty kahteen liikelaitosorganisaatioon tähän nykyiseen senaatti kiinteistöt liikelaitokseen ja sille perustettavaan uuteen tytärliikelaitoksena toimivaan puolustuskiinteistöihin yhdessä nämä muodostaisivat senaatti konsernin senaatti kiinteistöjen omistajan hallinnassa oleva ja puolustusvoimien käyttämä kiinteistövarallisuus siirrettäisiin puolustuskiinteistöihin samalla tätä omaisuutta nykyisin hoitavan puolustushallinnon rakennuslaitoksen toiminta siirrettäisiin valtaosin puolustuskiinteistöihin ja joiltain osin senaatti kiinteistöihin puolustushallinnon toimitilojen omistajuutta selvittävän hankkeen keväällä kaksituhattayhdeksäntoista julkaistussa väliraportissa suositellaan että puolustusministeriön hallinnonalalle perustettaisiin puolustuskiinteistöjen omistamiseen ja rakennuttamiseen sekä niiden hoitoon ja ylläpitoon keskittyvä liikelaitos myöskin nimeltään puolustuskiinteistöt arvoisa ministeri suunta on oikea mutta tulisiko puolustuskiinteistöt perustaa täysin itsenäiseksi kokonaisuudeksi puolustusministeriön alaisuuteen kuten asiantuntijat ovat todenneet ei siis tytäryhtiöksi senaatti kiinteistöjen eli valtiovarainministeriön alaisuuteen kiitos

arvoisa puhemies kun keskustelu alkoi siinä oli kolmetoista pyydettyä puheenvuoroa ja laitoin oman puheenvuoroni sinne loppuun sen takia että ajattelin että tämä keskustelu varmaan kulkee suunnilleen niin kuin se on kulkenutkin kuullaan monta puheenvuoroa joissa hyvin kriittisesti suhtaudutaan keskitettyyn kiinteistöomistukseen ja keskitettyyn tilahallintoon itselläni on tästä jonkun verran kokemusta mutta en tietysti tässä senaatin asiantuntija mutta toimiessani yhdeksän vuotta hus yhtymän maamme suurimman kuntayhtymän toimitusjohtajana meillä oli miljoona toimitilaneliömetriä katsoin juuri että senaatti hallinnoi tai omistaa kuutta miljoonaa siis se on vielä kuusi kertaa suurempi ja tämä perusproblematiikka jota tässä joka puheenvuorossa on jollakin tavalla käsitelty tuli kovin tutuksi no en tässä nyt asetu millään tavalla senaatin puolestapuhujaksi myönnän nämä

tässäkin edustaja mäenpää ja monet muut totesivat että onko sitten tarpeeksi sitä asianomaisen hallinnonalan tai toimialan osaamista osaamista siellä ihan tämä sama keskusteluhan käytiin tämän edellisen sote uudistusyrityksen yhteydessä kun oltiin kaikkia suomen sairaaloita keskittämässä maakuntien tilakeskukseen silloin otin itse siihen kriittisen kannan no silloin voisi ajatella että se kanta olisi analoginen tälle niin että kannattaisin itsekin juuri puolustushallinnon omaa yksikköä tämä perusasia kannattaa miettiä ja minusta edustaja purra aika analyyttisesti tätä äsken käsitteli

on on jäsen olemme nimenomaan rajavartiolaitoksen ja poliisin osalta tätä samaa problematiikkaa käyneet läpi eli kyllähän siinä on etunsa että me tietyn osaamisen erikoisalan tässä tapauksessa kiinteistöomistuksen kiinteistön hallinnoinnin isännöinnin kiinteistönhoidon keskitämme ihan niin kuin on järkeä siinä että kuljetuksia keskitetään laboratoriotoimintoja keskitetään sen sijaan että jokainen harrastaisi pienimuotoisesti sitä omaa tuohan se asiantuntemusta mutta siihen pitää sitten pystyä saamaan rahankulku se aito isännyys niin että ei käy niin että

vaikka puolustushallinnon tai poliisin raami on kolme prosenttia mutta kiinteistökulut nousevat kymmenen prosenttia silloinhan se syö juuri sitä varsinaista toimintamenoa eli tähän mekanismiin miten niitä hallinnoidaan ja miten rahoitetaan pitää saada selkeyttä sinänsä en nyt tässä ota kriittistä kantaa tähän ehdotukseen mutta halusin osallistua keskusteluun

siltä varsinaiselta toiminnalta ja se ei ole kestävä tilanne varsinkin kun samanaikaisesti näissä kiinteistöissä on hyvin laajoja sisäilmaongelmia puolustusvoimien osalta kiinteistöjen osuus toimintamenoista on merkittävä kuten täällä on mainittu ne muodostavat yli kahdensadankuudenkymmenen miljoonan euron vuotuisen kuluerän tässä nykymallissa joka on hyvin monimutkainen puolustusvoimat toimii vuokralaisena ja vastaa kohteiden ylläpidosta ja sitten taas vuokranantaja senaatti kiinteistöt vastaa peruskorjauksista ja uudisinvestoinneista ja sitten vuorostaan puolustusvoimat ostaa ylläpitoon liittyvät työt edelleen rakennuslaitokselta on aikaisemmissa selvityksissä tunnustettu että

monimutkaisen hallintomallin avulla ei ole pystytty hillitsemään kiinteistömenojen kasvua ja se on myös ongelmallinen toimitilojen ja kiinteistönhoidon osalta ja ja myös vaarantaa tämän kiinteistökannan arvon säilymisen puolustuskiinteistöille kohdistuu myös ihan erillinen vaatimus tilojen turvallisuudelle varsinkin kun suomen turvallisuusympäristö on muuttunut entistä haastavammaksi ja puolustusvoimien kiinteistöiltä vaaditaan erityistä

ja toimintavarmuutta esimerkiksi kiinteistöautomaatiojärjestelmät on suojattava mahdollisilta kyberhyökkäyksiltä kriittisten kiinteistöjen tiedot on myöskin suojeltava tiedustelutoiminnalta ja minimoitava sitä kautta kaikki haavoittuvuudet on täten ihan välttämätöntä tunnistaa että että tällaisten kiinteistöjen osalta kiinteistöpalvelujen tuottaja on käytännössä strateginen kumppani ja on järkevää että tässä nyt uudistuksella tavoitellaan yksinkertaisempaa hallintoa ja ratkaisua näihin edellä mainittuihin haasteisiin mutta

nytkin on tuonut esiin ongelmia ja kun samaa keskustelua on käyty puolustusvaliokunnassa tuossa koko syksyn ajan ja tästä aiheesta on tullut paljon yhteydenottoja niin kyllä sitten edelleenkin on tarkasti tarkasteltava onko tämä nyt ehdotettu malli se paras mahdollinen ratkaisu varmaan sitten tässä valiokuntakäsittelyjen aikana vielä tähän tähän saadaan lisätarkennuksia kuulemisissa on tullut paljon yhteydenottoja myöskin henkilöstön puolelta ollaan oltu hyvin huolestuneita siitä kuinka tämä uudistus sitten vaikuttaa henkilöstön asemaan ja

arvoisa puheenjohtaja en ota itsekään kantaa tähän hallintomalliin en tiedä ihan varmaan onko tämä nyt sitten aivan optimaalisin malli mutta nyt ihan toista kuin entinen suoraan senaatin alla sekava malli kiinteistöjen ylläpidon ja kustannusten ja huollon ja tukipalveluitten osalta ne tavoitteet mitä talouden osalta nyt sitten tässä on asetettu kyllä tällä mallilla näyttäisivät toteutuvan jos näissä pidättäydytään siellä yksitoista prosenttia maksimissaan olisivat sotilas ja maanpuolustuksen menoista nämä vuokrakustannukset ja ja vuokrataso jäädytettäisiin vuoden kaksituhattakaksikymmentä tasolle jolla mentäisiin vuoteen kaksituhattakolmekymmentäviisi tämähän kuulostaa hyvältä sitten nämä tukipalvelut tavallaan yhdistetään mistä saadaan se kustannussäästö

hyvä että tässä on näin vahva ote otettu tähän henkilöstön asemaan tällä myös sitten osaamista keskittämään ja ja tukemaan myös molempia liikelaitoksia tässä nyt vähän harmittaa että rajavartiolaitos jää nyt aivan samojen ongelmien kanssa tilojen huonon kunnon kosteusongelmien osalta plus sitten näitten vuokrakustannusten osalta jotka joka kerta tulevat kun rajavartiolaitoksen johtoon törmää ensimmäisenä asiana eteen tämä poliisihallinto minusta tällä mallilla varmaan menee eteenpäin tarvetta hioa pitää pitää sitten valiokuntakierroksella teidän miettiä sitten jos peilaa hallitusohjelmaan niin kyllähän tässä hallitusohjelman tavoitteet

oli tarkoitus kysyä ministeriltä äsken mutta aika loppui kesken joten pitää esittää kysymys nyt kun näistä tuottovaateista on ollut aikaisemminkin puhetta ja sitten on katsottu sitä paljonko on tyhjinä kiinteistöjä senaatti kiinteistöillä ja paljonko on vuokrattuja ja tietenkin kun niitä on tyhjinä niin jollakin tavalla täytyy saada kustannettua kiinteät kustannukset niin otetaanko se niistä tiloista mitkä ovat vuokrattuna tuohon edustaja eskelisen kysymykseen nimenomaan justiinsa rajavartioston osalta minäkin olen saanut harvaan asutuilla seuduilla palautetta että siellä on kiinteistöjen paljon korkeampi kuin esimerkiksi markkinahinta varsinkin sitten kun tehdään pientä remonttia hinta nousee heti merkittävästi varmaan rajankin puolelta kannattaisi jollakin tavalla osallistua samantyyppiseen

kiinteistörakenteen muodostukseen kuin puolustusvoimienkin osalta

kiitän joustavuudesta arvoisa puhemies tämä poliisin rajan ja puolustusvoimien kiinteistöjen hallinta ja ne ongelmat ovat meille kaikille piinallisen tuttuja ja meillä varmasti täällä eduskunnassa vallitsee yksimielisyys siitä että asia pitää ratkaista on hienoa että hallitus on tarttunut mutta valitettavasti ministeri paatero minun mielestäni tämä teidän esityksenne ei ratkaise tätä ongelmaa se että kapseloidaan puolustuskiinteistöt valtiovarainministeriön alaisuuteen entiseen senaattiin ei korjaa sitä ongelmaa mitä ollaan lähdetty korjaamaan vaan tämä tulisi toteuttaa siten että tämä koko kiinteistöhallinta puolustuskiinteistöjen osalta siirretään puolustusministeriön alaisuuteen siellä on keskitetysti se osaaminen ja asiantuntemus

kiinteistömassan käyttöön ja ylläpitoon vaaditaan toivon tietysti että eduskunta vielä tältä osin tuunaisi tätä esitystä niin että saataisiin järkevin mahdollinen ja paras mahdollinen ratkaisu tämän tämän ongelman hoitamiseksi olisi ollut hyvä jos poliisi ja rajavartiosto olisivat olleet tässä paketissa mukana mutta varmaankin heidän aikansa on sitten myöhemmin yhdyn täysin edustaja piiraisen näkemykseen siitä että he ovat nyt tässä väliinputoajina ja tarve paremmalle kiinteistöhallintamallille on myös siellä rajan ja poliisin puolella huutava

arvoisa herra puhemies tässä tuli monta asiaa yleisesti senaatista mutta myöskin erityisesti tästä kuitenkin pitää uudelleen todeta että tämä esitys joka nyt on täällä eduskunnalla käsiteltävänä on puolustusministeriön elikkä puolustushallinnon ja valtiovarainministeriön yhteinen esitys elikkä ei ole olemassa enää puolustushallinnon omaa tahtoa ja valtiovarainministeriön omaa tahtoa vaan on yksi esitys josta on kaikki kysymykset käyty yhdessä läpi ja yhteinen tahtotila tähän esitykseen elikkä tämä on kuitenkin se lähtökohta ja tässähän siirtyvät niin kuin todetaan sieltä nykyisin yhdestä senaatista ne kaikki puolustushallinnon kiinteistöt omaan tytärliikelaitokseen ja myöskin se päätösvalta niin että sen puolustuskiinteistöjen hallituksen päättää valtiovarainministeriö mutta esitykset siitä ketkä siellä hallituksessa istuvat tulevat puolustusvoimien puolelta se päätösvalta ja se mitä kiinteistöjä tarvitaan kuinka paljon niille on käyttöä ynnä muuta tulee sieltä puolustusvoimien puolelta tähän tietenkin liittyy se asia mikä täällä myöskin tuli esille liittyen esimerkiksi näihin turva ict järjestelmiin ynnä muihin että ne saadaan pidettyä siellä samoissa käsissä niin että ne ihmiset jotka työskentelevät puolustuskiinteistöissä ovat myöskin turvaluokitusten osalta ja meidän erilaisten tietoliikenneverkkojen osalta juuri ne joilla on käyttöoikeudet näihin näin nämä saadaan hoidettua sitten meillä on yhteisiä hallinnollisia ihmisiä vaikkapa palkanlaskennassa ja muissa toimissa jotka voivat sitten hoitaa asioita molempien puolelta tällä hetkellähän tilanne ei ole ollut ideaali koska meillä on ollut niin että ne kiinteistöt ovat siellä senaatin puolella joka hoitaa peruskorjaukset ja uusinvestoinnit ja sitten toisaalta meillä on tämä kiinteistöjen hoito huolto ja normaali käyttö ollut siellä rakennuslaitoksen valvonnassa tässä on ollut semmoisia kapeikkoja välissä mikä osa näistä tehtävistä kuuluu minnekin ja nyt me saamme ne samaan organisaatioon jotenka uskon että se palvelutaso näiltä osin paranee koska ne samat ihmiset hoitavat sitten yhden kiinteistön osalta kaikkea

kyllä mutta nyt meillä ovat ne täällä samassa niin että ne voidaan yhdistää tämä kysymys rajan poliisin ynnä muiden osalta liittyy siihen että että meillähän oli keskustelussa muistatte turvallisuuskiinteistöt ajatus jossain kohtaa tässä matkalla ainakin tässä ensi vaiheessa tämä on erityisesti tämä puolustuskiinteistöt ja sitten taas ei ole nähtävästi mahdollista tai järkevää ainakaan tässä kohtaa yhdistää niitä kaikkia koska niillä on hyvin erityyppisiä toimintoja se onko tulevaisuudessa eriytettävissä joitain muitakin erillisiä tytärliikelaitoksia tai jotain muuta on sitten toisen keskustelun paikka poliisien kanssa tällä hetkellä jos vastaan tähän senaatin yleisempään puoleen on olemassa erillinen suunnittelu mitenkä poliisien kiinteistökysymykset ratkaistaan

arvoisa herra puhemies täällä pääministeri aiemmin esittelikin tämän hallituksen periaatepäätöksen joka käsittää suunnitelman koronavirusepidemian hillitsemiseksi asetettujen rajoitustoimenpiteiden jatkamiseksi sekä purkamiseksi hallitusti ja asteittain käydyssä keskustelussa käsiteltiin niitä toimia jotka ovat edellytyksenä sille että yhteiskuntaa pystytään avaamaan erityisesti nousi keskusteluun tämä maskisuositus joka omalta osaltaan voisi nopeuttaa yhteiskunnan avautumista ja ikäihmisten pääsyä osallistumaan pääministeri keskustelun aikana totesi että hallitus ei ole kieltänyt maskien käyttöä vaan jokainen voi niitä oman harkintansa mukaan käyttää mutta on todettava että näissä julkisissa tiloissa käytetyistä yksittäisistä maskeista ei ole hyötyä eli niiden hyöty ikään kuin realisoituu vain jos käyttö on laajaa koska maskin käyttäjä ei suojaa itseään vaan hän suojaa niitä läheisiään tai ihmisiä jotka liikkuvat samoissa tiloissa no marinin hallitus kertoi tekevänsä tästä selvityksen olen itse sitä mieltä tätä suojamaskien käytön vaikeutta on liioiteltu maskit ja niiden käyttö eivät ole mitään rakettitiedettä jos kotihoitajien kankaiset kasvomaskit tai huivit riittävät vanhusten suojaksi niin miksi ihmeessä ne eivät suojaisi myös muissa sosiaalisissa tilanteissa tutkimusnäyttöä ja kansainvälisiä kokemuksia löytyy runsaasti ja ajattelen että suomalaiset eivät ole sen tyhmempiä kuin vaikkapa saksalaiset tai belgialaiset oppimaan kasvomaskien käyttöä eli ei mielestäni tarvitse erikseen nimenomaan suomalaisten kohdalla tutkia kykenevätkö he oppimaan kasvomaskin oikeaa käyttöä

ajattelen että erityisesti yli seitsemänkymmentä vuotiaiden kohdalla heiltä on on alkanut tulla yhä enemmän surullisia viestejä synkistä näköaloista kun on sellainen tunne että erityissuosituksille ei ole näköpiirissä loppua tämä suojamaskikäytäntö tietenkin yhdistettynä turvaväleihin ja hyvään hygieniaan voisi tuoda mahdollisuuden heillekin nopeammin päästä osalliseksi yhteiskunnan toiminnoista

ja valmiuslaki rajoittaa ihmisten elämää hyvin poikkeuksellisella tavalla muistan kuinka silloin maaliskuun seitsemäntenätoista päivänä martin scheinin kritisoi näitä poikkeusolojen perusteita joihin hallitus viittasi omassa perustelumuistiossaan ja totesi että ne eivät silloin olisi täyttyneet ja ja totesi se on poikkeuslaki ja sitä käytetään vain poikkeusoloissa silloin on olennaista että sitä käytetään vain silloin kun poikkeukselliset olot ovat käsillä ja hän totesi silloin nyt ikään kuin varmuuden vuoksi ennakoivasti otetaan jo käyttöön sellaisia kriisivaltuuksia joihin tämä nykyinen tilanne ei anna oikeutta tässä on kyse lainvastaisuudesta ja perustuslainvastaisuudesta

martin scheinin totesi että houkutuksena onkin saattanut olla ottaa käyttöön valtuuksia joille ei ole vielä perusteita hänen mielestään olisi pitänyt maaliskuussa edetä askel askeleelta ja turvautua aluksi pienempiin valtuuksiin nytkin ehkä hieman itse ajattelen niin että onko tässä tilanne että nämä valmiuslait ja poikkeustila jätetään

nimenomaan niitä nyt valtaosa käytössä olevista on mielestäni tätä perustuslakivaliokunnan on syytä huolellisesti tarkastella voisin kysyä esimerkiksi miksi on välttämätöntä pitää kahvilat ja lounaspaikat suljettuina vielä koko toukokuun esimerkiksi sellaisessa kunnassa jossa ei ole viime aikoina tai itse asiassa koko epidemian aikana ollut

hallitus perusteli sitä nimenomaan juridisella näkökulmalla ja totesi että ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin avata nyt voi hyvin kysyä millä tavalla se tilanne poikkeaa näistä kahviloista ja ravintoloista joiden perustuslaillista elinkeinovapautta ja omaisuudensuojaa rajusti loukataan edustaja räsänen nosti hyvin esille yli seitsemänkymmentä vuotiaat ja itse pidän välttämättömänä että heidän tilannettaan arvioidaan uudelleen onko tilanne se että me nyt suojaamme näitä seitsemänkymmentä vuotta täyttäneitä ihmisiä ja eristämme heidät omaan kotiinsa lähes vankilan

missä me elämme me voisimme yhteiskuntana joustaa näiden ikäihmisten suuntaan enempi ja tarjota heille mahdollisuuksia entistä paremmin osallistua yhteiskunnan eloon esimerkiksi kun kirkko on nyt avaamassa jumalanpalveluksia niin sain huolestuneen viestin eräältä hieman vanhemmalta rouvalta että että kyllä jumalanpalvelukset alkavat mutta emmehän me ikäihmiset sinne saa mennä kyllä pitää saada mennä ja minun mielestäni meidän yhteiskunnan on siinä joustettava ja annettava tilaa näille ikäihmisille esimerkiksi päästä kirkkoon mutta myös kauppaan apteekkiin ja sentyyppisiin tilanteisiin ilman että näiden ihmisten

lähimmäisenrakkautta tuntevan otteen näitä ikäihmisiäkin kohtaan

arvoisa puhemies minulle jäi epäselväksi oliko tämä kolme minuuttia vai viisi kun edustaja heinonen puhui neljä minuuttia kolmekymmentä sekuntia eli tämä on siis viisi minuuttia

kuukausi sitten kun me ensimmäisen kerran jatkoimme näiden valmiuslain tiettyjen pykälien käyttöä minulla jäi käyttämättä puheenvuoro tästä kahdeksannestakymmenennestäkahdeksannesta pykälästä johtuen siitä että ajankohta oli epäedullinen nyt tällä hetkellä olen oikein odottanut vuoroa että tämä tulisi vaikka meitä ei nyt niin monta täällä ole haluan tähän erityisesti kiinnittää huomiota toteaisin että debattiosuus tästä aiheesta oli kyllä mielenkiintoinen kirjasin tänne muistiinpanoihin että keskustelu velloi maataloudesta maskeihin kolerasta kouluihin ja aika harva puhui tästä varsinaisesta asiasta kiitän edustaja heinosta siitä että hän äskeisessä puheenvuorossaan puhui nimenomaan valmiuslaista eikä kaikesta mahdollisesta mihin se saattaa sinänsä taustana tässähän on nyt kysymys viidestä pykälästä ja erityisesti terveydenhuoltoon liittyvät kahdeksankymmentäkuusi ja kahdeksankymmentäkahdeksan ovat nyt mielenkiintoni kohteena tämä pykälä liittyy kiireettömän hoidon asioihin voi olla että salissa nyt oleville henkilöille tämä on aika tuttu mutta ehkä noin laajemmin laajemmin ei ole mitä se käytännössä tarkoittaa sairaanhoitopiireille on viimeisten vuosien aikana langetettu silloin tällöin miljoonien eurojen uhkasakkoja yksikään sairaanhoitopiiri ei ole joutunut niitä maksamaan koska ollaan yleensä saatu ne jonot poistettua sen uhkasakon alla ollessa kysymys on siitä että on olemassa nämä kolmen kuukauden ja kuuden kuukauden aikarajat kiireettömälle hoidolle nyt oli perusteita sille että me luovuimme tästä pakosta joka olisi saattanut johtaa siis todella uhkasakkoihinkin koska on keskitettävä resursseja nyt akuuttiin eli tämän koronainfektion mutta niin kuin täällä on aiemminkin tuotu ilmi tämä heiluri jos vertauskuvallisesti sanon heiluri on nyt heilahtanut toiseen äärilaitaan kiireetöntä hoitoa on purettu enemmän kuin olisi tarpeen ja toisaalta myös potilaat ovat itse omalla käytöksellään reagoineet niin että tällä hetkellä kiireetön hoito ei toteudu kuin ehkä tietyiltä osin kolmekymmentä viisikymmentä kuusikymmentä prosenttisesti ja tästä alkaa muodostua suuri terveydenhuolto ongelma se on täällä salissa tuotu esille sen takia vetoaisin tässä nyt että meidänhän on pidettävä tämä pykälä voimassa

arvoisa puhemies tosiaan epidemian nitistäminen on kaikkein tärkeintä mutta samalla kun me käymme nyt keskustelua valmiuslain toimivaltuuksien jatkamisesta puhumme hyvin laajasti suomen yhteiskuntaan liittyvistä kysymyksistä kuten esimerkiksi rajoituksista kansalaisten perusoikeuksiin niin kuin aikaisemmin täällä on keskusteltu uudenmaan sulun yhteydessä kun sitä sulkua käynnistettiin ja sitten kun sitä päätettiin silloinhan todettiin että liikkuminen ja ja ihmisten siirtyminen paikasta toiseen on perustuslaillinen oikeus perusopetuksen osalta kun on mietitty mitenkä tilannetta jatketaan on myös mietitty sitä

miten perusoikeuksien näkökulmasta tällainen sinänsä toimiva etäopetus nyt sitten toimii oppivelvollisuuden näkökulmasta arvoisa puhemies yksi elementti on laillisten elinkeinojen harjoittaminen ja nyt olemme tämän epidemian hillitsemiseksi laittaneet ravintolat kiinni ja siltä osin puuttuneet elinkeinovapauteen pääministeri totesi päivällä avauspuheenvuorossaan että ensimmäinen kuudetta alkaen avataan ravintoloita asteittain ja hallitusti se oli erinomaisen tärkeä linjaus samalla kuitenkin muistuttaisin siitä että kun näitä ravintoloihin liittyviä lakeja käytiin lävitse niin muun muassa talousvaliokunta ja myös perustuslakivaliokunta totesivat yksiselitteisesti että epidemian niin salliessa pitää näitä rajoituksia voida purkaa myös alueellisesti tämä seikka tuli itselleni kyllä vahvasti mieleen kun katsoin näitä epidemiatilastoja esimerkiksi pohjalaismaakuntien osalta kolmessa pohjalaismaakunnassa yksittäisiä tartuntoja kahden viiva kolmen viikon aikana ja kun mietitään perustuslakivaliokunnan lausuntoa talousvaliokunnan lausuntoa että epidemian niin salliessa niin kyllä minä nyt viestittäisin perustuslakivaliokunnalle hyvin hyvin vahvasti sitä näkökulmaa että nyt voitaisiin käyttää sitä

arvoisa herra puhemies hallitus on saanut kansalaisten ja yritysten tuen koronapandemian hoitamisessa osin pyytämällä ja osin määräämällä luottamus on kuitenkin lunastettava hallituksen ongelma ei ei ole hyvien aikomusten teorioiden selvitysten suunnitelmien tai edes rahan puute hallituksen ongelma toteutus niin sanotut puolueettomin asiantuntijavoimin laaditut suunnitelmat ja ohjeet menevät toteutusvaiheessa pieleen siksi etteivät ne kohtaa todellisuutta oli kyse sitten testauksesta suojautumisesta koulujen avaamisesta tai yritysten talouskriisin hoitamisesta koulujen avaamisessa ollaan matkalla kohti suurta riskinottoa ei lasten ja nuorten tulevaisuus kahteen ylimääräiseen kotonaoloviikkoon kaatuisi mutta ne voisivat monen rakkaan hengen koronasta kärsineiden yritysten pelastamisyritykset näyttävät kerta toisensa jälkeen menevän pieleen yritystuissa otettiin räjähtävä lähtö kun valittu väärä työkalu laukesi syliin eikä tilanne ole korjautunut kuten kuuluisi yritysten tukemisella on nyt kiire eikä uusiin mokiin ole varaa siksi mediassa olevat tiedot uudesta yritysten yleistuesta nostavat hiukset pystyyn tuessa mekaanisesti huomioitavat tiedot yritysten kiinteistä kuluista kuten vuokrista saataisiin kuulemma verottajalta arvoisa hallitus verottajalla ole sellaista lasipalloa josta se näkisi yrityksen kiinteät kulut tulorekisteristä alv tilityksistä veroilmoituksista tai tilinpäätöksistä niitä ei näe vain yritys itse tietää kiinteät kulunsa jos valmistelevat ministerit ovat nyt tällaisen luulon varassa suosittelen keskustelemaan vielä jonkun sellaisen kanssa jolla on todellista kokemusta yritysten laskentatoimen omakohtaisesta hoitamisesta ainoa järkevä tukimuoto on koronan takia menetetyn myynnin kompensoiminen ja se että yritys saisi käyttää rahat mihin tarvitsee selvitäkseen hengissä pois lukien tietenkin voitonjako tämän tuen on nyt onnistuttava ykkösellä ja pian kiitos

puhemies tämä hallituksen uusi strategia pitäisi kyllä nimetä toisin ei pitäisi pelottaa kansalaisia hybridistrategia termillä vaan puhua mieluummin siitä mistä on kysymys että pidetään epidemia ja pandemia tiukasti hallinnassa rajataan sitä ja vähennetään minimiinsä sekä terveydelliset sosiaaliset että taloudelliset vahingot tämän kannalta on informaatio mitä kansalaisille keskustelussa on viitattu tähän thln ja osin hetemäen työryhmän raporttiin että siellä on kiistämättä aika ristiriitaista ainesta juuri riveillä ja rivien väleissä siitä onko siellä taustalla tällainen laumasuoja ajattelu ja se sitten ikään kuin lipsahtaa joihinkin teksteihin olisi korkea aika varmasti tarkistaa nämä tekstit että ne eivät olisi ristiriidassa hallituksen sinänsä johdonmukaisen ja selvän politiikan kanssa tärkeätä on myöskin asiantuntijatiedon käyttäminen mahdollisimman monipuolisesti kuten on nyt pitkään jo todettu niin me emme tiedä tätä covid yhdeksäntoista koronaviruksen käyttäytymistä liian paljon on vielä harmaan ja mustankin peitossa siitä silloin ei jonkin auktoriteettiaseman perusteella pidä liiaksi uskoa yhteen asiantuntijatahoon vaan pitää antaa kaiken tiedon vaikuttaa siihen että löytyvät sitten ne varmimmat ja oikeimmat tiedot joiden pohjalta päätöksiä

tätä samaa keskustelua on käyty mitä olen seurannut kaikissa maissa kun näitä torjuntastrategioita on tehty mutta meidän omaan perinteeseemme laajan julkisuusperiaatteen maana erityisesti suomessa ja pohjoismaissa kuuluu se että annetaan kaiken tiedon kukkia ja sen perusteella sitten tehdään mahdollisimman viisaita ja järkeviä ja analyyttisia ratkaisuja poliitikkojen toimesta nyt tarvitaan sitten eriytyneempää jatkostrategiaa ja nyt annettiin tässä hallituksen uudessa strategiassa pohjalinjat mutta tarvitaan paljon konkreettista eriytyneempää päätöksentekoa keskustelussa on viitattukin siihen missä sitä eriytymistä tarvitaan alakohtaisia suosituksia ratkaisuja osin tarvitaan myös alakohtaista tilapäisen lainsäädännön valmistelua vaikkapa juuri nuo ravintola alan jatkotoimet sitten ensimmäinen kuudetta jälkeen ja ja sitten tarvitaan myöskin tätä alueellista eriyttämistä siellähän on jo lainsäädännön pohjat esimerkiksi tässä ravintola alan laissa erillislaissa siellä on lueteltu maakunnittain nämä toimenpiteet helppo tavallaan sitten myöskin jatkotoimia rajata alueellisesti oikein perustuslakivaliokuntaan viitattiin sillä on tietysti se ongelma että se ei voi työntää narulla perustuslakivaliokunta käsittelee vain niitä esityksiä jotka sinne tulevat hallitukselta ja ei voi toisinpäin antaa ohjeita mitä muuta pitäisi tehdä tai mitä toisin mutta eduskunnalla kokonaisuutena on tietysti näitä poliittisia välineitä millä voidaan toivomuksia ja velvoitteita hallitukselle päin asettaa mahdollisimman oikeista ja tehoavista

arvoisa puhemies pääministerin selonteko tänään oli selkeä kuvasi että hallituksella on tilanne hyvin hallinnassa koronaviruksen kaikki monimutkaisetkin perusasetelmat kyetään hallitsemaan tässä ihmettelin edustaja ranteen puheenvuoroa äsken siitä että toteutus on epäonnistunut kun katsoo näitä kansainvälisiä vertailuja niin suomeen viitataan jatkuvasti maana joka on ehkä kaikkein tehokkaimmin ja parhaiten onnistunut toteuttamaan oikeita toimia rajoittavat toimet ovat olleet oikea aikaisia ehkä jopa hieman etuaikaisiakin ja nyt näitä rajoitusten lievennyksiäkin yhtä lailla tehdään oikein tilastot ovat sikäli mielenkiintoisia että suomessa kuolleisuus on suhteessa kokonaisväkilukuun kaikkein pienintä

tämä on aidosti ikäihmisten sairaus niin kuin infektiosairaudet ovat yleensäkin mutta tämä erityisesti on sitä kahdeksankymmentäneljä vuotta on se mediaanikuolleisuusikä suomessa niissä noin kuolleessa jotka suomessa tällä hetkellä on kun katsotaan sitä jakaumaa vielä täsmällisemmin niin seitsemänkymmentä prosenttia on yli kahdeksankymmentä vuotiaita niistä jotka ovat menehtyneet tähän tautiin seitsemänkymmentä viiva seitsemänkymmentäyhdeksän vuotiaita on viisitoista prosenttia ja loput se toinen viisitoista prosenttia sitten alle seitsemänkymmentä vuotiaita aidosti on kyse yli kahdeksankymmentä vuotiaiden ihmisten taudista mutta se koskettaa myöskin tätä seitsemänkymmenen ikäluokkaa nyt olemme kuitenkin tilanteessa että tämä tauti ei sillä tavalla ole hallinnassa että tämä tulee jäämään meidän keskuuteemme me emme tästä selviä ihan yhdessä rytäkässä ja siinä suhteessa nyt on tärkeätä että näitä rajoitustoimenpiteitä lähdetään tietoisesti ja hallitusti hellentämään ja kyllä me tulemme siihenkin tilanteeseen että meidän täytyy eriyttää tarkemmin tämä niin sanottu ikäihmisten riskiryhmien kategoria meillä on hyvin paljon yli

ihmisiä jotka ovat hyväkuntoisia ja nyt tämä normaalin elämän tietyntyyppinen palauttaminen täytyisi mahdollistaa ihmisten kohtaaminen tietenkin liikkuminen ulkoilu erityisesti ei sitä ole edes kielletty vaan pikemminkin suositeltu ylläpitää kun tilastoja käy tällä hetkellä läpi ja

niin meillä on noin uusmaalaista jotka ovat saaneet tämän tartunnan jos se kerrottaisiin vaikka kymmenellä jotta saataisiin todellinen tartunnan saaneiden määrä niin liikutaan kolmessakymmenessäviidessätuhannessa se tarkoittaa että kaksi prosenttia uusmaalaisista tällä laskelmalla olisi sen tartunnan piirissä yhdeksänkymmentäkahdeksan prosenttia ei olisi vielä tätä tautia kohdannut tämä on meidän keskuudessamme ja meidän täytyy asteittain pyrkiä yhteiskuntaa kehittämään erityisesti myöskin nämä ikäihmiset ottamaan huomioon niin että he pääsevät lähes normaalin elämän alkuun noudattaen kuitenkin niitä hygienia ja muita määräyksiä

arvoisa herra puhemies yhteinen tehtävämme on rakentaa luottamuksen yhteiskuntaa on tärkeää että kansalaisilla on vahva myös poikkeusolojen keskellä että uskaltaa ulkoilla käydä kaupassa uskaltaa päästää lapset kouluun ja päiväkotiin avaamme suomea vähitellen harkitusti ja asteittain kohti kesää hallituksen jatkamat valmiuslain asetukset on tehty tämän hetken tautitilanteen valossa ne tulevat seuraavaksi perustuslakivaliokunnan jälkitarkastukseen asetukset rajoittavat edelleen perusoikeuksiamme riskiryhmien suojelemiseksi ja tehohoidon kapasiteetin varmistamiseksi rajoitusten tulee olla edelleen välttämättömiä ja oikeasuhtaisia on tärkeää että perustuslakivaliokunnan toimintaa ei politisoida vaan siellä tehdään puoluepolitiikasta riippumatonta oikeudellista perustuslaillista ja ihmisoikeussopimukseen liittyvää arviointia tämäkin lisää osaltaan kansalaisten luottamusta ja turvallisuudentunnetta arvoisa puhemies olemme tekemisissä vakavan sairauden kanssa jota testaamme jäljitämme eristämme ja hoidamme suomessa on kuollut noin kaksisataaviisikymmentä ihmistä koronan vuoksi läheisen menettäminen on aina kipeä asia monessa kodissa on nyt surua on toki muitakin vakavia sairauksia joihin kuollaan ja myös niitä pitää pystyä hoitamaan arvoisa puhemies ei ole syytä kylvää koronapelkoa eikä hysteriaa tällaisesta epävarmuudesta ja pelosta kertoo sekin että kaikkiin rajoitustoimien purkamisiin näytetään reagoivan voimakkaasti tunnepohjalta jos etsimme syyllisiä ja virheitä rajoitustoimien hallittu ja asteittainen purkaminen ei etene toivotulla tavalla hoitajat ja viranomaiset ovat tehneet parhaansa kiitos siitä heille jos syyllistämme esimerkiksi hoitajia ja hoivakoteja iäkkäiden kuolemista se voi saada aikaan ohjeiden tulkintaa varman päälle ja ehkäistä ja hidastaa esimerkiksi ikäihmisten tapaamisten turvallista järjestämistä tai potilasta ja omaisia kunnioittavan saattohoidon toteuttamista

arvoisa puhemies huoltovarmuuden näkökulmasta tätä koronakriisiä ja rajoitusten purkamista olen tässä miettinyt ja haluan esittää siihen pari näkökulmaa tänäänkin ovat mtvn uutiset uutisoineet että koulujen avaamisella voi olla katastrofaalisia vaikutuksia lapset levittäisivät koronavirusta jopa oireettomina tämmöisiä uutisia kun lukee niin se varmasti pistää ihmisiä miettimään aika paljon sitä asiaa mikä tässä nyt on tärkeätä ja mikä on hallituksen linja ja hyvin monia vanhempia varmaan jännittää tämä tilanne laittaa lapsia kouluun

itseäni hiukan mietityttää tässä erityisesti se kun on tullut lukuisia yhteydenottoja alkutuotannossa olevilta ihmisiltä ei niinkään tuolta puutarhapuolelta mutta eläintuotannosta elikkä maidontuottajilta ja sianlihantuottajilta heillä on peltotyöt tällä hetkellä etelä suomessa saattaa olla osin tehtynä mutta tuolla hiukan pohjoisempana on nyt erittäin tärkeä aika tämän vuoden sadon saamiseksi ja onnistumiseksi heitä suoraan sanoen hiukan jännittää tämä tilanne voivatko he laskea lapsensa kouluun turvallisin mielin vai onko mahdollista että lapsi tuo sieltä tämän viruksen kotiin ja

talon isäntä tai emäntä kumpiko siellä nyt tilaa hoitaakaan sairastuu

olisi ollut mahtavaa jos olisi ollut ministeri paikalla mutta jollakin tavalla olisi nyt

syytä laittaa vanhemmille selkeä viesti millä edellytyksillä lapsi voi jäädä pois niin ettei sitä tarvitse arpoa tai ei tarvitse jännittyneenä viedä lasta kouluun tai laittaa matkaan sinne on myöskin muita semmoisia huoltovarmuuden kannalta tärkeitä aloja energiakuljetukset ja ja varmaan lukuisia lukuisia muita ammatteja joissa tällainen vanhempien jonkinlainen huoli tästä aiheesta saattaa tulla kyseeseen minun mielestäni olisi ollut hyvä

edelleen tarjota mahdollisuutta siihen että lapsi voisi jatkaa etäopetuksessa kiitoksia

arvoisa puhemies kuulimme tänään iloisen uutisen pääministeri kertoi että viruksen leviäminen on saatu hallintaan kun tilanne on hallinnassa niin se tarkoittanee sitä että kaikki tartuntaketjut tiedetään tarkasti ja on olemassa reaaliaikainen tieto epidemian tilasta päivän tasalla mikä tärkeintä jos tilanne on hallinnassa yllätysten mahdollisuus on hyvin pieni muussa tapauksessa tilanne ei ole hallinnassa toivon että väärää tilannekuvaa ei lietsota poliittisten pisteiden saamiseksi arvoisa puhemies koulut viikon päästä näin päätti hallitus yli kymmenen hengen ryhmät on kuitenkin suositeltu kiellettäväksi ensimmäinen kuudetta saakka tämä luo varmasti ristiriitaisia tilanteita tuolla arjessa toivoisinkin että sieltä tulisi vähän tarkennusta näihin näihin säädöksiin joita suomalaiset ovat kiitettävästi totelleet mietin miten hallitus kuvittelee koulujen järjestävän turvavälit kun normaalioloissa siellä ei tahdota saada yhtä koulukiusaajaa kuriin täällä salissa on tänään hyviä puheenvuoroja tässä kun ministeri oli kertonut kertonut iloiset terveiset niin hallituspuolueiden jäsenet nimenomaan painottivat että hallituksen linja on estää ja hidastaa viruksen etenemistä suomessa estää ja hidastaa samaan aikaan kuitenkin hallitus sulloo kymmeniätuhansia lapsia tila autoihin ja pikkubusseihin koulukuljetuksissa joissa tauti leviää varmasti jos ja kun se siellä vielä jyllää

itse katsoisin että vastuullisuus ja ja sellainen rehellinen tilanteen tasalla oleminen olisi nyt se paras keino lähteä lähteä etenemään ja poliitikkojen tulisi mielestäni katsoa ei missään tapauksessa tietenkään tässä mitään lietsomista saa olla mutta kyllä tällainen hallituksen keskustelu mitä kuuntelin tuossa alkukeskustelussa että kun toisaalta sanotaan että estetään ja hidastetaan ja toisaalta lyödään koululaiset me kaikki tiedämme että maaseudulla kuljetukset suoritetaan useimmiten pikkubusseilla esimerkiksi syrjäkyliltä haetaan kymmenen kymmenen lasta ja bussiin mahtuu kaksitoista niin siellä on aika tiukka tunnelma tämä kuvio ei toimi käytännössä vaikka ministeriaitiosta kuinka kauniisti sanotaan että pidetään huoli että turvavälit säilyvät arvoisa puhemies toivon että hallitus kiinnittää huomiota tällaisiin seikkoihin ja toivon todellakin että tämä koulujen avaaminen ei tuo tullessaan sitä mitä moni asiantuntija pelkää terveyttä kaikille

arvoisa puhemies päivällä tuolta huoneesta keskustelua kuunnelleena muutamia kommentteja ihmettelin kun väitettiin että hallituksella ei ole kansan luottamusta jopa eduskuntatutkimus on ihmetellyt hallituksen korkeita kannatuslukuja näin poikkeuksellisina aikoina mutta tähän varsinaiseen keskusteluun minusta hallitus on onnistunut tähän asti hyvin itse olen sitä mieltä suomessa on kasvu saatu pysähtymään rajoitustoimenpiteillä ja ihmiset ovat arjessa noudattaneet aika hyvin hyvin tätä ohjeistusta tällä hetkellä on useita maakuntia missä ei ole yli viikkoon ollut yhtään tartuntaa kun katsoin viimeisen vuorokauden luvut niin taitaa olla viimeisen vuorokauden luvuista kahdeksankymmenen viiva yhdeksänkymmenen prosentin väliin tartunnoista pääkaupunkiseudulla uudellamaalla tämä on se tilanne ja nyt sitten kun näitä rajoitteita puretaan harmi ministerit ole paikalla nouseekin kysymys niin yleisötapahtumien harrastamisten kuin sitten ravintoloiden ohjeistuksen ohjeistuksen osalta ministeriöiltä avien suuntaan että annetaanko siinä minkäännäköisiä väljyyksiä sitten paikallisille aveille aveille tulkita sitä alueen tilannetta

näistä toimenpiteistä erityisesti olen iloinen että samaan aikaan kun koulut avataan niin myös sitten lasten ja seurojen harrastustoiminta niin liikunnan liikunnan kuin kulttuurin osalta

liikkeelle ja kesäkuun alussa myös sitten kilpailutoiminta tämä on äärimmäisen tärkeää monelle järjestölle ja seuralle jotka tätä toimintaa pyörittävät suurin kysymysmerkki on ehkä ehkä sitten kun jalkapallon ja pesäpallon pääsarjat käynnistyvät miten ne pystyvät sitten taloudellisesti viemään kauden läpi voi olla että syksyllä on sitten pelastusoperaatio jos jos näihin yleisömääriin ei kesken kesän yleisötapahtumien osalta puututa toivotaan että olen väärässä no eniten tässä salissa on puhuttanut sitten tämä ikäihmisten asema ja arki se on ihan inhimillistä kun rajoitteet edelleen heidän osaltaan ovat voimassa hienoa että sosiaali ja terveysministeriö miettii nyt pystyttäisiinkö tietyin reunaehdoin näitä väljentämään se olisi äärimmäisen tärkeätä niille ihmisille ihmisille ketkä noudattavat täydellisesti tätä ohjeistusta eihän ketään ole tälläkään hetkellä sidottu sinne seinien sisään ja liikkuminen on ollut mahdollista mutta suomalaiset ovat kuuliaista kansaa ja noudattavat näitä pitää tietysti muistaa että se taudinkuvahan ei ole muuttunut miksikään

kun stm tätä miettii

arvoisa herra puhemies täällä on käyty keskustelua yli seitsemänkymmentä vuotiaiden mahdollisuudesta osallistua edustaja heinonen puheenvuorossaan nosti esiin kysymyksen mahdollisuudesta päästä jumalanpalveluksiin ja ja itsellenikin näitä kysymyksiä on tämän päivän aikana tullut toivonkin että erilaisten kulttuuritilaisuuksien järjestäjät ja seurakunnat huomioisivat nämä yli seitsemänkymmentä vuotiaat ja muut riskiryhmiin kuuluvat jotka ovat noudattaneet kiltisti näitä suosituksia karanteenioloista tähän saakka ja esimerkiksi järjestäisivät erillisiä tilaisuuksia erillisiä jumalanpalveluksia näille henkilöille vähän samaan tapaan kuin kaupoissa on aamulla kun liike on vielä puhtaimmillaan järjestetty riskiryhmille mahdollisuus asioida ennen ennen muita asiakkaita mutta on aika merkillistä ja tulee myös paljon palautetta siitä että samaan aikaan kun näitä yli seitsemänkymmentä vuotiaita ja riskiryhmiin kuuluvia suojellaan vahvoilla karanteenisuosituksilla sitten toisaalta riskiryhmiin kuuluvat esimerkiksi terveydenhuollon työntekijät tai nyt opettajat eivät mielestään saa suojelua eivätkä pääse sellaisiin tehtäviin joissa voisivat olla altistumatta koronavirukselle esimerkiksi lääkäriliiton selvityksen mukaan vain puolet riskiryhmiin kuuluvista lääkäreistä vähemmän riskialttiisiin tehtäviin eli yli kuusikymmentä vuotiaat riskiryhmiin kuuluvat lääkäritkin ovat joutuneet koronapotilaita hoitamaan samoin olen tänään saanut yhteydenottoja yli kuusikymmentä vuotiailta riskiryhmiin kuuluvilta opettajilta joiden puolisokin saattaa kuulua riskiryhmään he ovat yrittäneet saada esimerkiksi palkatonta virkavapaata näiden kahden viikon ajaksi mutta se ei ole onnistunut jotkut ovat ihmetelleet mikä ihmeen maaginen raja siinä kuusikymmentä ja seitsemänkymmenen vuoden välissä menee kun seitsemänkymmentä vuotiaita suojellaan niin vahvoin toimenpitein ja lähes seitsemänkymmentä vuotiaat toisaalta eivät sitten saa suojelua vaikka sitä erityisesti pyytäisivät ja vaikkapa palkatonta virkavapaata yrittäisivät hakea on tärkeää että näiden toimenpiteiden kohdalla kansalaiset kokevat että ne ovat oikeudenmukaisia ja perusteltuja ja sen takia on tärkeää että näistä käydään keskustelua

arvoisa puhemies tämän koronaepidemian aikana matematiikka tilastotiede ja epidemiologia ovat kokeneet varsinaisen renessanssin ja itsekin tässä nyt muutaman keskeisen numeron haluan aluksi todeta

meidän väkiluvustamme se on sama osuus kuin saksassa oli kaksi viikkoa sitten silloin he olivat tehneet testin kahdelle prosentille koko väestöstään ja minun mielestäni saksassa on ylipäätään tehty aika järkeviä toimenpiteitä tässä asiassa viimeisen viikon aikana uusia tartuntoja tuli kuusisataakuusikymmentäseitsemän eli vaikka me olemme testanneet enemmän niin nyt me löydämme kuitenkin aika maltillisen määrän mutta tämä kertoo juuri siitä mikä täälläkin on sanottu että ei tämä epidemia millään tavalla ohi siis tietenkään ole vaikka siinä on tämmöisiä

maamme kahdestakymmenestä sairaanhoitopiiristä kaksi sairaanhoitopiiriä joissa on eniten tartuntoja eli suuri uusimaa ja pieni länsi pohja kun laskee niiden tartunnat yhteen ja vertaa niiden yhteiseen väkilukuun niin sataatuhatta asukasta kohti tartuntoja on kaksisataakaksikymmentäneljä koko muu suomi yhteenlaskettuna on kolmekymmentäyhdeksän tämä on siis

suurempi kuin viisinkertainen ero eli tämä kertoo että meillä on kyllä hyvin erilaiset tilanteet niin kuin täällä on täällä on viitattu kuolleisuus toistaiseksi on ollut tämä on satatuhatta asukasta kohti kun nyt on puhuttu tästä hallituksen strategiasta niin minun mielestäni siinä arvostelussa on kyllä nyt vähän tämmöisiä semanttisia piirteitä sanoisin näin että mitä muuta se on kuin sitä tukahduttamista että me pyrimme testaamaan testaamaan enemmän eli etsimään tartuntoja esille ja sitten kun löydämme niin järjestämään sen eristyksen sitten jäljittämään niitä kontakteja ja vielä järjestämään heille karanteenit ja testaamaan heitä sehän on juuri sitä tukahduttamista mutta kun puhutaan hybridistä eli kahden keinon strategiasta sen rinnalla kulkevat nämä rajoitukset

arvoisa puhemies hallitus on antanut asetukset eräiden valmiuslain toimivaltuuksien jatkamisesta mutta osa osa näistä rajoituksista joita koronaa varten on tehty päättyy kuitenkin jo ensi viikolla ja odotettavissa onkin että tartuntojen määrä kääntyy jälleen nousuun tätä rajoitusten purkamista varten olisi mielestäni tarvittu vahvempaa tutkimustietoa esimerkiksi lasten saamista koronatartunnoista tai tartuttavuudesta sitä ei maailmallakaan juuri vielä ole arvoisa puhemies rokote ja lääketutkimus ripeästi mutta rokotetta odotellessa epidemian eteneminen on kuitenkin pyrittävä pysäyttämään perinteisemmin keinoin siinä meille mallia voi näyttää muun muassa suunnilleen suomen kokoinen uusi seelanti joka on ilmoittanut saaneensa taudin kuriin kovilla rajoituksilla sen esimerkki osoittaa että taudin tukahduttaminen on on mahdollista vaikka muutakin on julkisuudessa väitetty tuoreen tiedon mukaan tukahduttamisen puolesta aikovat ensi viikolla vedota myös myös kymmenet suomalaiset tieteentekijät ja toivonkin hallituksen kuuntelevan heitä aidosti epidemian tukahduttaminen olisi hyväksi sekä terveyden että talouden kannalta elinkeinoelämän valtuuskunnan ekonomisti sanna kurronen on todennut kantanaan että suomen tulisi painaa epidemia mahdollisimman pieneksi ja se matalana jotta voimme alkaa palata kesällä kohti normaalia tämä on hyvin ymmärrettävä näkökulma sillä jos kotimaista kulutusta halutaan vauhdittaa niin täytyy ihmisten ensin tuntea olevansa turvassa arvoisa puhemies täällä viitattiin näihin maakunnallisiin eroihin onkin selvä että tautitilanne on selvästi pahin pääkaupunkiseudulla jonka hieman yli miljoonan ihmisen väestöön on kohdistunut peräti noin kuusikymmentä prosenttia koko maan tartunnoista siis väestömäärään suhteutettuna uudellamaalla on tartuntoja ollut noin kuusinkertainen määrä muuhun maahan verrattuna toisaalta thln vasta ainetutkimuksen alustavien tulosten mukaan immuniteetin saaneita on jopa uudellamaalla varsin vähän ja se on vahva merkki siitä ettei piiloon jääneiden tartuntojen määrä ole kovin suuri sen vuoksi rajoitustoimia ei pidä purkaa hätäisesti eikä harkitsemattomasti varsinkaan koronasta pahiten kärsivillä alueilla pikemminkin erityisesti pääkaupunkiseudulla tarvittaisiin mielestäni tiukempia rajoitustoimia myös kasvosuojaimet kannattaa ottaa yleiseen käyttöön viimeistään silloin kun kotimainen tuotanto on saatu kunnolla käyntiin arvoisa puhemies täällä on myös viitattu tähän laumasuojaideologiaan valitettavasti hallituksen apuna toimineen hetemäen työryhmän linjaukset ovat monen asiantuntijan mukaan olleet tässä mielessä epäjohdonmukaisia muun muassa ekologian ja evoluutiobiologian tutkijatohtori tuomas aivelo pitää työryhmän raportin sairastuvuusarvioita epärealistisina ja lisäksi infektiolääkäri ville holmberg arvelee että raportin ääneen lausumaton strategia olisi laumasuojaan pyrkiminen itse tuon raportin läpi enkä voinut tosiaan välttyä siltä vaikutelmalta etteikö tämä laumasuoja siellä jonkinlaisena pohja ajatuksena olisi meidän tulee kuitenkin pyrkiä siihen että mahdollisimman moni suomalainen välttyisi tältä vakavalta taudilta joka on erityisesti monen ikäihmisen osalta kohtalokas arvoisa puhemies pahoittelen puheajan ylitystä mutta totean lopuksi että suomalaisten hengen ja terveyden suojaaminen olisi kestävästi ja moraalisesti oikea lähestymistapa asiaan
arvoisa herra puhemies iäkäs rouva soitti minulle ja että pääsisi puolisokean muistisairaan puolisonsa luokse jolloin tuttu ääni toisi turvallisuutta eihän avioliittomme voi päättyä näin hän kysyi täällä on puhuttu paljon ikääntyneistä edustaja räsänen ehdotti tilaisuuksien järjestämistä riskiryhmäläisille erikseen varmasti hyvä ajatus sovellettavaksi on ehdotettu myös että seitsemänkymmentä vuotiaitten kohdalla voitaisiin tehdä ryhmittelyä asumismuodon tai toimintakyvyn mukaan jotta saataisiin tilanteet erilaisiksi nämä valmiusasetukset koskettavat ikääntyneitä erityisesti kiireettömän hoidon määräajoista joustamisen kohdalla kun halutaan varmistaa henkilökunnan riittävyys ja kouluttaa on myöskin ajettu tätä kiireetöntä hoitoa alas vaikka alueella ei ole ollut tartuntoja tilanteet toki ovat erilaisia eri puolilla suomea kuten edustaja linden hyvin selkeästi edellä kuvasi aikaisempien skenaarioiden valossa annettiin aika yhteneviä ohjeita kaikkialle suomeen ja varmaan tämä ohjeistus aiheutti tämän kiireettömän hoidon tämä vaikuttaa kyllä ikääntyviin jotka joko eivät ole uskaltaneet lähteä hoitoon ovat peruneet hoitojaan tai eivät olisi päässeet sinne vähitellen kun on saatu lisätietoa on myös alettu ajatella alueellisemmin mikä on hyvä asia esimerkiksi materiaalin jakautumisessa alueet on otettu oikeinkin tasapuolisesti huomioon ja on alettu myöskin tehdä rajat ylittävää yhteistyötä sairaaloiden kesken kaikki tämä on hyvää kehitystä jota voimme hyödyntää myöskin

voi elää koronakuplassa meidän täytyy oppia elämään koronan kanssa siksi on tärkeää että kannustamme myöskin ihmisiä menemään sairaalaan silloin kun on siihen tarve tuolla pohjoisessa onkin sanottu että koronaan varautuminen on ollut kalliimpaa kuin koronapotilaiden hoitaminen kaikessa on tärkeää tehdä yhteistyötä puhaltaa yhteen hiileen ja myöskin huomioida iäkkäät ja kaikki heidän sairautensa

puhemies kuten monesti on sanottu virus on uusi hoitokeinot vasta kehittyvät rokotetutkimus vaatii vielä paljon panostuksia ja kansainvälisen yhteisön yhteistyötä ennen kuin se on kaikkien ulottuvilla sitä ennen strategia on tukahduttaa korona kanveesiin siellä missä se pyrkii nousuun testaa jäljiltä eristä ja hoida on hallituksen valitsema toimintalinja jäljityksen onnistuessa uudet tartunnat eivät leviä laajalle tarttuvuusluku pysyy alhaisena sairastuneita ja kuolemantapauksia tulee vähemmän tartuntojen ehkäisemisen lisäksi mistä on jo puhuttu paljon on nopea jäljittäminen avainasemassa tämän strategian onnistumisessa tämä voi tarkoittaa applikaatiota mutta myös nopeaa tehokasta toimintaa kunnan ja työterveyden asiakkaiden hoidossa ja altistuneiden kontaktoinnissa ja testaamisessa tähän mennessä päätettyjen sulkujen hinnaksi on arvioitu viisi miljardia kuukaudessa millaiset vaikutukset tällaisilla luvuilla on tilanteen pitkittyessä hyvinvointiyhteiskuntamme toimintaan entä millaiset vaikutukset sulkutoimilla on muuten ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin kiireettömien hoitojonojen kasvuun hammashoidon jonojen kasvuun olemme kuulleet mielenterveyspalveluista ihmisten syventyneestä ahdistuksesta kouluilta tavoittamattomista lapsista yrittäjiltä huolesta työn ja toimeentulon menettämisestä jokainen ymmärtää että täydellistä ratkaisua ja tasapainoa rajoitusten suhteen voi olla mahdotonta matemaattisesti laskea vielä muutama sana hoivakotien sairaalassa olevien vankien ja säilöön otettujen asemasta täällä on moni jo puhunut siitä tapaamisen tärkeydestä juuri heikkona ihminen tarvitsee eniten lähimmäisen tukea ei ole järkeä siinä että kuolevaa läheistä pääsee tapaamaan vasta saattohoitovaiheeseen siirryttäessä monesti tilanteessa jossa toinen ei enää jaksa puhua entä mikä on mahdollisesti vanhusten oma toive viime kuukausien osalta on kiireellistä tosiaan selvittää kuinka tapaamiset ovat kaikille halukkaille mahdollisia esimerkiksi ulkotiloissa nämä konttiratkaisutkin ovat hyviä ehdotuksia mutta nekin pitäisi mahdollistaa sitten kaikille tarvitseville on hyvä että rajoituksia puretaan pala kerrallaan jolloin vaikutuksia pystytään toivottavasti seuraamaan ja tarvittaessa reagoimaan niihin näen tervetulleena kesän avautuvat mahdollisuudet lapsille on tärkeää pitää yllä sosiaalisia kontakteja ystäviin ja esimerkiksi harrastaa ulkona rajatuissa ryhmissä meille kaikille ulkolenkin lisäksi mahdollisuus esimerkiksi ulkoilmanäyttelyyn kesäteatteriesitykseen tai terassiruokailuun on tervetullutta vaihtelua ja kotimaan matkailun kiilatessa useimpien lomalistan kärkeen kysyntää näille varmasti on järkevä ja koronan suhteen varovainen ei ole sama asia kuin toimeton tämä koskee niin hallitusta kuin tartuntariskiä välttelevää yli seitsemänkymmentä vuotiasta ainakin terveydenhuoltomme kasautunutta palveluntarvetta ja kapasiteettihaastetta mutta mahdollisesti myös taudin riskiä voimme itse helpottaa pitämällä huolta terveydestämme liiku kuoki jonkun kukkapenkkiä etsi kulttuurimuoto joka virkistää pidä yhteys läheisiin suomalaiset ja myös suomen kunnat ovat aina olleet ylpeitä itsenäisestä toimintakyvystään ja oma aloitteisuudestaan pidetään siitä kiinni kaikkeen emme tarvitse hallituksen ohjetta tai määräystä ja vielä maskiselvityksestä voimme toivottavasti luottaa myös tehtyihin kansainvälisiin ja olemassa oleviin selvityksiin ja siten välttyä kuukausien työltä

arvoisa puhemies vielä jatkan huoltovarmuuden näkökulmasta ollessani yk joukoissa opin siellä että jos on vuosia rakennettu jotain systeemiä ja sinne tulee joku joka sen äkisti haluaa muuttaa niin siitä syntyy katastrofaalinen lopputulos suomessa on noin kolmenkymmenen vuoden ajan rakennettu tai rakentunut tämmöinen järjestelmä jossa kausityö on hyvin pitkälti ukrainalaisten työntekijöiden varassa ja nyt korona aiheutti sen että epäiltiin että heitä ei saada tänne ollenkaan meidän puheenjohtajamme tarjosi siihen vaihtoehtoa että voisi lomautettuja henkilöitä palkata sinne työttömyysturvaansa se oli vaihtoehto täällä tulkittiin se niin

että se ei salli salli tätä ulkomaista kausityövoimaa elikkä meille on tullut vuosittain noin kuusitoistatuhatta kausityöntekijää nyt se on viranomaispäätöksellä mielestäni hallituksen toimesta rajoitettu ensin tuhanteenviiteensataan tänään siihen on saatu joku uusi avaus että heitä tulee lisää joko tuhatviisisataa tai kolmetuhatta en tiedä vähän uutisista riippuen tämä on kuitenkin semmoinen huoltovarmuuden kannalta merkittävä asia vaikka pidänkin kokonaisuutena sitä asiaa niin se on rakentunut liiaksi ulkomaisen työvoiman varaan se on huono tilanne mutta nyt tuolla puutarha ja ja marjatiloilla

heidän pitäisi saada nyt sinne sitä työvoimaa joka heillä on ollut siellä he osaavat sen asian ja tähän tilanteeseen mielestäni tulisi reagoida nopeasti tämä on semmoinen asia mikä pitää vuosien saatossa pyrkiä korjaamaan niin että emme ole riippuvaisia ulkomaisesta kausityöstä

puhuttu siitä että maassamme olevat paperittomat tai miksi heitä kutsutaan turvapaikanhakijoita ja muita saisivat työluvan yrittäjät kuulemma vaativat työntekijöitä sinne minä olen keskustellut puutarhayrittäjien kanssa ja voin todeta sen tässä että siitä ei löydy lääkettä tähän hommaan ollenkaan kulttuurierot ovat niin suuret että sinne töihin tulevat ihmiset eivät voi ottaa työohjeita esimerkiksi semmoiselta henkilöltä jota kutsutaan naiseksi elikkä tämä on nyt semmoinen asia mihinkä hallituksen tulee kiinnittää huomiota että tämä asia saataisiin kuntoon niin että suomessa saadaan sato korjattua ja

ensi talvena tarvitse kenenkään nähdä nälkää tässä on vaarana se että sato menee pilalle kiitoksia
arvoisa puhemies täällä keskustelussa edustaja johannes koskinen käytti puheenvuoron jossa hän arvosteli tätä termiä hybridistrategia jota pääministerikin puheenvuorossaan käytti itsekin ajattelen että tuo termi on epäonnistunut ja hämmentävä koska hybridistrategiahan tarkoittaa ihan kirjaimellisesti sitä että kaksi erilaista tavoitetta kaksi erilaista tavoiteltua päämäärää yhdistetään ja

on tulkittu tarkoittavan jonkinlaista laumasuoja ajattelun ja epidemian tukahduttamisen yhdistelmää jos sillä termillä haluttaisiin tarkoittaa vain sitä tätä epidemiaa yritetään nujertaa ja nimenomaan kohdennetusti tällä testaa jäljitä eristä hoida menettelyllä niin eihän siinä silloin tarvittaisi tällaista termiä kuin hybridistrategia jossa nimenomaan yhdistetään erilaisia erilaisia päämääriä ajattelen että jos ei tällaisia hämmentäviä termejä käytettäisi vaan se strategia ilmaistaisiin selkeästi se mikä on tavoite mielestäni se oikea tavoite

tauti pyritään tukahduttamaan ja nujertamaan koska meillä ei ole tällä hetkellä tietoa edes siitä millä tavalla tuo immuniteetti kehittyy ja olisiko edes mahdollista luonnollisesti saada jonkinlaista laumasuojaa ennen kuin rokotetta on kehitetty toivon että tämä edustaja johannes koskisen kritiikki myös hallituspuolueissa otettaisiin vakavasti tämän hybridistrategia termin kohdalla
arvoisa herra puhemies täällä keskusteluissa on suorastaan vaadittu kouluihin liittyvien valmiusasetusten jatkamista ne eivät ole tässä hallituksen esityksessä mukana koska valmiuslain mukaista välttämättömyyttä koulujen pitämiseksi

tuli silloin perustuslain mukaan palata siltä osin normaalioloihin jolloin toimitaan tartuntatautilain ja perusopetuslain pohjalta vaiheittainen vaiheittainen siirtyminen mahdollista oikeudellisista syistä perusopetuslaki takaa kaikille oppilaille subjektiivisen oikeuden lähiopetukseen upea suomalainen peruskulu siirtyi joustavasti etäopetukseen ja onnistui siinä kokonaisuudessaan hyvin siitä opittiin myös paljon uskon ja luotan että paluu tapahtuu myös yhtä hyvin kun huolehdimme oppilaiden ja opettajien turvallisuudesta tehdään arkijärkisiä ratkaisuja olosuhteiden mukaan koulun väki mahdollistaa omalla vastuullisella työllään osuudellaan yhteiskunnan työntekijöinä ja vastuunkantajina että suomi selviää tästä eteenpäin eikä kriisi pitkity pitkälle syksyyn viranomaisten mukaan kouluun palaaminen on turvallista opetus on suomessa lapsen perusoikeus ja saamme olla siitä ylpeitä lasten perusoikeuksia ei voi rajoittaa enempää kuin on pakko tämä on myös ykn lasten oikeuksien sopimuksen mukaista me palaamme lähiopetukseen kokemusta rikkaampana moni opettaja on saanut uusia taitoja haltuun ja myös oppilaat ovat oppineet käyttämään uusia alustoja yritykset lahjoittivat koneita koulujen käyttöön koulu ei ole entisensä nämä tulevat viikot tulee järjestää hallitusti ja joustavasti kuten etäopetuskin järjestettiin varmasti viranomaiset tarkentavat ohjeitaan tulevien viikkojen varalle varmasti moni lapsi on odottanut pääsevänsä ystävien ja opettajan luokse perheet saavat hengähtää hetken putoamisvaarassa olevat lapset poimitaan mukaan tässä tarvitaan ammattilaisten yhteistyötä toivon että myös lasten harrastustoiminta palaa kesäksi ja samalla voimme harjoitella mahdollisia soveltamisia ja ja erilaisia käytäntöjä syksyä varten
arvoisa puhemies edustaja mäenpäälle täytyy todeta että minulla on kyllä aivan päinvastaista tietoa sekä työnantajilta että työllistyneiltä turvapaikanhakijoilta olen ainakin rakennustyömaalta puutarhatyöstä ja ja hoivakodista hyvin positiivista palautetta siitä kuinka työhön on opittu kuinka asenne työntekoon on ollut hyvä ja kuinka nämä työntekijät ovat olleet todella tarvittuja siellä kantasuomalaisia käsipareja ei ole löytynyt ja sinne työvoimaa on tarvittu ja nämä turvapaikanhakijat ovat olleet erittäin motivoituneita työntekijöitä ja oppineet siinä samassa myös suomen kieltä työtä tehdessään meidän nykyiset karenssikäytäntömme ovat todella heikot ja huonot ensin kolmen tai kuuden kuukauden karenssi maahan tullessa riippuen siitä onko tullessa henkilötodistusta vai ei sitten sen sen jälkeen saat työnteko oikeuden jos saat kielteisen päätöksen ja se on tehty väärin perustein ja valitat siitä alkaa uusi karenssi voi olla käynnissä oleva työsuhde joka joutuu siinä kohtaa uudelleen kolmen kuukauden tai kuuden kuukauden tauolle ei ole järkeä ei työnantajan kannalta eikä turvapaikanhakijan kannalta eikä yhteiskunnan kannalta joka siinä kohtaa sitten joutuu maksamaan tukea kun toinen menettää palkkatulonsa jota on tehnyt tästä tulee työnantajilta todella paljon palautetta heillä on hyviä työntekijöitä jotka he ovat mahdollisesti jo kouluttaneet perehdyttäneet ja tällä toistuvalla karenssilla sitten heidät joudutaan lemppaamaan ulos töistä tähän on saatava muutos muutenkin kuin vain nyt peltotöitä koskien kesäajaksi sitten vielä koulupuolesta muutama sana jopa sota ja kriisitilanteessa kansainväliset järjestöt pyrkivät turvaamaan oikeuden opetukseen ja oikeuden koulussa läsnäoloon ensimmäisen kuukauden kuluessa kriisin alusta se on lapsen perusoikeus ja ja se koulu on muutakin kuin opetusta se on yhteisö joka luo lapselle turvaa siellä on turvallisia aikuisia opettajan työ on opetusta ja hatunnosto siitä kuinka hienosti opettajat ovat etäopetuskeinoihin tarttuneet ja todellakin kuten edustaja kinnunen sanoi varmasti oppineet paljon sellaista mikä säilyy siinä opetuksessa mukana ja ja syksyllä voidaan sitten tarvittaessa ottaa myös uudelleen käyttöön

arvoisa puhemies en osallistu tähän maahanmuutto osioon tässä keskustelussa mutta otin vielä puheenvuoron sanoakseni mahdollisimman selkeästi sen että

josta nimestä koska se on vierasperäinen sana voidaan olla kriittistäkin mieltä niin kuin itse sanoin tarkoitetaan sitä että me käytämme yhtä aikaa kahta keinoa joista ensimmäinen on tämä testaa jäljitä eristä hoida joka itse asiassa on sama kuin mistä toiset käyttävät nimitystä tukahduttamisstrategia eli ei hallitus ole sitä mieltä etteikö yritettäisi kaikin mahdollisin keinoin tällä äsken kuvaamallani tavalla myös tukahduttaa mutta sen lisäksi sen rinnalla koska se ei yksin riitä käytetään näitä yleisiä rajoituksia joita meillä on ollut kymmeniä väkiluvut kuinka paljon saa olla koolla suurien tilaisuuksien sulkeminen koulut ravintolat se on se toinen osa tätä kaksoisstrategiaa eli tätä hybridistrategiaa on aivan väärin väittää että se toinen osio olisi joku laumasuojaan pyrkiminen en ymmärrä että sitä väitetään koko ajan ja yritetään siitä saada sitten tämmöinen poliittinen jännite tai joitain poliittisia pisteitä tai mitä lie sillä tavoitellaan nyt olen luultavasti tämän tarpeeksi selkeästi tässä todennut